joka toimitetaan noudattamalla suomen perustuslain kolmannenkymmenennenneljännen pykälän toisen momentin ja eduskunnan vaalisäännön viidennen ja kuudennen pykälän säännöksiä vaali toimitetaan siis umpilipuin edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä toimitettavan nimenhuudon toimitettavan nimenhuudon mukaan pyydän todellakin pitämään nyt turvavälejä tullessanne tänne ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat kristiina salonen ville tavio sari sarkomaa ja antti kurvinen totean että ääniä ei lueta julki

äänestyksen tulos luetaan

vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä työllisyyttä kilpailukykyä osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta ennen kuin siirrymme ryhmäpuheenvuorokierrokselle niin annan tässä vaiheessa ministeri vanhaselle kolmen minuutin puheenvuoron koska hänellä on kello kuudentoista ecofinin kokous arvoisa puhemies valiokunnan ponsiehdotus on sisällöltään hyvin velvoittava ja raskas ei kovin montaa riviä mutta sitäkin painavampi asia tosiasia on se että tämä epidemia on on muuttanut koko alkaneen vuosikymmenen taloudellisen näkymän aivan toiseksi kuin mitä toivoimme ja odotimme kun tähän vuosikymmeneen tullaan mutta se on realiteetti ja sen mukaan eletään maaliskuussa laaditun valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kansantalouden kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan noin viisi prosenttia tämä ennustemaailma elää elää kukaan ei vielä tiedä mikä tulee olemaan epidemian jälkeisten vaiheiden vaiheiden seurauksena talouden kehitys jos finanssikriisivaihetta arvioidaan suomi oli maita jonka pankit hoitivat omat asiansa niin että ei täällä ollut pankkikriisi lähelläkään mutta kun sen globaalit vaikutukset muuttuivat investointilamaksi me olimme eräs suurimmista talouden kärsijöistä

tämän hetken arvion mukaan julkisen talouden velan vakauttaminen tällä vuosikymmenellä vaatisi noin seitsemän miljardin suuruisia sopeutustoimia arvelisin että näin tarkkaan

hallitus on ensimmäisessä vaiheessa käynnistänyt toimet vahinkojen minimoimiseksi ja kysynnän elvyttämiseksi huomenna tullaan käymään lähetekeskustelu todella suuresta tämän vuoden neljännestä lisäbudjetista jonka kaltaisia nyt myös muissa maissa parhaillaan ollaan ollaan käsittelemässä kaikki tämä aiheuttaa valtionvelan merkittävää kasvua nyt on kyse siitä että me luomme siitä miten kuitenkin pidämme tämän velan hallitussa mittakaavassa niin että kykyymme huolehtia sen velvoitteista uskotaan tällä on tavattoman suuri vaikutus siihen minkälaisilla ehdoilla suomen valtio tulevaisuudessa markkinoilla elää hallitus tiedostaa että tavoite on vaativa ja edellyttää mittavia toimenpiteitä näihin toimenpiteisiin ryhdyttävä ja tiekartta näistä laaditaan budjettiriihen yhteydessä keskeinen osa kestävyystiekarttaa ovat työllisyyttä vahvistavat toimet tavoittelemme tilannetta jossa työn riittämätön kysyntä ei rajoita työllisyyden kasvua tähän samaan aiheeseen valiokunnan puheenjohtaja koskinen äsken viittasi nämä haasteet suuria mutta eivät voittamattomia tässä ei pidä nostaa käsiä pystyyn
ja sitten ryhmäpuheenvuorokierros sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja piirainen olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies olemme koko kevään ajan eläneet poikkeusoloissa koronaviruspandemian repiessä maailmaa ja maatamme olemme tehneet paljon töitä suomalaisten ja yritysten auttamiseksi hallituksen otteet pandemian aiheuttaman terveydellisen ja taloudellisen kriisin hoitamiseksi ovat olleet varmoja ja ripeitä hallitus on antanut aikaisemmin kolme lisätalousarviota ja neljäs on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä lisätalousarvioiden avulla tuetaan työpaikkojen ja yritysten säilymistä parannetaan sosiaaliturvaverkkoja ja terveydenhuollon resursseja sekä tuetaan kuntia ahdingon keskellä tämä julkisen talouden suunnitelma on laadittu tilanteessa jossa suomessa vallitsevat poikkeusolot siksi se on luonteeltaan erilainen kuin normaalioloissa arvoisa rouva puhemies olemme siirtymässä koronakriisissä jälleenrakennuksen vaiheeseen edelleen keskeistä on ihmisten terveyden turvaaminen talouspolitiikassa juuri nyt tärkeää on työpaikkojen pelastaminen sekä konkurssien estäminen on tärkeää edelleen tukea yrityksiä ja estää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi parasta lääkettä tähän on yhteiskunnan avaaminen turvallisesti ja hallitusti muistaen kuitenkin että virus on edelleen keskuudessamme emme vielä tiedä kuinka suuren arven koronakriisi jättää talouteen joten päättäväisten toimien aika on nyt elvytyksen lisäksi tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia sekä toimia joilla pystymme säilyttämään työpaikat ja joilla luomme uusia hallituksen voimakkaasti elvyttävä neljäs lisäbudjetti sekä sote uudistus ja oppivelvollisuuden pidentäminen vastaavat näihin haasteisiin nyt on tärkeää ohjata rahaa liikennehankkeisiin väyläverkon korjausvelan vähentämiseen kotimaisen teollisuuden ja palvelualojen investointeihin ja kohtuullishintaisen asuntotuotannon lisäämiseen oikea aikaisella ja oikein kohdennetulla talouspolitiikalla lievennetään talouteen vaikuttavia vaurioita ja toivutaan mahdollisimman nopeasti talousnäkymiä synkentää myös koronaviruksen aiheuttama maailmantalouden taantuminen yritysten toimintaa sekä ihmisten vapaata liikkumista ja aktiviteetteja rajoittavilla päätöksillä on maailmanlaajuisesti merkittäviä taloutta supistavia vaikutuksia vientivetoisen suomen kannalta on olennaista että euroopan talous ja koko maailmantalous saataisiin mahdollisimman nopeasti kasvu uralle ja politiikka tukisi mahdollisimman hyvin markkinoiden vakautta arvoisa rouva puhemies sdp pitää erityisen ongelmallisena tässä tilanteessa talouden leikkaus ja näivetyspuheita joita erityisesti oppositiosta kuuluu paljon julkisen talouden vakauttamisen aika tulee mutta se ei ole nyt tämä ei ole vastuuttomuutta vaan tämä on viisautta hallitus on sitoutunut julkisen talouden vahvistamiseen ja velkasuhteen vakauttamiseen vuosikymmenen loppuun mennessä talouden asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti on tärkeää että julkisen talouden vahvistaminen tehdään ajassa jolloin talouden toipuminen on jo alkanut saa vaarantaa sitä liian aikaisin tehdyillä toimilla samalla kun tarkastelemme julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainoa on valtion tulopohjaa vahvistettava eikä verotusta tule jättää tarkastelun ulkopuolelle rakenteelliset uudistukset kuten oppivelvollisuuden pidentäminen ja sote etenevät vaikka oppositio yrittää kovasti muuta todistaa korkeakouluihin on lisätty aloituspaikkoja mikä on tärkeää työllisyystoimista linjataan syksyn budjetin yhteydessä eläkeuudistukset on tehty aina yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa ja niin tulee olla nytkin sdpn mielestä on tärkeää pidentää työuria sekä alku että loppupäästä ennen kaikkea nopeuttamalla nuorten töihin pääsyä sekä panostamalla työkyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin ihmisten koko työuralla pidemmän ajan kasvun kannalta on välttämätöntä vahvistaa tuottavuutta lisäämällä koulutusta sekä tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaa uusissa innovaatioissa piilevät suomen uudet nokiat ja muut menestystarinat

ensiksikin onnittelut rouva puhemiehelle ja uudelle valtiovarainministerille julkisen taloutemme tila ja sen suunta ovat järkyttäviä eurostatin mukaan kaksituhattakahdeksantoista julkisen talouden ja valtiontalouden takausten suhde kokonaistuotantoon oli euromaiden korkein samalla kunnat ja kotitaloudet olivat velkaantuneempia kuin koskaan aikaisemmin siis tämä tilanne oli ennen koronaa järkyttävää velkaa on siis otettu hyvinä aikoina ja huonoina aikoina sitäkin enemmän mitä hallituksemme tekee tässä tilanteessa sen hallitusohjelma oli jo aluksi täysin ylioptimistinen mielikuvituksellisiin työllisyyden ja talouden kasvuoletuksiin nojaava elvytysutopia joka korotti kaikkia menoja kutsuen tekemisiään sijoituksiksi tulevaisuuteen mistä rahat no velkaa ottamalla taas tietenkin hallitus ei voi loputtomiin verhota omia poliittisia tavoitteitaan asiantuntijoiden suosituksiksi jokaiselle menolle löytyy hallituksessa kannattajia siksi olisikin hyvä kuunnella joskus myös julkisen taloutemme tilaa kokonaisuutena tarkastelevia tahoja heidän terveisensä eivät ole niin mukavia mitä tekee hallitus tämän kaiken tietäen se tekee politiikkaa joka on viiden kokin keittämä soppa johon jokainen kokki on on heittänyt mukaan omat mausteensa omat apukokkinsa paikalle raahanneena on helppo kosia äänestäjiä kun sangolla heitetään miljardeja euroja kaikille halukkaille mutta mutta mitä sitten tapahtuu kun jonain päivänä koittaa maksun aika arvoisa rouva puhemies kun eu liittovaltiossa jokin jäsenmaa on päätynyt ylivelkaiseksi otamme ja myönnämme muka lainaksi oikeasti siis lahjaksi rahaa kyseiselle jäsenmaalle kun matalan alvin ja suurien kultavarantojen etelä euroopan maat saavat meiltä tukea elättekö todella siinä uskossa että he ostaisivat meidän vientituotteitamme miksi se ei sitten näy meidän vientitilastoissamme italian osuus kokonaisviennistämme on runsaat kolme prosenttia espanjan ja kreikan osuudet vielä merkittävästi pienempiä muut siis saavat omansa me maksamme olemme kaiken aikaa nettomaksajia nyt näyttääkin siltä suomen valtio takaa kaiken ja kenelle tahansa joka kehtaa pyytää arvoisa rouva puhemies julkisten menojen leikkaaminen on vaikeaa poliittisesti harva haluaa luopua saavutetuista eduista leikkaaminen on vaikeaa myös taloudellisesti koska jokainen budjetista leikattu euro on myös jonkun tuloista leikattu euro tarpeemme ottaa velkaa johtuu siitä että suomalaiset haluavat kuluttaa enemmän kuin mihin meillä on kansakuntana tulojen puolesta varaa hallitus on tarjonnut äänestäjilleen sitä mitä on tilattu elintasoa nyt hinnalla millä hyvänsä niin sanottuja ilmaisia lounaita otetaan siis nollakorkoista lainaa eikä koskaan makseta takaisin me perussuomalaiset emme ajattele näin emme usko ilmaisiin lounaisiin emmekä halua maksattaa velkoja tulevilla sukupolvilla emme me perussuomalaisetkaan halua veronkorotuksia ja menoleikkauksissakin pitää harkita huolella mistä leikataan olemme nyt kuitenkin tilanteessa jossa asiat on tehtävä eri tavalla ja paremmin nyt tarvitaan uudistuksia ja uutta ajattelutapaa elvytystä kieltämättä tarvitsemme mutta rahaa ei pidä jakaa väärin eikä väärässä järjestyksessä kuten vaikkapa finlandin kohdalla kävi yleinen tuki tärkeä apu akuutissa kriisissä olisi tarvittu ensimmäisenä eikä vasta nyt kolme kuukautta myöhemmin meidän perussuomalaisten mielestä kustannuskilpailusta huolehtiminen ja julkisen sektorin menojen kohtuullistaminen sekä parempi suuntautuminen kotimaista ja kansainvälistä kilpailukykyä vaalien on ainoa oikea tie talouden kestävyyttä tavoiteltaessa edullisen ja toimitusvarman energian liikenteen työvoiman ja nopeiden viranomaispalvelujen ja päätösten turvaaminen on erittäin tärkeää arvoisa rouva puhemies aikanaan kun liityimme euhun kansanäänestyksen edellyttämällä mandaatilla suuri osa kansasta kuvitteli että euroon liittyminen ei sisältynyt samaan kansanäänestykseen euroon liittyminen tapahtuikin pääministerin ilmoituksella liittymisestä ei kysytty kansalta elämme nyt historiallisen vaikeita aikoja olemme ahdingossa ovatko pääministeri ja hallitus valmiita hyväksymään sen että kaikkien maiden ei ehkä ole hyvä olla eurossa miten niiden maiden tilannetta voitaisiin helpottaa tässä vaikeassa tilanteessa arvoisa rouva puhemies samalla teen ehdotuksen että eduskunta hyväksyy sisältyvän kannanottoehdotuksen joka sisältää kahdeksastoista kohtaa

arvoisa rouva puhemies onnittelut kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta suomessa on itsenäisyytemme alkuajoista asti ollut kunnia asia hoitaa valtiontaloutta vastuullisesti näin olemme saavuttaneet maineen jonka ansiosta suomeen voidaan sopimuskumppanina luottaa myös velkojen takaisinmaksun suhteen tästä johtuen olemme viime aikoina saaneet rahoitusmarkkinoilta rahaa jopa negatiivisella korolla luottoluokituksemme on kuitenkin jo heikentynyt emmekä ole enää muiden pohjoismaiden mukana parhaassa kolmen an luokassa marinin hallituksen tärkein tehtävä on kääntää tämä kehitys ja palauttaa suomi vastuullisen taloudenpidon pohjoismaaksi pelkkä velkasuhteen taittaminen on vaarallisen kunnianhimoton päämäärä julkistaloutemme on kestämättömällä uralla eikä suomi ole houkutteleva ja kilpailukykyinen investointikohde työvoima vähenee ja työmarkkinamme ovat maailman jäykimmät arvoisa rouva puhemies hallitsematon velkaantuminen on eri asia kuin velkaantuminen jokainen yritysjohtaja tietää että velkaantumisen rinnalla on varmistettava pääoman riittävä tuotto jolloin velka toimii vipuna ja talouden kasvun moottorina valtiontaloutta ei suoraan voi verrata yrityksien talouteen mutta jos valtio ottaa jatkuvasti velkaa pitäisi erityistä huomiota samanaikaisesti kiinnittää kilpailukykyä pysyvästi parantaviin tekijöihin niin tehtiin sipilän hallituksen aikana ja työllisyys lähti vahvaan nousuun vanhan sanonnan mukaan menestykseen ei ole reseptiä mutta menestymättömyyteen on halu miellyttää kaikkia jo alun perin rinteen hallitus menetti otteensa talouden tasapainottamiseen kun se ennen koronakriisiä halusi miellyttää kaikkia ja jakaa velkarahaa sekä tuottavan omaisuuden myynnistä saatavaa rahaa yli miljardin hyviin kohteisiin

tuhansilla miljardeilla rahaa markkinoille pumppaamalla on yritetty auttaa yrityksiä investoimaan lähes kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä että matalien korkojen aika jatkuu vuosia eteenpäin voi olla mutta jos hallituksen piirissä ajatellaan että näissä olosuhteissa lisävelkaantuminen on vaaratonta ja ekp hoitaa velat tavalla tai toisella niin tällaista näkemystä kokoomus ei osta menestykseen tähtäävä urheilija yrittää aina ottaa oppia niiltä jotka ovat huipulla suomen on otettava oppia saksasta ja ruotsista niiden julkistalouden näkymät ovat vahvat mikä heijastuu myös vaihtotaseen ylijäämänä ja siksi niillä on varaa elvyttää ilman huolta uskottavuudesta ruotsi ja saksa ovat ennusteiden mukaan jo kolmen vuoden päästä ylijäämäisiä suomi taas jatkaa raskaasti alijäämäisenä myös tästä eteenpäin vuosien ajan suomen julkistalous on painumassa syvästi alijäämäiseksi olemme vajoamassa pohjoisen heikoksi euromaaksi siitä kertoo myös se että vaihtotaseemme on ollut jo kahdeksan vuotta peräkkäin pakkasella nämä ovat heikkoja lähtökohtia vuosikymmenelle jonka aikana kilpaillaan nuorista osaajista ja investoinneista sekä kohdataan ikääntymisen rajut julkistaloudelliset kustannukset työmarkkinoiden vapauttamisen ja työpanoksien lisäämisen on nyt oltava etusijalla ei tulonsiirroilla elämisen suosimisen arvoisa rouva puhemies julkisen talouden suunnitelmassa hallituksen tavoitteena oli kestävyysvajeen umpeen kurominen ja työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tavoite oli oikea tasapainossa oleva julkinen talous vaalikauden loppuun mennessä todellisuudessa hallitus luopui omista tavoitteistaan menoja nostettiin heti hallituksen aloittaessa julkinen talous oli siten todellisuudessa muuttumassa raskaasti alijäämäiseksi jo ennen koronakriisiä uusi tavoite on vain velkasuhteen vakauttaminen vuosikymmenen loppuun mennessä suhteessa bruttokansantuotteeseen velkatasolle ei ole asetettu mitään tavoitetta myöskään valtion maksukyvylle tämän uuden tuhoisan asenteen jälkiä näemme nyt lisätalousarviossa jossa rahaa jaetaan kunkin puolueen mielikohteisiin ilman aavistustakaan siitä miten lasku maksetaan tämä on suunta jota kokoomus ei voi hyväksyä julkisen talouden suunnitelman sivulla kuusi hallitus linjaa seuraavaa elvytystoimien rinnalla on välttämätöntä päättää myös rakenteellisista toimista joilla suomi palautetaan kriisin jälkeen kestävän kasvun korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle meillä on salissa miljardien elvytystä sisältävä paketti mutta yhdestäkään työllisyystoimesta ei ole päätetty hallitus ei loputtomiin voi juosta pakoon rakenteellisia muutoksia joita tarvitaan niin kannustinloukkujen purkamiseksi kuin työn tekemisen ja sopimisen joustojen lisäämiseksi

puhemies suomi on poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa vaikka olemme toistaiseksi päässeet koronaviruksesta pelättyä pienemmin inhimillisin menetyksin niin vaara ihmisten terveydelle ei vielä ole ohi maailmalla tautimäärät ovat yhä kasvussa suomen taloudelle on koitunut ja koituu mittavaa vahinkoa huhtikuun lopussa oli yhteensä neljäsataakolmekymmentäkolmetuhatta työtöntä työnhakijaa vaikka tuossa joukossa on myös paljon lomautettuja yksin tämä luku osoittaa miten syviin vesiin suomi on joutunut arvoisa puhemies suomen talous pantiin viime vaalikaudella kuntoon se mahdollistaa että nyt pystytään rakentamaan siltaa pahan päivän yli velkaa otetaan jotta suomi ei ajautuisi konkurssiaaltoon ja pitkäkestoiseen suurtyöttömyyteen niillä olisi vakavia seurauksia etenkin yhteiskuntamme yhteiskuntamme heikompiosaisille velkakierre on kuitenkin saatava taittumaan nyt koituvaa laskua on alettava hoitaa jo ensi syksynä keskusta katsoo että se on tehtävä oikeudenmukaisesti kaikkien suomalaisten ja koko maan kannalta
arvoisa puhemies iso valinta suomen talouden uudelleen kuntoon laittamisessa tehdään yhtäältä kasvu ja työllisyyspolitiikan ja uudistusten sekä toisaalta veronkorotusten ja menoleikkausten välillä keskusta haluaa mahdollisimman pitkälle estää suomea kurjistavat veronkorotukset ja suomalaisia eriarvoistavat menoleikkaukset siksi ykkösasia meille on työn määrän ja tuottavuuden lisääminen on parannettava edelleen ennen muuta pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä hallituksen on syksyn budjettiriihessä käännettävä kaikki kivet jotta suomi pääsee takaisin kasvu ja työllisyyslinjalle on tärkeää että hallitus nostaa kertomallaan tavalla työllisyystavoitteen kunnianhimoa yli hallitusohjelmassa sovitun keskusta edellyttää konkreettisia päätöksiä tärkeää on päästä kunnolla eteenpäin työpaikoilla tapahtuvassa paikallisessa sopimisessa sekä parantaa ihmisten työkykyä koulutukseen ja osaamiseen tarvitaan voimavaroja arvoisa puhemies suomen talouden tasapainottaminen vaatii aikaa liian nopea sopeuttaminen olisi vahingollista talouden elpymiselle samalla on elettävä suu säkkiä myöten virkamiesten tuoreissa raporteissa kuvataan tarvittavien ratkaisujen mittaluokkaa kyse on vähintään useista miljardeista euroista hetemäen jälleenrakennusryhmä arvioi että tarvitaan noin seitsemän miljardin euron sopeutus jotta edes tavoite julkisen talouden velan vakauttamisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä toteutuu valiokunta toteaa mietinnössään että ja siihen liittyvien talousvaikutusten vuoksi myös hallitusohjelman tavoitteita toimeenpanoa ja aikatauluja on syytä arvioida uudelleen tämä on talonpoikais ja työläisjärkistä taloudenpitoa ja realismia hallitus on kertonut että talouspolitiikan kokonaisuudesta linjataan budjettiriihessä elokuussa kaksituhattakaksikymmentä talous työttömyys ja velkaongelmat ovat isoja mutta ne pystytään kyllä ratkaisemaan se kuitenkin edellyttää poikkeuksellista sopimis yhteistyö ja uudistamiskykyä tulevina vuosina kaikkia näitä kolmea kykyä tarvitaan uusi valtiovarainministeri matti vanhanen täyttää nämä vaativat

arvoisa puhemies politiikassa on viime päivinä ollut ihmisiä hämmentäviä käänteitä virheitä on tehty mutta niistä on myös poikkeuksellisella tavalla kannettu vastuu keskusta jatkaa hallituksessa työtä jotta suomi selviytyy tästä vakavasta tilanteesta ja jotta tämä maa kauttaaltaan olisi työllistävä tasa arvoinen ja turvallinen jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies korona on ajanut koko yhteiskunnan ja sitä myötä talouden syvään kriisiin josta ei nousta ilman kestävää elvytystä nyt on varmistettava että me kestämme myös tulevat kriisit entistä paremmin tämä vaatii vihreää uudelleenrakennusta jonka myötä ehkäistään samalla päästöjä ja köyhyyttä kun talous nostetaan takaisin jaloilleen ilmastonmuutosta ja ja eriarvoisuutta kiihdyttävä fossiilitalous on hyvin hutera ja riskialtis pohja hyvinvointivaltiolle siksi fossiilitaloudesta on syytä pyrkiä eroon tämä on järkevää niin talouden kestävyyden kuin kilpailukyvyn kannalta nyt ilmastonmuutos saa jopa yhdysvaltain kovimmat kapitalistit vetämään rahansa pois saastuttamiselta ilmastonmuutosta torjuville sijoituskohteille onkin paljon enemmän kysyntää kuin tarjontaa ja tämä on mahdollisuus johon nyt kannattaa tarttua kun rakennetaan suomen tietä ylös koronakriisistä meidän on siis pyrittävä uudistumaan samalla kun korjaamme koronakriisin jälkiä tätä on vihreä uudelleenrakennus arvoisa puhemies korona on vienyt valitettavan monen työn toimeentulon ja jopa rakkaan läheisen hengen tuhannet suomalaiset kaipaavat nyt apua ja tukea kriisistä toipumiseen tämä ei ole ensimmäinen kerta suomen historiassa kun ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen vaatii poikkeuksellisia yhteisiä toimia on syytä muistaa että hyvinvointivaltio rakennettiin kahden maailmansodan raunioille juuri vaikeiden hetkien turvaksi siksi nyt on aika vahvistaa turvaverkkoja eikä leikata näistä monille elintärkeistä palveluista leikkaamisen sijaan on aika rakentaa uutta vihreä uudelleenrakennus nojaa viidelle periaatteelle ensinnäkin ilmaston lämpeneminen on pidettävä alle asteessa muuten edessä on paljon koronaa suurempi kriisi tämä vaatii nopeita päästövähennyksiä ja niitä vauhdittavia investointeja niin energiaremonttien kuin esimerkiksi kestävän liikenteen kautta samalla on syytä uudistaa verotusta ja yritystukia niin että kestävä valinta on aina taloudellisesti kannattavin valinta toiseksi meidän on turvattava ihmisten toimeentulo ja hyvinvointi sekä torjuttava eriarvoisuuden kasvua tämä vaatii niin sosiaaliturvan kuin sosiaali ja terveyspalveluiden vahvistamista ketään ei saa jättää yksin sairautensa tai ahdistuksensa kanssa kolmanneksi on syytä panostaa koulutukseen näin parannetaan niin työllisyyttä ja tuottavuutta kuin ihmisten hyvinvointia etenkin kriisiaikoina pitää huolehtia että jokainen pysyy mukana muuttuvassa maailmassa tarvitaan aidosti maksuton koulutus ja koulutuspolku joka jatkuu jokaisella viisivuotiaasta aikuisuuteen asti korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättiin nyt mutta on syytä lisätä vielä lisää sillä korkeassa osaamisessa on suomen tulevaisuus neljänneksi koronakriisistä toivutaan kansainvälisen yhteistyön kautta niin kauan kuin tauti riehuu maailmalla mekään ole sitä valitettavasti voittaneet maailman toipuminen koronasta on edellytys myös suomen talouden elpymiselle vientivetoisena avotaloutena yli puolet suomen viennistä kohdistuu eu alueelle jolloin etenkin eu elvytystoimet ovat keskeisiä suomen talouden elpymiselle lopuksi on varmistettava että koronakriisin vaikutukset eivät kaadu yhden sukupolven harteille vaan vaikutukset jaetaan oikeudenmukaisesti tämän on hallitus jo kehysriihen yhteydessä sitoutunut varmistamaan lasten ja nuorten yli kolmensadan miljoonan kriisipaketti on tälle hyvä alku kuten myös mittavat ilmastopanostukset me tiedämme että nuoret ikäluokat ovat edeltäjiään pienempiä emme pysty kantamaan vastuutamme ilmaston hyvinvointivaltion ja talouden pelastamisesta ellei meillä ole poikkeuksellisen vahvoja voimavaroja pärjätä työelämässä tämä ei onnistu ilman kunnon panostuksia hyvinvointiin ennen kaikkea mielenterveyteen jonka ongelmat ovat valitettavasti yleisin syy työkyvyttömyyteen tehokkaimmat panostukset työkykyyn ja tuottavuuteen tehdään tämän maan päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten osaamistaso on nostettava korkeammaksi kuin ikinä aiemmin ei ole kestävää että ilman lisätoimia minun vanhempieni sukupolvi on jäämässä tämän maan koulutetuimmaksi kun samaan aikaan työelämän vaatimukset kasvavat yhä kiristyvään tahtiin arvoisa puhemies jos nyt leikataan siivet ihmisten ja talouden elpymiseltä ja toipumiselta silloin emme ainakaan nouse tästä kriisistä lapsille ja nuorille on annettava kunnon eväät tulevaisuuden suurten kriisien ratkomiseen pelkkä puhe velkataakasta ei tätä ratkaise tarvitaan toimia panostuksia hyvinvointiin ja osaamiseen samalla on laitettava saastuttajat maksamaan sillä kaikista suurin riski niin lasten kuin tämän maan talouden tulevaisuuden kannalta on ilmastonmuutos siksi on hienoa että hallitus on jo ajat sitten sitoutunut päättävänsä nyt syksyllä niin yritystukien kuin verotuksen uudistamisesta niin että uudelleenrakennetaan taloutta entistä kestävämmälle pohjalle kaiken on muututtava sillä kuolleella planeetalla ei ole sen koommin velkakelloja kuin hyvinvointivaltiotakaan kaiken on muututtava sillä muuten lapsilla ja nuorilla ei ole tulevaisuutta tulevista sukupolvista puhumattakaan siksi nyt on vihreän uudelleenrakennuksen aika

arvoisa puhemies suomi on onnistuneesti tukahduttanut koronaepidemiaa uusia tartuntoja on silti meilläkin ja euroopan ulkopuolella virus leviää nyt pelottavalla voimalla epävarmuus tulee näin jatkumaan väistämättä myös taloudessa valtiovarainministeriön arvion mukaan suomen bkt supistuu tänä vuonna viidellä pilkku viidellä prosenttilla mikäli rajoitukset pystytään nyt poistamaan eikä toista aaltoa tule seuraaville vuosille ministeriö ennustaa vain yhden pilkku kolmen prosentin kasvua vaikka euroopan komission imfn kotimaisten taloudellisten tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteet ensi vuodelle ovat neljän prosentin molemmin puolin ero näissä on aivan valtava että ennusteiden toteutuminen on sekä meistä itsestämme että muiden maiden ja erityisesti eun elvytyksestä kiinni on sekä pidettävä huolta kotimarkkinakysynnästä että saatava siihen viennistä vetoapua kuopan syvyyttä olennaisempaa onkin suunta johon sen jälkeen lähdetään tämä koskee kasvun lisäksi myös velkaa suomi saa korotonta lainaa kymmeniksi vuosiksi ja muut maat näyttävät velkaantuvan suomeakin enemmän esimerkiksi tiukasta talouskurista tunnettu saksa ilmoitti viime viikolla peräti sadankolmenkymmenen miljardin euron elvytyspaketista olennaista ei siis ole kuinka paljon lama ja massatyöttömyyden torjuva elvyttäminen maksaa olennaista on että ne torjutaan ja velkaantuminen voi siten taittua pienemmäksi kriisin jälkeen se edellyttää ettei ihmisiä syrjäytetä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun tavoin ja lasten ja nuorten kouluttamisella suomelle rakennetaan tulevaisuus arvoisa puhemies pahimmat uhkakuvat on toistaiseksi pystytty torjumaan kuten mietinnössä todetaan hallituksen määrätietoisilla toimilla on turvattu työpaikkoja sekä helpotettu yritysten taloustilannetta konkurssiaallolta ja massatyöttömyydeltä on toistaiseksi vältytty monen suomalaisen toimeentulo on silti heikentynyt eilen julkaistun soste barometrin mukaan taloudelliset ongelmat kuten ruoka avun tarve ja velkaongelmat ovat lisääntyneet pelastakaa lapset ryn kyselyssä joka neljäs lapsi koki henkisen hyvinvointinsa poikkeustilan vuoksi huonoksi pienituloisissa perheissä näin koki jopa neljäkymmentäkolme prosenttia siksi on tärkeää että hallitus panostaa nyt lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan sekä toimeentulotuen väliaikaiseen parantamiseen vasemmistoliitolle ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaaminen ovat ensisijaisia arvoisa puhemies toimeentulon ja luottamuksen vahvistaminen ovat aivan keskeisiä myös talouden kannalta kulutuksen lisääminen vaatii että ihmiset eivät pelkää tartuntaa että he luottavat omaan talouteensa ja on varaa kuluttaa myös julkiset investoinnit ovat keskeisiä talouden käynnistämiseksi uudelleen on helppoa olla kaikkien ekonomistien kanssa samaa mieltä siitä että nyt on huolehdittava kysynnästä eikä tule hyydyttää taloutta sopeutustoimilla joiden aikaisintaan kahden vuoden kuluttua oppositiota sen sijaan on vaikea ymmärtää esitettyään itse ensin miljarditolkulla lisämenoja tyhjien lentokoneiden lennättämisestä lähtien he nyt vaativat kysyntää leikkaavia toimenpiteitä taantuman pitkittyminen liian aikaisella vyönkiristyspolitiikalla olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kallis virhe vaikuttaa siltä että oppositio elää vielä yhdeksänkymmentä luvulla eikä ole huomannut että maailma ympärillä on muuttunut kaksituhattakaksikymmentä luvun aikana yhteiskunta joudutaan joka tapauksessa rakentamaan monella tapaa uusiksi tässä tilanteessa ideologinen talouskuripolitiikka on tuleville sukupolville paljon suurempi uhka kuin pragmaattinen suhtautuminen velkaan erityisesti tilanteessa jossa euroopan keskuspankki on tukena massiivisilla osto operaatioilla

kun hallitus syksyllä päivittää talouspoliittisia tavoitteitaan on priorisoitava toimia jotka edistävät parhaalla mahdollisella tavalla sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä tällöin on myös tärkeä miettiä sitä ympäristövelkaa jota jätämme seuraaville sukupolville tulevaisuuteen katsova ja vastuullinen talouspolitiikka voi rakentua ainoastaan vähähiilisten ratkaisujen varaan lisäksi meidän on luotava kestävä pohja suomen taloudelle nostamalla osaamistasoa ja panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen suomi nousee tästä kriisistä vain hyvinvoivien ihmisten ja korkean osaamisen avulla

arvoisa rouva puhemies on ollut tärkeää että hallitus on reagoinut harjoittamalla aktiivista talouspolitiikkaa huomenna täällä täysistunnossa on lähetekeskustelussa ennätyssuuri neljäs lisätalousarvio yrityksille lomautetuille ja kunnille maksettavat tuet ovat kaikki tarpeen jotta pääsisimme taas jaloillemme jaloillemme talouden elvyttäminen oikein kohdennetuin ja ajoitetuin toimenpitein jotka myös nopeuttavat vihreään talouteen siirtymistä on tarpeen sekä kansallisella että euroopan tasolla julkisen talouden suunnitelma sisältää analyysin määrärahoista jotka edistävät siirtymistä hiilineutraaliin talouteen se on yksi hallitusohjelman suurimmista strategisista kokonaisuuksista ja julkisen talouden suunnitelman mukaan tätä tavoitetta edistetään noin kahdella miljardilla eurolla vuosittain

arvoisa puhemies samalla kun elvytämme meidän on pyrittävä pääsemään yksimielisyyteen siitä miten talous tasapainotetaan pitkällä tähtäimellä mitä aiemmin pystymme päättämään näistä toimenpiteistä sen parempi tiedämme kaikki että tämä työ on uuden valtiovarainministerin pöydällä hänen on valmisteltava asiat joista päätetään syksyn budjettiriihessä vihriälän työryhmä puhuu kipupaketista professorien mukaan myös sellainen paketti on tarpeen talouden tasapainottamiseksi kaikkien puolueiden ja yhteiskunnan osapuolten tulee ymmärtää että rohkeilla rakennemuutoksilla ja työelämää uudistamalla voimme vähentää kipupaketin tarvetta syksyllä tehtävissä päätöksissä on kyse tiekartasta jolla tehdään linjauksia maamme ja yritysten kilpailukykyä vahvistavista rakenneuudistuksista joiden avulla luodaan uusia työpaikkoja ja ihmiset saavat työtä työllisyysasteen nosto erityisesti myös vanhemmissa ikäryhmissä on olennaista olisi tärkeää saada ihmiset viihtymään työelämässä entistä pidempään suomessa tulee hyödyntää paremmin työmarkkinoiden vanhempien ikäryhmien osaamista ja voimavaroja lisäksi meidän on jatkettava joustavien mallien kehittämistä joissa myös iäkkäät työntekijät voivat yhdistää osa aikaeläkkeen ja osapäivätyön

arvoisa rouva puhemies lämpimät onnittelut uudesta vaativasta tehtävästä ja myös viisautta ja voimia teille kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa koko eduskunnan vastuuta vastuuta suomen taloudesta mutta aivan erityisesti korostamme ja odotamme hallituksen kantavan vastuuta suomen taloudesta koronakriisin aiheuttama poikkeustilanne ei voi tarkoittaa sitä että hallituksella on avoin piikki velkaantua holtittomasti ilman suunnitelmaa talouden tasapainottamisesta julkinen talous ei korjaannu lykkäämällä päätöksiä toistuvasti eteenpäin

kunnianhimoiset tavoitteet ja tiekartat kunnianhimoisten tavoitteiden löytämiseksi eivät pelasta valtion ja kuntien taloutta nyt tarvitaan selkeitä toimenpiteitä joilla nostetaan työllisyyttä ja pidetään julkiset menot kurissa julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat eivät ole hävinneet minnekään selonteossa todetaan että julkista taloutta on supistettava pysyvästi julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin mitään tällaisia toimia ei selonteossa kuitenkaan esitetä hallituksen toimet ovat enemmänkin olleet päinvastaisia ja velkarahan avulla julkisia menoja ollaan lisäämässä myös sellaisiin kohteisiin mitkä eivät liity koronakriisin hoitamiseen kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että vanhustenhoidon tason parantamisesta pidetään kiinni kriisistä huolimatta tämä oli kaikkien puolueiden yhteinen tahto ennen eduskuntavaaleja kustannuksia ei kuitenkaan saa jättää kuntien harteille kunnille pitää täysimääräisesti korvata lakimuutoksen aiheuttamat lisäkustannukset kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet tulisi kuopata siis kaikki kuten sukupuolineutraali sosiaaliturvatunnushanke joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen merkittävät satojen miljoonien lisäkustannukset sen sijaan huoltovarmuuden parantamiseen pitää panostaa maatalouden työvoimaongelmaan ja kannattavuusongelmiin tulee tarttua ja kriittisten tuotteiden kotimainen valmistus pitää varmistaa tulevaisuudessa perhepalveluihin ja koulutukseen tarvitaan lisäpanostuksia mutta ne pitää kohdentaa niin että hyöty on mahdollisimman suuri julkisen talouden suunnitelmassa on varattu rahoitusta muun muassa oppivelvollisuuden pidentämiseen rahoituksen taso on kuitenkin niin pieni että iso osa kustannuksista jää kuntien kannettavaksi tämä ei ole kestävää ja tämänkaltaiset uudistukset pitäisi nyt jäädyttää valiokunnan mietinnössä todetaan että tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia joiden avulla voidaan vähentää julkisen talouden sopeuttamistarvetta keskeisiä uudistuksia ovat sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sekä sosiaaliturvauudistus hallituksen kaavailema malli sote uudistukselle lukuisine maakuntineen ja lisähallintoineen ei tuo säästöjä puoluepoliittisista tavoitteista pitää viimeistään tässä vaiheessa luopua ja lähteä parlamentaarisesti asiantuntijoita kuullen rakentamaan kestävää mallia sosiaali ja terveydenhuollolle hallituksella on omien sanojensa mukaan monia kunnianhimoisia tavoitteita sosiaaliturvauudistuksen edistämiseen tarvittaisiin kuitenkin enemmän kunnianhimoa ja selkeitä tavoitteita sotu uudistusta pitää välittömästi edistää ja sen pohjaksi tulee ottaa tavoite siitä että sosiaaliturva kannustaa työntekoon kaikissa tilanteissa kristillisdemokraatit tarjoavat malliksi omaa kannustavaa perusturvamallia jossa työn vastaanottaminen on aina kannattavaa valiokunta mietinnössä kantaa suomen valtiontakauksien ja takuiden määrän kasvuun tässä yhteydessä ei kuitenkaan huomioida kasvavia eu vastuita talouspolitiikan arviointineuvosto on raportissaan nostanut esille

suuressa takauskannassa piilevän riskin valtiontaloudelle kokonaisarvion puuttuminen kasvavista taloudellista vastuista sekä kansallisista että eu jäsenyyteen kytkeytyvistä vaikuttaa siihen voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä edes pitää perustuslainmukaisina vaarantamatta valtion taloutta pitkällä aikavälillä vain mieletön ottaa velkaa maksaakseen jonkun toisen velkoja joka on aina hoitanut talouttaan holtittomasti arvoisa puhemies lopuksi ehdotan että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton johon sisältyy kaksitoista lausumaa

arvoisa puhemies onnea myös minun puolestani uuteen haastavaan tehtävään puhemies oli merkittävää että hallitus tilasi raportin talousviisailta ekonomisteilta ja oli merkittävää että omassa paperissaan neljä kappaletta erittäin arvostettuja ekonomistejamme vesa vihriälän johdolla nobelisti nobelisti holmströmistä korkmaniin ja uusitaloon asti omaksui senkaltaista talousajattelua myös hallitus on edistänyt merkittävää tässä paperissa mielestäni oli se tosiasia että nyt kun olemme kohdanneet tällaisen valtavan jättiläismäisen aivan uudenlaisen kriisin niin suomessa kuin koko maapallolla niin on viisasta toimia siten että ensiksi hoidamme kriisiä tässä ja nyt akuutein toimenpitein sen jälkeen teemme

suurta viisautta muun muassa siksi että me kaikki tiedämme minkälaisen jälkimaksun koko suomalainen yhteiskunta maksoi edellisistä lamoista lamoista kun emme elvyttäneet kylliksi tai huolehtineet työllisyydestä tai ihmisten hyvinvoinnista ja tällainen hieman lyhytnäköinen leikkauspolitiikka päästettiin heti valloilleen ja seuraukset olivat kauaskantoiset ja synkät siksi on järkevää että tässä paitsi huolehditaan kriisinhoidosta tässä ja nyt myös halutaan kiinnittää hallituksen toimesta huomiota ihmisten hyvinvointiin tulevaisuuteen ja koulutukseen satsauksista investointeihin eli tämä linja on mielestäni hyvä ja perusteltu ja halusin sen tässä alleviivata puhemies kokoomus on esittänyt varsin suurta huolta velasta ja koska aika käy vähiin niin sanon vain sen että huomenna me käsittelemme lisätalousarviota jonka yhteydessä haastaisin että kokoomus tekisi tällaisen vaihtoehtolisätalousarvion jossa kokoomus kertoisi millä se kattaisi ja tasapainottaisi omat velkaa lisäävät lisäävät noin kolmen miljardin menolisäyksensä mitä tähän mennessä olette esittäneet ja mitä tulette esittämään jatkossa varmasti yli kolme miljardia lisämenoja on kokoomus esittänyt joten puhemies kun nyt tämä neljäs tarpeellinen lisätalousarvio annetaan haastan että kokoomus siinä yhteydessä tulee kertomaan oman vaihtoehtolisätalousarvionsa

arvoisa puhemies kannatan edustaja koskelan tekemiä vastalauseen yksi mukaisia lausumaehdotuksia tämän julkisen talouden suunnitelman suurin heikkous on se että se ei sisällä keinoja siihen miten päästäisiin taloudessa edes vakaalle pohjalle puhumattakaan ylijäämästä ja velkojen lyhentämisestä pää laitetaan pensaaseen kaikkien tulevaisuuden suurten kysymysten suhteen niin velkaantumisen työllisyyden työpaikkojen luomisen kilpailukyvyn ostovoiman kestävyysvajeen julkisen sektorin koon kohtuullistamisen kuin euroalueen kriisinkin suhteen vain muutamia suurempia mainitakseni kyllä sinne jää vielä niitä sukupuolineutraaleja henkilötunnuksiakin koronatoimiin lähdettiin liian myöhään ja liian heikolla teholla lähinnä opposition paineen johdosta aikaa ja rahaa tuhlattiin tehottomaan vatvomiseen ja selvittelyyn johtajuus johtajuus puuttui oli epäselvää kenellä on on vastuu ja suomessa piti yrittää keksiä pyörä uudestaan muitten maiden kokemuksista ei voitu ottaa oppia jo ennen koronaa suomi ja eurooppa olivat menossa alaspäin taloudessa oli jo tiedossa että romahdus on tulossa ja nyt se tuli koronan myötä aiemmin ja rajumpana kuin arvattiinkaan talous oli vuosikaudet perustunut kuvitteellisen rahan luomiselle reaalitaloudellista kasvua ei ollut euroalueella juurikaan syntynyt samaan samaan aikaan sitä pientäkin oksantynkää sahataan alta suomessa ja euroopassa ylimitoitetuilla ilmastotoimilla niin kansallisesti kuin ylikansallisestikin hallitus ei ole tinkimässä entisistä epärealistisista menolisäyksistä vieläkään vaikka niiden toteuttamiselta puuttui rahoituksellinen pohja jo aikaisemmin ne sadattuhannet työpaikat mitä se olisi vaatinut eivät synny itsestään tai varsinkaan entisiä työllisyystoimia purkamalla tätä vauhtia edessämme eivät ole joko veronkorotukset tai menoleikkaukset vaan molemmat ja se on sellainen noidankehä joka entisestään syö talouskasvua ehkä ennen koronaa hallitus saattoi kuvitella voivansa lakaista nämä ongelmat maton alle velanotolla ja omaisuuden myynnillä nyt se ei enää tule onnistumaan seuraavan hallituksen vastuulle tätä kaikkea ei voida kaataa valtiovarainvaliokunnan perussuomalaisten vastalauseessa sanotaan aiemmat puheet suuremmasta suomen ilmastojohtajuudesta suuremmasta eurooppalaisesta solidaarisuudesta humanitaarisesta kehitysmaamaahanmuutosta ja kunnille uusien tehtävien ja siten menojen keksimisestä on nyt lopetettava hallitus voisi aivan hyvin myöntää että tilanne on muuttunut vaikka velka on näennäisen halpaa niin sitä ei voi ottaa kuin aidosti kannattaviin sijoituksiin tässä olisi monta viisasta sanaa hallitukselle pohdittavaksi hallitusohjelma täytyy laittaa uusiksi arvoisa puhemies lopuksi haluan todeta tästä euroalueen elvytyspaketista kun sitä nyt olen itsekin ollut valiokunnassa tuntikausia vatvomassa ja asiantuntijoita kuulemassa että omissa ongelmissammekin olisi tarpeeksi ilman että suomi lähtee yhteisvastuullisesti velkaunioniin maksamaan muiden maiden koronavelkoja ja kuittaamaan niiden maiden huonoa taloudenpitoa ei kuulu maksaa italian ja saksan arvonlisäverokantojen kevennyksiä tai espanjan perustulokokeilujen rahoittamista suomalaisten veronmaksajien rahat kuuluvat suomalaisten hyödyksi

arvoisa rouva puhemies tämä julkisen talouden suunnitelma on jo vanhentunut sillä huomenna käsittelyssä oleva lisätalousarvio ei enää sen raamiin mahdu ja tämä varmasti on syytä ottaa huomioon kun katsotaan näitä tulevia talouslukuja nimittäin suomi on ottamassa velkaa yhdeksäntoista miljardia euroa tänä vuonna ja vasta puolivälissä me kokoomuksessa ymmärrämme sen että koronakriisin hoitamiseksi velkaa joudutaan ottamaan mutta se mitä me emme ymmärrä on se että hallitus ei kykene päättämään rakenteellisista uudistuksista joilla luodaan ne edellytykset miten näistä veloista sitten myöhemmin voidaan selvitä elvyttävistä menolisäyksistä meidän näkökulmastamme olisi pitänyt päättää yhtäaikaisesti työllisyyttä vahvistavien uudistusten kanssa ja lisäksi tarvitaan uskottava suunnitelma siitä miten velkaa tulevaisuudessa pystytään maksamaan pois ja tämä velkaantumiskehitys voidaan pysäyttää suomen pankki on tänään varoittanut työttömyyden kasvusta olen erittäin nuorista koska viime hallituskaudella isojen ponnistelujen myötä saimme nuorisotyöttömyyden laskuun koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä kääntyi selvään laskuun ja nyt näyttää siltä että koronan myötä tulevaisuudenuskoa ja toivoa on nuorilla vähemmän tarvitaan uskottavia toimia joilla voidaan tätä tulevaisuudenuskoa palauttaa ja vahvistaa kokoomus teki jo viime elokuussa kuudennentoista kohdan uskottavan ohjelman siitä jolla suomeen saataisiin syntymään kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja se oli alku me olemme valmiita tekemään lisäehdotuksia mutta tässä on yli vuosi kulunut hallituksen taivalta ja näitä työllisyystoimia ei ole näkynyt itse asiassa hallituksen saldo on sikälikin pakkasella että joita hallitus on tehnyt toistaiseksi työllisyysvaikutus on ollut negatiivinen totta kai ymmärrämme sen että koronakriisin myötä talous on kansainvälisestikin erittäin haasteellisessa tilanteessa mutta se edelleen alleviivaa sen uudistamisen merkitystä uusi valtiovarainministeri matti vanhanen on puhunut luottamusta herättävällä tavalla talouden sopeuttamistarpeesta mutta jo tänään arvoisa pääministeri veti maton jalkojen alta näiltä puheilta ja näin ollen onkin kysyttävä keskustalta että vieläkö te kauan katsotte tätä toimintaa jossa teidän puheenne ja hallituksen todellisuus ovat aivan ristiriidassa

suunnitelma siirtää velanhoito ja nämä kaikki ikävät vaikeat rakenteelliset päätökset todella tulevalle hallitukselle siltä se nimittäin teidän puheissanne kuulostaa ja edustaja viitanen viittasitte vihriälän raporttiin meille sopii hyvin että että sen toimia toteutetaan mutta meillä on semmoinen mielikuva että sitä aika valikoiden luetaan haluaisinkin teille nyt täältä vihriälän työryhmän raportista sivulta yhdeksänkymmentäviisi lukea yhden tärkeän sitaatin tästä syystä on tärkeää että samalla kun päätetään merkittävistä talouden elvyttämiseen tähtäävistä ratkaisuista määritetään myös sopeutuksen ja työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan politiikan tavoitteet

arvoisa puhemies minusta on hyvä kuulla että myös edustaja grahn laasonen on ja kokoomuksessa ollaan huolissaan nuorista ja ja tästä tilanteesta

ja tämä tilanne aiheuttavat nuorten tilanteelle ja epävarmuudelle tulevaisuudesta myös hallituksen piirissä hallituspuolueissa ollaan huolissaan tästä mutta ei pelkästään olla huolissaan vaan myös toimitaan ministeri kosonen on täällä paikalla ja hänen johdollaan ollaan lisäämässä aloituspaikkoja korkeakouluihin ja ne ovat konkreettisia tekoja

miltä lähiajan tulevaisuus näyttää täällä hallituksen toimenpiteillä koska elämme nytten varsinaisesti aika lailla sumussa talouden suhteen emme tiedä kuinka pitkään tämä viruksen aiheuttama terveyskriisi kestää ja missä vaiheessa ja kuinka nopeasti talous alkaa elpymään kuten valtiovarainvaliokunta mietinnössään pidän myös myönteisenä että hallitus on toteuttanut tilanteen edellyttämää aktiivista finanssipolitiikkaa ja käynnistänyt kevään aikana nopeasti monipuolisia taloutta tukevia toimia tästä koronakriisistä pääsemmekin kestävän talouden uralle kolmivaiheisella ohjelmalla ensinnäkin meidän on päästävä mahdollisimman nopeasti akuutista kriisistä normaalioloihin olemme juuri nyt tätä polkua kulkemassa ja olemme samalla rakentaneet siltaa suomalaisille yrityksille sen syvimmän kuilun yli tämä on välttämätöntä jotta turvaamme suomalaiset työpaikat ja hyvinvoinnin olemme siirtymässä pikkuhiljaa siihen toiseen vaiheeseen jossa elvytyksen avulla paitsi huolehdimme ihmisten toimeentulosta myös rasvaamme talouden rattaat pyörimään tässä vaiheessa ei vielä kannata lähteä tekemään voimakkaita sopeutustoimenpiteitä vaan pitää saada talouden rattaat pyörimään ja työllisyys takaisin lomautetut takaisin töihin työllisyys ylös sitten tulee se kolmas vaihe joka sekin on edessä jossa joudutaan tekemään yhteiskunnallisia uudistuksia sopeuttamaan tekemään sekä menosopeutusta että verosopeutusta varmuudella pitkällä aikavälillä pitää saada meidän talous kestävälle uralle työllisyys kestävälle uralle ja myös siihen tilanteeseen että velkaantuminen saadaan vakautettua niin että se suhteessa meidän kansantuotteeseen ei enää kasva nämä päätökset on tehtävä myös syksyn aikana on rakennettava se tiekartta ja tehtävä siihen liittyviä yhteiskunnallisia työelämään liittyviä uudistuksia nyt tulevana syksynä on niitten aika mutta pitää muistaa että me edelleen olemme kriisin keskellä
arvoisa puhemies koronan jälkeinen tilanne on maailmanlaajuisesti raskas avuntarve kasvaa yksityiset investoinnit vähenevät ja kokonaistuotannon ja kaupan arvioidaan laskevan nämä huolet koskevat vahvasti myös euroaluetta päätöksenteossa on priorisoitava elvytystoimia jotka edistävät kestävää kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla ympäri maailman nähdään elvytyksessä myös mahdollisuus ohjata toimia vähähiilisen yhteiskunnan rakentumisen nopeuttamiseen tämä on se tämän kriisin tuoma mahdollisuus jota ei saa hukata suomessakaan vihreä elvytys voi sisältää energiatehokkuuden parantamista uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja liikenteen päästöjen vähentämistä korkea osaaminen näissä on myös yritysten vientivaltti korkea osaamistaso on pienen vientivetoisen maan menestyksen edellytys jatkossakin on tärkeää huolehtia siitä ettei suomi ajaudu osaajapulaan väestön ikääntyessä ja koulutustason laskiessa korkea osaamistaso turvaa kasvun edellytyksiä on panostettava koulutuksen laatuun läpi koulutusasteiden lisättävä korkeakoulutuksen koulutuspaikkoja panostettava jatkuvaan oppimiseen ja nostettava rahoituksen tasoa myös työuria on pystyttävä pidentämään ja nuorten työllistymistä on parannettava ikääntyneiden työllisyyteen tulee panostaa tukemalla työssäjaksamista osa aikatyön mahdollisuuksia ja yleistä hyvinvointia esimerkiksi terveyttä ja liikkumista edistävin toimin arvoisa puhemies maahanmuuton pysyessä nykyisellä tasolla vieraskielisen väestön määrä enemmän kuin kaksinkertaistuu suomessa vuoteen kaksituhattaneljäkymmentä mennessä vieraskielisen väestön osaamistaso ja oppimistulokset ovat nykyisellään kantaväestön perässä suomen menestyksen edellytyksiä pohtiessa on syytä tunnistaa tämä muutos ja tarve satsata kotoutumiseen ja koulutukseen juuri nyt vieraskielisen väestömäärän kasvu keskittyy suurimpiin kaupunkeihin pääkaupunkiseudulla asuu jo nyt yli kaksisataaviisituhatta vieraskielistä eli yhtä paljon kuin oulussa on asukkaita kasvusta suurin osa osuu pääkaupunkiseudulle seuraavina tulevat turku ja tampere nämä muutokset vahvistavat entisestään tarvetta huomioida kuntien erilainen kehitys ja rahoitustarpeet eri lailla kuntien taloudelliseen tilanteeseen on vaikuttanut myös korona koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vahingot kohdistuvat erityisesti suuriin kaupunkeihin johtuen muun muassa vero ja toimintatuottoihin perustuvasta tulorakenteesta sekä palveluvaltaisesta elinkeinorakenteesta kaikkia kuntia koskevaa kompensaatiota käynnistettiin merkittävästi lisätalousarviossa näyttää selvältä että palvelutason säilyttämiseksi on tarkempien vaikutusarvioiden saavuttua lisättävä rahoitusta vielä henkilötunnusuudistuksesta joka täällä nousi esiin sen tavoitteena on nykyaikaistaa henkilöön liittyvää tietojenhallintaa lisätä tietoturvaa ja ehkäistä identiteettivarkauksia
arvoisa puhemies kriisinkin keskellä on tärkeää luoda kestävä pohja suomen taloudelle panostamalla hyvinvointiin osaamiseen ja ekologiseen jälleenrakennukseen tämä on tulevaisuuteen katsovaa ja vastuullista talouspolitiikkaa emme halua toistaa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman virheitä juuri siksi hallitus turvaa nyt ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon puolustaa työpaikkoja ja luo edellytykset kasvulle oikeisto oppositio on jo vaatinut leikkauslistoja ja lietsonut epävarmuutta kriisin keskellä suomessa euroopassa ja koko maailmassa on edessä todennäköisesti massiivinen lama siitä selvitään mahdollisimman pienin vaurioin vain ja ainoastaan elvyttämällä silti oikeisto oppositio haluaisi kiristää talouspolitiikan linjaa ajaa julkista sektoria alas ja syöstä maamme yhä syvempään lamaan siitäkö lapset ja lapsenlapset meitä kiittäisivät olemme keskellä kriisiä ja onneksi meillä on sellainen hallitus joka keskittyy ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamiseen sekä talouden elvyttämiseen arvoisa puhemies työttömien määrän odotetaan yhä kasvavan kesän ja syksyn aikana nyt jo seitsemänkymmentäkolme prosenttia sosiaalityöntekijöistä arvioi ruoka avun tarpeen lisääntyneen ja reilut neljäkymmentä prosenttia sanoo vuokrarästien ja muiden velkaongelmien yleistyneen poikkeustilan aikana ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista on pidettävä ja pidetään huolta muun muassa työttömyysturvan omavastuupäivät on poistettu ja myös yrittäjät on tuotu työttömyysturvan piiriin uusimmassa lisätalousarviossa on mukana muun muassa lasten ja nuorten tukipaketti sekä toimeentulotuen parannus julkisen talouden suunnitelma puolestaan turvaa oppivelvollisuuden laajentamisen rahoituksen ja myös vanhuspalveluiden nolla pilkku seitsemän hoitajahenkilöstön mitoituksen pidemmän ajan kasvun kannalta on välttämätöntä vahvistaa myös tuottavuutta siksi onkin panostettava koulutukseen koulutuspaikkojen lisäämiseen jatkuvaan oppimiseen ja osaamistason nostamiseen joilla voidaan vähentää työvoimapulaa edistää työllistymistä sekä innovaatioiden syntyä ne ovat keskeisiä työkaluja myös digitaalista hiilineutraalia ja ilmastokestävää taloutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa arvoisa puhemies valiokuntamme painottaa että pandemian pitkäaikaisia talousvaikutuksia on seurattava myös vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen ja huolehdittava epidemiaan liittyvien lisämenojen ja tulomenetysten kompensoinnista kuntataloudelle tähän mietinnön painotukseen on valiokunnan jäsenenä helppo yhtyä kriisin arvioidaan lisäävän myös hyvinvointi ja terveyseroja ja siksi onkin erityisen tärkeää huolehtia muun muassa siitä että mielenterveys ja päihdepalveluihin lapsiperheiden tukeen syrjäytymistä vähentäviin toimiin sekä hoitotakuun määräaikojen noudattamiseen osoitetaan jatkossa riittävät resurssit

ärade talman kun hallitusohjelmaa kirjoitettiin elimme täysin toisenlaisessa tilanteessa meillä oli näkymät talouskasvusta ja seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste oli täysin saavutettavissa oleva tavoite nyt elämme tilanteessa jossa talous tänä vuonna sukeltanee lähemmäs kymmenen prosenttia ja sadattuhannet suomalaiset ovat vaarassa menettää työnsä vientiteollisuus on todella vaikeiden haasteiden edessä euroopan veturin saksan vienti putosi huhtikuussa kolmekymmentäyksi prosenttia se on häkellyttävän iso pudotus ja se tulee näkymään myös meidän vientivetoisessa taloudessamme kun samaan aikaan oma kustannuskilpailukykymme näyttää suomen pankin äsken julkaistun mukaan heikkenevän voidaan sanoa että täydellinen myrsky on valmis koronakevään aikana olemme puhuneet paljon palvelualoista ravintoloista ihan hyvällä syyllä koska nämä alat ottivat koronakevään ensimmäiset iskut vastaan mutta pidemmän aikavälin taloudellisen kehityksemme kannalta paljon olennaisempaa on se miten käy meidän investointi intensiiviselle teollisuudellemme mikäli vientiyrityksemme menevät nurin emme ainoastaan menetä työpaikkoja vaan myös mahdollisuuden edes kohtalaisen nopeasti saada taloutemme taas kasvu uralle kansainvälisiä arvoketjuja ei noin vain rakenneta uudelleen arvoisa puhemies valtiovarainministeri vanhanen totesi eilen että saamme olla kiitollisia siitä että saksa elvyttää sadallakolmellakymmenellä miljardilla jos saksa onnistuu se hyödyttää meitä tavattoman paljon tämä on oleellinen havainto se mitä ruotsi saksa tai jokin muu meidän tärkeistä vientimaistamme tekee hyödyttää meitä suuresti mutta emme voi jättää tätä työtä muiden varaan hallitusohjelma rakentuu toisaalta pitkän tähtäimen kilpailukykyä vahvistavien uudistusten varaan mutta se rakentuu myös lisääntyvän työllisyyden varaan tätä toista jalkaa ei nyt voi ohittaa on toki ennenaikaista puhua leikkauslistoista mutta sopeuttamisesta pitää puhua voimme jauhaa purukumia kävellä samaan aikaan ongelma ei pienene jos me työnnämme sitä edessämme lumipallo joka on liikkeellä tuppaa kasvamaan ja siksi työllisyystoimien aika ei ole myöhemmin vaan nyt kyse on siinä myös oikeudenmukaisuudesta ja sosiaalisesta vastuusta työ on paras sosiaaliturva ja meillä ei ole oikeutta olla kääntämättä ihan jokaista kiveä työllisyystavoitteen saattamiseksi työelämän professori vesa vihriälä puhui viikko sitten siitä että työllisyystavoitetta pitäisi nostaa

prosenttiin ja että tähän tavoitteeseen voisi pyrkiä viidessä vuodessa tämän tulisi olla myös hallituksen tavoite koska kaikki se hyvä mitä tavoittelemme riippuu tästä työllisyystoimia pohtiessamme me olemme sikäli onnellisessa asemassa että meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen naapurimaissamme on tehty monta niistä uudistuksista joita meidänkin tulisi tehdä lisäksi toivoisin pohdintaa siitä miten luomme suomesta entistä ennustettavamman ja houkuttelevamman investointiympäristön suomeen toimintoja käynnistävä yritys haluaa tietää että tämän päivän verotaso pätee myös huomenna tarvitsemme siis pitkän tähtäimen sitoumukset yritysverotuksen tasosta ja investointikannustimista

mukaista esitystä selonteossa todetaan että julkista taloutta on supistettava pysyvästi julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin kuitenkaan mitään tällaisia toimia tässä selonteossa ei esitetä vaan hallituksen toimet ovat pikemminkin olleet päinvastaisia ja velkarahan avulla julkisia menoja ollaan lisäämässä tarvittavien tukitoimien ja elvytyksen lisäksi hallitus on lisäämässä pysyviä menoja kuuntelin huolella edustaja adlercreutzin puheenvuoroa ja täytyy sanoa että siinä oli hivenen erilainen sävy kuin mitä hallituksen ulostuloissa nyt tähän mennessä on ollut ja toivonkin että hallitus nyt ottaisi onkeensa noista sanoista joissa erityisesti tätä työllisyyttä painotettiin koska kestävän talouden kannalta työllisyys on aivan keskeisessä asemassa valitettavasti näitä työllisyystoimia hallituksen puolelta olemme vain edelleenkin saaneet odotella
työllisyyden nostamista ei voi jättää tulevien hallitusten vastuulle vaan työllisyyttä pitää nostaa jo tällä vaalikaudella ja työllisyyttä pitää koronakriisin jälkeen nostaa parilla prosenttiyksiköllä jo tämän vaalikauden aikana ja tehdä toimia jotta se saadaan nostettua kahdeksaankymmeneen prosenttiin vuosikymmenen loppupuolella

vaikka velkaa tällä hetkellä saadaankin alhaisella korolla on äärimmäisen tärkeää pitää velkaantuminen hallittuna kuten valiokunta mietinnössään toteaa korkea velkasuhde vähentää fiskaalipolitiikan liikkumavaraa seuraavien taantumien yhteydessä meillä ei ole varaa hallitsemattomaan hallitsemattomaan velkaantumiseen ja tästä syystä katsomme että velkaantumisaste on taitettava laskuun viimeistään noin kahdeksankymmenen prosentin tasolla bktstä mielellään jo ennen sitä valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota myöskin suomen valtiontakauksien ja takuiden määrän kasvuun suomen julkisen talouden ja valtiontalouden takausten suhde kokonaistuotantoon oli eurostatin tilastojen mukaan eu maiden korkein vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole vielä huomioitu edes näitä tulevia eu vastuita siinä mielessä arvoisa puhemies on todella tärkeää että suomi ei kytkeydy mukaan näihin kasvaviin eu vastuisiin koska meidän pitää ottaa huomioon myös se mitä perustuslakivaliokunta on linjannut elikkä että me pystymme vastaamaan suomen kansalaisille heidän hyvinvoinnistaan ja tarpeistaan ja pystymme pitämään valtiontalouden siltä osin

arvoisa puhemies julkisen talouden laadittu tilanteessa jossa talouden todellisia kehitysnäkymiä on tulevien kuukausien ja vuosien aikana hyvin vaikea arvioida vaikka kokoomus on vaatinut varsinaisia leikkaustoimia jo nyt suunnitelma ei vielä pidä sisällään talouden vakauttamisohjelmaa ja tälle on hyvin vahvat perusteet hallitus noudattaa talous ja finanssipolitiikkaa jossa kriisin ja välittömästi sen jälkeen elvytetään vahvasti ja vältetään suoranaisia säästöjä ja leikkauksia vaikka kriisin akuutti hoitaminen ja elvytys velkaannuttavat julkista taloutta se on nyt välttämätöntä tämä linja saa vahvaa tukea talouden kokonaiskuvaa pidemmällä aikavälillä tarkastelevilta asiantuntijoilta he korostavat että vaikka julkisen talouden julkisen talouden kestävyysongelmaan on aktiivisesti haettava ratkaisuja tulee vakauttaminen tehdä asteittain hallitus tarttuu tähän toimeen kyllä ja se suhtautuu tilanteeseen kaiken sen vaatimalla vakavuudella nyt on tärkeä varmistaa että kestävän ja vakaan talouskasvun edellytykset turvataan ilman niitä talouden elpymiseen ei ole eväitä
elinkeinoelämän kriisituki on ollut välttämätöntä mutta se ei yksin riitä suomalaisen viennin vahvistaminen ja uuden työn luominen vaativat vahvaa panostusta osaamiseen ja koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin keskeinen osa kasvua ja elvytystä ovat myös merkittävät infrahankkeet joita nyt käynnistetään

myös tulevaisuuteen katsoen pitkäjänteisesti näistä meillä on hyvin aikaa keskustella huomenna mutta totean kuitenkin sen että meillä ei ole varaa toistaa samoja virheitä joita yhdeksänkymmentä luvun laman aikana tehtiin tuolloin synnytettyä pahoinvointivelkaa maksamme vielä tänäkin päivänä emmekä ole sitäkään vielä kokonaisuudessaan kuitanneet kokoomus kantaa kyllä huolta velkaantumisesta mutta pahoinvoinnille ja inhimilliselle kärsimykselle he eivät ilmeisesti osaa laskea hintaa saati että näkisivät siitä aiheutuneet kustannukset tulevaisuuden kasvua hidastavina tekijöinä tai saati että ne nähtäisiin velkana joka tulee maksaa takaisin hallitusohjelmaan kirjatut rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä sosiaali ja terveydenhuoltouudistus ja oppivelvollisuusiän pidentäminen ensisijassa on tärkeää huomata että tulevaisuusinvestointeja tulee tarkastella kokonaisuutena kansalaisten hyvinvoinnin lisäämisen ohella ne ovat osa elvyttävää politiikkaa ja ne luovat pohjaa tulevaisuuden kestävälle kasvulle ja työllisyydelle

arvoisa herra puhemies eduskunnalle viides kuudetta kaksituhattakaksikymmentä annettu vuoden neljäs lisätalousarvioesitys lisää valtion menoja siten että nettolainanoton arvioidaan nousevan kuluvana vuonna kahdeksaan miljardiin euroon ja kyllähän tämä luku kuulostaa karmealta julkisen talouden tila on monien seurausten summa koronakriisi ei ole sitä helpottanut mutta kaiken kaikkiaan sanottuna julkisen talouden tila on karmea

ja siihen varautuminen ovat aiheuttaneet patoutunutta palveluntarvetta ja hoitojonoissa on paljon ihmisiä odottamassa jatkotoimia kiireettömiä aikoja on siirretty ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat olleet koronahorroksessa koko kevään ajan kun on aivan oikein varauduttu nyt näitä hoitojonoja on alettava purkamaan ja kiireesti mutta se tulee vaatimaan paljon resursseja velanottoa ja tulevia veronkiristyksiä velkaa otetaan ja velkaa käytetään mutta velanotolla ei saa kuitenkaan ostaa tulevia vaaligallupeja eikä velanotolla saa ostaa seuraavien vaalien voittoa nyt vaikuttaa sille että velanotolle ja rahan jakamiselle ei ole rajoja rahaa kauhotaan myös eri suuntiin suunnitelmallisuus ja logiikka uupuvat hallituksen tulisi nyt pian huomata että vaikka velka on näennäisen halpaa niin sitä ei enää voi ottaa kuin aidosti kannattaviin sijoituksiin toiminta vaikuttaa lyhytnäköiseltä ja tyyli laahata asioiden perässä nyt tulisi olla selkeä näkymä siitä millä toimin koronasta aiheutunutta laskua lähdetään maksamaan hallituksen tulisi pikaisesti päättää kuntataloutta tukevista toimenpiteistä jo ennen syksyä myös suunnitelmien sen varalta että koronavirusepidemian toinen aalto syksyllä saapuu suomeen ja kohtaa meitä tulisi olla pitkällä eri skenaarioihin pitäisi olla varautunut oletteko hallitus varautuneet siihen että korona aalto numero kaksi on edessämme syksyllä suomi on tällä hetkellä jos koskaan todellisen priorisoinnin edessä näitä priorisointeja ei saa kuitenkaan tehdä vanhustenhoidosta ei omaishoidosta ei saattohoidosta hoitajamitoitus on saatettava maaliin mutta sen rahoitus on löydettävä jostakin muualta kuin digipalveluista tai lääkekorvauksista arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossa on ilahduttavaa että perussuomalaisten esitykset muun muassa terapiatakuun liittämisestä hoitotakuuseen ja myös siitä että kotimaisen rokotetuotannon

edustaja eestilä piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron ja hän totesi siinä että suomelle on ollut kunnia asia hoitaa taloutemme vastuullisesti näin juuri on meihin voi luottaa maksamme velkamme mutta tähän liittyy toki myös pragmaattinen puoli että jos hoidamme velkamme ja se tiedetään maailmalla niin luottoluokitus säilyy ja saamme velkaa hyvillä ehdoilla mutta nyt kun katsotaan mitä mitä tänä vuonna on tapahtunut niin velkaa otetaan aika löysästi tämän lisätalousarvion mukaan mikä tällä viikolla on käsittelyssä suomi ottaa tänä vuonna velkaa lähes yhdeksäntoista miljardia euroa lisätalousarviossa on paljon hyviä asioita kuten se että korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään ja lapsiin ja nuoriin satsataan mutta siellä on myös monia sellaisia asioita joita voisi varmaankin vielä lykätä ei olisi aivan välttämätöntä niihin vielä tässä vaiheessa satsata jos katsotaan hallitusohjelmaa niin siellä on yhdellä pilkku neljällä miljardilla pysyviä lisämenoja mutta todellisuudessa nämä eivät ole investointeja vaan nämä ovat käyttömenoja ja tästä tulee esimerkiksi kuntien puolelta myöskin aika paljon palautetta tänne kansanedustajille kunnat ovat myöskin kun julkisesta taloudesta puhutaan hätää kärsimässä tänä vuonna jos katson vaikkapa omaa kotikaupunkiani espoota niin siellä menetämme verotuloja tänä vuonna arviolta sata miljoonaa euroa mikä ei ole aivan pieni summa kun mietitään millä sitä sitten ruvetaan paikkaamaan

myöskin siitä miten vienti kehittyy meillähän viennin ulkomaankaupan osuus on ollut luokkaa neljäkymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta ja ja näin ollen se on hyvin riippuvaista siitä millä tavalla tämä loppuvuosi ja kausi tästä eteenpäin menee ja erityisesti vaikuttaa se millä tavalla saksan yhdysvaltojen venäjän ja ruotsin tilanne kehittyy koska nämähän ovat meille niitä kaikkein tärkeimpiä kauppakumppaneita vienti on edelleen meillä suomessa liian infrapainotteista teknologiateollisuuden osuus on aika suurta ja juuri näistä infrainvestoinneista maat ensimmäisenä tinkivät jos taloudessa on ongelmia eli se tarkoittaa sitä että meidän täytyisi panostaa viennin monipuolistamiseen viime hallitusohjelmassa sipilän kaudella oli tavoite kaksinkertaistaa pk yritysten vienti mutta valitettavasti sitä tavoitetta ei ole tässä hallitusohjelmassa nähty ja toivoisin että tähän vielä palattaisiin

arvoisa puhemies moni meistä kansanedustajista on myös kuntapäättäjä ja tietää että jo ennen koronakriisiä kuntien taloustilanne oli vaikea toiminnan ja investointien rahavirta pysyy seurantakaudella vahvasti negatiivisena ja myös lainakanta kasvaa koko ajan heikko liikkumavara on seurausta väestön ikääntymisestä johtuvasta sosiaali ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvusta korkeasta investointitasosta sekä rakennetun ympäristön suuresta korjausvelasta uutena lisähaasteena on koronaepidemia sen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt vähentävät erityisesti kuntien verotuloja mutta kasvattavat myös niiden menoja ja lisäävät tulevia rahoitusvastuita myös osa kuntien maksu ja vuokratuotoista jää saamatta valtiovarainministeriö arvioi että koronaepidemia heikentää kuntataloutta kuluvana vuonna arviolta yksi pilkku viiva kahdella miljardilla eurolla vaikutukset vaihtelevat kunnittain kriisin arvioidaan aiheuttavan myös usealle vuodelle ajoittuvia pitkäaikaisia menoja vaikka epidemiakustannusten painopiste onkin vuosissa kaksituhattakaksikymmentä ja kaksituhattakaksikymmentäyksi käsillä oleva neljäs lisätalousarvioesitys ja siihen sisältyvä yhden pilkku neljän miljardin euron toimenpidekokonaisuus parantaa kuitenkin lyhytaikaisesti kuntatalouden tilannetta tähän pakettiin sisältyvät sairaanhoitopiireille kohdistettava suora valtionavustus kuntien yhteisövero osuuden määräaikainen korottaminen kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määräaikainen korottaminen sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen

arvoisa puhemies elämme poikkeuksellisia ja haastavia aikoja koronaepidemiasta selviämiseksi tarvitsemme nyt luottamusta siihen että saamme elvytettyä maan taloutta ja turvattua ihmisten henkilökohtaista toimeentuloa kestävästi niin että kaikki pysyvät mukana hallituksen keskeisenä tavoitteena on tehdä suomesta ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen mennessä koronakriisin jälkeiset mittavat elvytystoimet tarjoavat mahdollisuuden vauhdittaa vihreää jälleenrakennusta jolla suomi nostetaan jaloilleen ja yhteiskunnastamme tehdään ympäristölle ja ihmisille kestävä covid yhdeksäntoista tiedepaneeli on korostanut että elvytystoimilla tulee rakentaa uutta kunnianhimoista vastuullista ja ympäristöllisesti kestävää yhteiskuntaa myös pandemian syvempi opetus tulee ottaa vakavasti myös suomen on tehostettava merkittävästi toimiaan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi nousu koronakriisistä luo mahdollisuuden tehdä järjestelmätason muutos suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja ilmastollisesti kestävän elinkeinorakenteen luomisessa myös sosiaalinen hyväksyttävyys ja toimien oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä ilmastotoimien onnistumiselle arvoisa puhemies myös ympäristövaliokunta antoi lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta valiokunta korostaa että ilmastonmuutos ja biodiversiteetin köyhtyminen muodostavat yhdessä haasteen joka on koronaepidemiaakin suurempi ja uhkaa ihmiskunnan selviämisen edellytyksiä tosin pidemmällä tähtäimellä luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa ja niiden aiheuttamiin uhkiin tulee vastata samanaikaisesti tämän vuoksi voimavarat ja huomio on kiinnitettävä erityisesti kriisistä selviytymiseen sellaisella tavalla joka samalla edistää fossiilisista polttoaineista irtautumista ja kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja näin hallitus tekeekin kestävän elvytyksen toimillaan arvoisa puhemies investoimalla ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen voimme samalla tukea työllisyyttä taloutta ja vientiä ympäristövaliokunta tähdentää että elvytystoimiin suunnatuilla panostuksilla edes merkittävästi työllisyyttä tukevilla toimenpiteillä ei pidä samalla vaikeuttaa pitkän tähtäimen mahdollisuuksia oikeudenmukaiseen siirtymään kohti ilmastoneutraaleja rakenteita arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva julkisen talouden suunnitelma on teknisluontoinen eikä siihen sisälly merkittäviä uusia poliittisia päätöksiä talouspolitiikan kokonaisuuteen palataan budjettiriihessä elokuussa jolloin linjataan muun muassa kestävän verotuksen tiekartasta

arvoisa puhemies kansliapäällikköjen muodostama hetemäen työryhmä

talouskriisistä noin kahdenkymmenen miljardin euron lisävelkaantuminen kurotaan kiinni kipupaketilla jonka suuruus olisi seitsemästä kymmeneen miljardia euroa tulossa olisi leikkauksia ja pahaenteisiltä kuulostavia rakenneuudistuksia

tavallisten ihmisten aseman parantaminen olisi nyt tärkeää ja vaatisi merkittäviä lisäpanostuksia sosiaaliturvaan ja palveluihin sellaisia ei juuri ole kuulunut vaikka ihmisten arki vaikeutuu toimeentulo heikkenee ja sosiaaliset ongelmat kasvavat maassa päivä päivältä sosiaalibarometri kaksituhattakaksikymmentä kertoo kasvavista sosiaalisista ongelmista ruoka avun tarve on kaksinkertaistunut vuokrarästien ja velkaantumisongelmien määrä ja toimeentulotuen tarve ovat kasvaneet samaan

ole kyennyt näihin tarpeisiin vastaamaan ihmisten hätään vastaavia panostuksia on tähänastisissa hallituksen toimissa ollut

turvaan toimeentulotukeen on tulossa määräaikainen korotus joka lisää valtion menoja kuusikymmentä miljoonaa euroa lisäys on mutta mittaluokka on jotain aivan muuta kuin esimerkiksi yritysten kohdalla yrityksille on koronakriisin kuluessa tarjottu laskutavasta riippuen viidestätoista kahteenkymmeneen miljardia erilaisia taloudellisia etuja ja rahoitusta arvoisa

puhemies yksi kohde julkisissa

hankkeen vaikutus

kolmekymmentä vähintään kymmenen

miljardiin euroon mutta

suomen kuvalehden tietojen mukaan

kustannukset ovat

lopuksi valtiovarainministerin vaihtumiseen nyt johtaneet konsulttitoimeksiannot olisi syytä selvittää huolella koko valtioneuvoston osalta pelissä on paljon enemmän kuin ministerien esiintymistaidot valtiovarainministeriölle

miten syvälle suomen

toimialoja symmetrisesti suurimpien vaikutusten on ennakoitu kohdistuvan yksityisiin palveluihin teollisuuteen ja rakentamiseen tukku ja vähittäiskauppa sekä energia ja vesihuolto kärsivät näillä näkymin vähiten majoitus ja ravitsemis ja matkailualalla taas liikevaihtoa ei sulkutoimien aikana synny juuri lainkaan ja tämän osaltahan on jo laitettu tukipaketteja

erityistä huomiota keskeiseen asemaan nousevat erityisesti myös hiilineutraalisuutta edistävien teknologioiden kehitys ja kiertotaloutta ja digitalisaatiota edistävät toimet sekä sosiaali ja terveyssektorin kehitys sekä

työperäinen maahanmuutto ja sen edistäminen kuten myös talousvaliokunnan lausunnossa on hyvin korostettu lisäksi tulee edistää toimia joilla mahdollistetaan korkean tuottavuuden ja kilpailukykyisen innovaatioympäristön kehittyminen suomen on määrätietoisesti pyrittävä johtavaksi kestävän tulevaisuuden tekijäksi kehittämällä erityisesti energia ja ympäristöteknologian systeemitason suunnittelu kehitys tutkimus ja

viime aikoina teollisten investointien lisäksi on aktiivisesti pyrittävä houkuttelemaan myös kansainvälisten toimijoiden tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaa suomeen elikkä tällaista invest toimintaa ja sen edistämistä siihen

arvoisa puhemies hallitus on monien talousviisaiden ohjeiden mukaisesti ryhtynyt päättäväisiin toimiin taloutemme vakauttamisessa meneillään olevassa akuutissa epidemiatilanteessa tarvitsemme vahvoja lisäpanostuksia niin terveydenhuoltoon yritysten tukemiseen kuin kotitalouksien toimeentulon vahvistamiseen kun lomautukset ja irtisanomiset koettelevat nyt laajaa joukkoa professori vesa vihriälän talousasiantuntijoiden ryhmän raportti tukee hallituksen valitsemaa talouspolitiikkaa ja sen ajoitusta koronaepidemian rajoitustoimenpiteiden lieventyessä on lieventyessä on ensiarvoisen tärkeää että hallitus vahvistaa taloutta sekä ihmisten ja yritysten luottamusta tulevaisuuteen julkisen vallan panostukset liikennehankkeisiin ja asuntorakentamiseen luovat työtä ja saavat myös yksittäisiä investointeja liikkeelle toimissa on myös ensiarvoisen tärkeää pitää huolta siitä että kaikki maakunnat pääsevät kasvun uralle ja että panostukset jakautuvat tasaisesti koko maahan mikä vahvistaa parhaiten myös koko kansantaloutta ja työllisyyttämme ajoissa tehtyjen elvytystoimien tulee vahvistaa sekä välitöntä talouden toipumista myös pidemmän ajan kasvun edellytyksien luontia panostamalla tutkimukseen tuotekehitykseen koulutukseen sekä osaamisen vahvistamiseen arvoisa puhemies kunnat tuottavat meillä leijonanosan hyvinvointipalveluistamme kuntatalouden ongelmat olivat olemassa jo ennen koronakriisiä nyt onkin ensiarvoisen tärkeää pitää huolta kuntiemme taloudellisesta tilanteesta jotta kunnissa ei ajauduttaisi pakon edessä lomautuksien irtisanomisten ja palveluiden alasajon kierteeseen hallituksen laaja kuntapaketti luo nyt kunnille parempaa näkyvyyttä kohti tulevaisuutta mutta samalla on tärkeää edelleen seurata kuntatalouden tilannetta olemaan loppukesän budjettiriihi jolloin on mahdollista uudestaan tarkastella kuntatalouden tilaa kolmantena askeleena taloustoimissa tulee tulee olemaan julkisen talouden vakauttaminen julkisen talouden vahvistaminen tulee ajoittaa oikein talouden vahvistamisessa tulee kiinnittää huomiota myös rakenteiden uudistamiseen kuten nyt koronauutisoinnin varjossa edistyvään sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen ja osaamisen vahvistamiseen vahvistamiseen lisäkoulutuspaikoilla hallitus on viisaasti sitoutunut laatimaan yhteisen tiekartan julkisen talouden vahvistamiseksi ja velkasuhteen vakauttamiseksi vuosikymmenen loppuun mennessä kun huolehditaan julkisen talouden tasapainosta on myös tärkeää huomata että julkista taloutta voi vahvistaa myös oikeudenmukaisella tavalla pitkiin leikkauslistoihin turvautumatta

arvoisa herra puhemies onnittelen uutta kollegaanne vehviläistä valinnasta ja toivotan teille kaikille hyvää turnauskestävyyttä toivotan myös kohtuullista menestystä hyvää terveyttä sekä edeltäjiään pidempää toimikautta valtiovarainministeri vanhaselle valtiontalouden tunnuslukuja tarkastellessamme voimme olla yhtä mieltä siitä että olisi koko maan kannalta tärkeää että hallitus saisi rivinsä järjestykseen ja vakautettua toimintakykynsä muutoin suomen tulevaisuus ei näytä ruusuiselta ministeri vanhanen on kesäkuusta lähtien jo neljäs valtiovarainministeri harva enää muistaa että viime kesäkuussa valtiovarainministerinä hääri edustaja orpo tämä on syytä pitää mielessä kun kuuntelee täällä porvarien puhetta julkisen talouden tilasta valtion budjettitalouden alijäämä nousee kehyskauden loppuun mennessä arvioiden mukaan yli seitsemään miljardiin lisäbudjettia tarkastellessa on tultava johtopäätökseen että hallitus hakee poliittista kannatusta velkavetoisella kasvulla vanhassa punamullan jakopolitiikassa on merkittävästi lapin lisää joka ruoskii verorasituksen kohteeksi joutunutta keskiluokkaa täällä otettiin esille vihreä uudelleenrakennus kuulostaa vallan ihastuttavalta termiltä ekososialismilta se nimittäin koostuu marxismin sosialismin ja vihreän ideologian aineksista ekososialismissa yhteiskunta sellaisena kuin me sen tunnemme ajan myötä kriisiytyy ja johtaa yhteiskuntajärjestyksen lamautumiseen ekososialismissa työtä tekeviä kansalaisia ylen määrin rasitetaan vastikkeettomalla pakkoperinnällä ja saadut varat ohjataan kulttuurimarxilaiseen utopiaan tällaista kehitystä ei tule hyväksyä olisi vaikea perustella veronkorotuksia suomalaisille kun lahjarahapaketin saavissa italiassa espanjassa ranskassa ja kreikassa on suomea alhaisempi arvonlisäverokanta vaikka joidenkin lautasella olisi nyt lohta ja kalmaria tulisivat veronkorotukset syömään nykyisen ostovoiman ja tulevan kasvun mitä tulee edustaja kivirannan esille ottamaan siltaan niin kyseessä on laskusilta jossa silta jää italialle ja lasku suomelle euroopan unionin velkapaketin hyväksyminen vaikuttaisi valtion rahoitusasemaan ja luottoluokitukseen kehyskaudella korkotasojen nousuakin lienee odotettavissa mitä tulee verotuottoihin niin oma käsitykseni kuitenkin on että budjettiriihi olemaan niin haasteellinen kuin julkisuudessa esitetään perustelen tätä sillä että verotulojen merkittävää vähentymistä on arvioitu koronakriisin pitkittymisellä ja kuitenkin jo nyt monet toimialat sisämarkkinoilla ovat palautumassa normaaleiksi ja tämän vuoksi katson että verotuloja saadaan arvioitua enemmän rohkaisen hallitusta kuitenkin talouden sopeuttamiseen ja menolisäysten välttämiseen perussuomalaiset edellyttävät julkisen talouden kokonaisuudistusta ja pieni ja keskituloisten palkan ja eläkkeensaajien ja yritysten vero ja maksurasitteen pysymistä kohtuullisena ja kannustavana

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta kaksikymmentäyksi viiva kaksikymmentäneljä on tärkeä linjaus suomi on pidettävä vastuullisen talouspolitiikan pohjoismaana jatkossakin kokoomus on tehnyt valtiovarainvaliokunnan mietintöön vastalauseen jonka mukaan velkaantua ei voida loputtomiin marinin ja rinteen hallituksen toimien vuoksi suomen julkinen talous oli kestämättömällä uralla jo ennen koronakriisiä onneksi aikaisemmat hallitukset ovat toimillaan mahdollistaneet puskurit joiden avulla nykyinen hallitus voi ottaa lisävelkaa ja hoitaa akuuttia tilannetta tavoitteena on kuitenkin oltava vain koronan aiheuttamien välittömien kulujen kattaminen yritysten kantaminen kriisin yli sekä harkitut elvytystoimet valtiovarainvaliokunnan kannanottoehdotus on että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä työllisyyttä kilpailukykyä osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta

sävy oli miedompi tarvitaan toimia julkista taloutta tasapainotetaan myöhemmin työllisyystoimia joskus syksyllä vasemmistoliitolla ei sitten ollut mitään huolen häivää taloudesta pari vuotta voidaan mennä velkarahalla oikein mainiosti ja mietitään sitten lisää arvoisa puhemies kansalaisten on aina luotettava siihen että suomi seisoo vahvalla jalustalla ja kestää pahassakin paikassa kansalaisille on luotava tulevaisuudenuskoa kriisistä toipumiseen arvoisat hallituspuolueet nämä teidän talouslinjauksenne ovat keskenään ristiriitaisia kuka siellä näistä päättää millä mennään kertokaa minulle vaikka edustaja savola seuraavassa puheenvuorossa arvoisa puhemies maamme on tällä hetkellä talouspolitiikan osalta ajautumassa jopa tuuliajolle julkisen talouden suunnitelma ja talouden tasapaino tarvitsevat konkretiaa hallituksen vähäisten kamreerien onkin viimeistään nyt otettava vastuu ja todellisuudentajunsa

puhemiestä anu vehviläistä että että valtiovarainministeri matti vanhasta uskon että tähän tilanteeseen me saamme kyllä parhaan mahdollisen valtiovarainministerin suomeen tarvitsemme vakautta ja kokemusta jotta näitten haasteitten yli mennään koronakriisi on kyllä laittanut meidät poikkeukselliseen tilanteeseen tässä kuluneen kahden ja puolen kolmen kuukauden aikana ovat olleet voimassa niin poikkeuslait erilaiset rajoitukset kuin erilaiset ongelmat mitä tänne oikeastaan päivittäin tai viikoittain tästä kriisistä johtuen on on siinä tärkeimmässä eli taudin ehkäisyssä ollaan onnistuttu meillä on varsittain vähän uhreja ja se on tietysti se keskeisin asia eli ihmiset edellä tältä osin no me olemme tietysti halunneet kiinnittää huomiota ja tavallaan tämän kriisinkin kautta meille ovat muistuneet mieleen ne perusasiat huoltovarmuuteen liittyen se että meillä on omaa ruuantuotantoa energiaa lääkkeitä ja suojaimia osasta näistä on ollut pulaa erityisesti lääke ja suojainpuolella mutta mutta näittenkin yli mennään eli muistetaan ne perusasiat myös pitkällä tähtäimellä kun talouden uudistuksia ja sopeutuksia tehdään nämä ovat meille keskeisiä no nyt elvytetään elvytetään aika isoilla summilla tämä lisäbudjetti jota tullaan tässä salissa vielä käsittelemään on poikkeuksellisen suuri sen lisäksi on ollut toimenpiteitä mitä on yrityksille erilaisia tukia annettu annettu ja ja koetettu rakentaa sitä siltaa yrityksille ja tälle yhteiskunnalle tämän kriisin kriisin yli nämä ovat isoja isoja summia ja velkaa otetaan nyt todella paljon tässä elvytysbudjetissahan joka joka meille esitellään on on täsmätoimenpiteitä nimenomaan infraan on koulutukseen mutta varmaan julkisen talouden kannalta keskeistä on muistaa että nyt kunnille annetaan

arviolta kahdentoista viiva neljäntoista miljoonan euron euron tappiot ja kuntaosuus tästä on arviolta yksitoista viiva kolmetoista miljoonaa hoitojonot pitenevät ihmiset eivät tällä hetkellä hoidata itseään ja ja tämä tulee kertaantumaan tulevina vuosina joten tähän kuntatalouteen meidän tulee erityistä huomiota kiinnittää ja myöskin muistaa nämä kuntayhtymät niin kuin sairaanhoitopiirit ja sen takia esimerkiksi asukaslukuperuste olisi hyvä tapa tätä avustusta sinne sairaanhoitopiireille antaa

puhemies akuutteja toimia ihmisten ja talouden hyväksi tarvitaan tässä ja nyt mutta julkisen talouden suunnitelma haastaa meidät myös pohtimaan pidemmän ajan näkymiä ja kehitystä samalla kun meidän on tehtävä kaikkemme hidastaaksemme ja torjuaksemme käynnissä oleva pandemiaa meidän on kyettävä hahmottamaan myös sen jälkeinen aika riskeineen mutta toisaalta myöskin mahdollisuuksineen nyt kun taloutta tullaan elvyttämään voimallisesti tulee meidän ottaa huomioon myös sosiaalinen ja ekologinen kestävyys taloudellisen kestävyyden ohella arvoisa puhemies koronapandemiasta huolimatta ilmaston lämpenemisen hillitseminen on edelleen ihmiskunnan tärkein haaste kestämätön kehitys uhkaa maapallon elinkelpoisuutta ja se ja se on suurempi uhka terveydelle ja taloudelle kuin koronavirus konsanaan tulevaisuusvaliokunta omassa lausunnossaan korosti että ilmaston lämpenemisen hillintä ei siinä mielessä ole kiperä ongelma ettemmekö pystyisi sitä ratkaisemaan kysymys on yhteisestä tahtotilasta suomen on on oltava esimerkkinä tässä sillä meillä on kykyä ja mahdollisuuksia toimia edelläkävijänä suomi on perinteisesti ollut ja on edelleen huippuosaaja esimerkiksi teknologiateollisuudessa ja siihen liittyvässä suunnittelu ja ja prosessiosaamisessa ja tämä avaa suomelle sellaiset suuret markkinat joilla olemme jo valmiiksi kilpailukykyisiä myös biotalous on vahvuutemme ja kilpailuvalttimme arvoisa puhemies kansalaisten luottamuksen saavuttamiseksi tämä niin sanottu vihreä siirtymä on tehtävä oikeudenmukaisesti ja niin että se samalla lisää kestävää työllistävää kasvua ja arjen hyvinvointia sekä tukee suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edelläkävijyys näissä asioissa edellyttää panostuksia tutkimukseen tieteeseen innovaatiotoimintaan ja laadukkaaseen koulutukseen kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koulutetut osaavat ja ammattitaitoiset kansalaiset ovat paras valttimme globaalissa kilpailussa

säilyttää myös koronan jälkihoidossa tarvitsemme edelleen viestiä siitä että selviydymme tästä kriisistä yhdessä tässä prosessissa toivo ja luottamus ovat avainasioita nyt tarvitaan myös uudistuvaa resilienssiä eli muutoksensietokykyä ja ja sitä suomalaista sisua tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alun laman hoito epäonnistui erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden auttamisessa kriisin yli ja sen seurauksena monien silloin lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettäneiden

tuli toivottomuus joka näkyi monin tavoin yhteiskunnassa useita vuosikymmeniä ja osittain ylisukupolvisuutena jopa edelleenkin siksi onkin tärkeää että näitä virheitä ei toisteta vaan nyt toimitaan viisaammin
arvoisa herra puhemies

kunnat ovat yhteiskunnan kivijalka kun valtion kuntien ja markkinoiden varaan perustuva hyvinvointipolitiikka epäonnistuu tarvitaan jotain uutta ja toimivaa nykyiset toimintamallit ovat suurelta osin aikansa eläneet tämä näkyy kuntien jo koronaa äärimmäisen huonossa taloudellisessa tilanteessa huono taloudellinen tilanne korostuu kriisin aikana kuntiahan ei tässä tilanteessa vielä edes pyritä elvyttämään vaan nyt vain korvataan koronasta aiheutuneita massiivisia kuluja kuntien tilanne on siis todella synkkä neljännessä lisätalousarviossa kunnille ja sairaanhoitopiireille luvattu yhden pilkku neljän miljardin euromäärä ei tule riittämään sillä koronan vaikutus tulee olemaan ainakin yli kaksi miljardia tämä siis tarvittaisiin tilanteen paikkaamiseen ei elvyttämiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana kuntien valtionosuudet ovat pudonneet yhdeksän prosenttia ja tehtäviä on tullut kaiken aikaa lisää vaikka niitä on pitänyt karsia ja on luvattu että uusien tehtävien tuomat lisäkustannukset korvataan täysimääräisesti esimerkiksi jyväskylän kokoiset kaupungit tekevät tänäkin vuonna sata miljoonaa miinusta kuntien talouden tueksi ehdottaisin ehdottaisin yhteisötalouden kehittämistä ja siihen panostamista kansalaisyhteiskunta on on ollut suomen historian aikana suuri voimavara ja näkisin että sen on mahdollista auttaa tälläkin kertaa suomi ja kunnat pois kuilun partaalta yhteisötaloudessa uusliberalistinen hyödyn maksimointi ei ole keskiössä vaan tavoitteena on toimeentulon lisäksi lisätä sekä sosiaalista että psykologista hyvinvointia yhteisötalouden toimijoita ovat muun muassa yhdistykset osuuskunnat ja järjestöt jotka toimivat laajalla pelikentällä täyttäen perinteisten hyvinvointi ja muiden palveluiden jättämän tyhjiön arvoisa herra puhemies kunnissa on käyttämättömiä voimavaroja ja resursseja ja näiden resurssien yhteensaattaminen ja koordinoiminen antaa mahdollisuuden yhteiskunnalle sekä kunnille rajanvedon on oltava kuitenkin selkeää kaikkia tehtäviä ei voi ulkoistaa esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten roolin on oltava ensisijaisesti sosiaalisia ongelmia ennalta ehkäisevä kunnat voisivat toimivia hybridimallin muotoisesti tässä esittämässäni mallissa julkinen valta yritykset seurakunnat osuuskunnat yhdistykset ja ja järjestöt toimisivat yhteistyössä ja koordinoidusti toistensa kanssa toisiaan täydentäen sekä itsenäisesti usein nostavat esiin kansalaislähtöisyyden ja omatoimisuuden tuomat mahdollisuudet tästä on jo nyt koronan aikana nähty ilahduttavia esimerkkejä tämän palapelin yhteensovittaminen vaatii taitoa johtaa ja koordinoida nykyisessä kuntakentässä on havaittavissa valitettavaa johtamisvajetta hallituksen kannattaisi kiinnittää tähän vajeeseen huomiota jotta yhteiskunnan resursseista saataisiin suurin mahdollinen potentiaali irti jos kunnat kykenevät ottamaan kopin ja ymmärtämään tämän esittämäni hybridimallin tarjoaman mahdollisuuden voitaisiin välttyä monilta

puhemies nyt kun uusi punamulta on mennyttä ja vanha punamulta on palannut niin täytyy toivoa että vanhassa olisi vara parempi olisin halunnut myös onnitella uutta valtiovarainministeriä vanhasta hän on hoitamassa eu asioita tällä hetkellä ja olisin halunnut toivottaa ja toivoa että hän välittömästi ryhtyy olemaan valtiovarainministeri tämä maa tarvitsee sellaisen henkilön tällä hetkellä tässä jtsssä eli julkisen talouden suunnitelmassa hallitus itse toteaa elvytystoimien rinnalla on välttämätöntä päättää myös rakenteellisista toimista joilla suomi palautetaan kriisin jälkeen kestävän kasvun korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle me olemme kokoomuksessa samaa mieltä mutta pitää kysyä miksi ei tätä topakkaa kirjausta seuraa yhden yhtä ainoaa toimenpidettä myös vihriälän työryhmän raportissa todetaan tästä syystä on tärkeää että samalla kun päätetään merkittävistä talouden elvyttämiseen tähtäävistä ratkaisuista määritetään myös sopeutuksen ja työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan politiikan tavoitteet uskottavuus vaatii myös sitä että nämä linjaukset kyetään täsmentämään ja niiden toimeenpano aloittamaan mahdollisimman pian kuluvalla hallituskaudella ei yhden yhtä toimenpidettä pidä sisällään tämä julkisen talouden suunnitelma

luovutaan me edellytämme toimia työllisyyden parantamiseksi ja me edellytämme esimerkkinä sitä että kun nyt miljardeja käytetään eikö sieltä toden totta löydy kolmeakymmentäviittä miljoonaa nuorten terapiatakuun toteuttamiseen

äänestää myös keskustalaiset isänmaan isänmaan puolella olevat maanpuolustushenkiset henkilöt myös siitä aiotaanko hx hankkeesta tällä kaudella pitää kiinni vai ollaanko siitä luopumassa ja myös siitä millä tavalla maaseudun teitä tullaan pitämään kunnossa me edellytämme että asvaltointien määrät nostetaan nyt edullisemman asvaltin aikana yli kuuteentuhanteen kilometriin vuodessa arvoisa puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen muutosesityksen joka veisi suomea huomattavasti vastuullisemmalle taloudenpidon tielle
puhemies kun tätä keskustelua kuunteli niin ihmetteli ovatko ruotsalainen kansanpuolue ja vasemmistoliitto samassa hallituksessa rkp vaati heti vientiin ja työllisyyteen kohdistuvia toimenpiteitä ja myös sopeutustoimien aloittamista välittömästi vasemmistoliitossa taas edustaja saramo vaati että kahteen vuoteen ei saa tehdä yhtään mitään aivan käsittämätöntä vastuunpakoilua mikä on sitten keskustan linja tässä punaisessa hallituksessa jossa punainen enemmistö määrää jakopolitiikan suunnan niin se nähdään varmaan pian vielä sitä ei ole nähty arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät vaadi leikkauslistoja me vaadimme budjetissa lisäbudjetissa ja julkisen talouden suunnitelmassa olevien määrärahojen kohdentamista uudella tavalla niin että ne vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa

ohi pääsemiseksi pääsemiseksi tiedätte hyvin mitä kohteita meillä on mistä haluamme siirtää määrärahoja koulutukseen tutkimukseen ja osaamiseen nuorten ikääntyvien ja sairaiden hyväksi työttömyyden torjumiseen ja moniin muihin ja myös erityisesti kunnille kuntaliiton arvio on että kuntien koronamenetykset tappiot verotulojen menetykset ja kustannusten kasvu koronasta johtuen on lähes kaksi miljardia hallitus lupaa yksi pilkku miljardia eli noin puolella miljardilla kuntatalous joka on jo lähtökohtaisesti kriisissä heikkenee tämä johtaa leikkauksiin kunnissa palvelujen puolella tai sitten veronkorotuksiin lomautuksiin ja työttömyyteen tätäkö hallitus haluaa vastaatteko te siihen että kunnat saavat niin paljon rahoitusta siirtona näistä muista turhanpäiväisemmistä kohteista mitä hallitus ajaa että kunnat selviävät ja kansalaisten kohtuullinen toimeentulo ja palvelut säilyvät me kiirehdimme sotua ja sotea ja muistutamme siitä että kun yhdeksänkymmentä luvulla oli silloin leikattiin vasta lipposen hallitus leikkasi ei ahon hallitus ja lipposen hallitus teki suuret leikkaukset perusturvan keskeisiin osiin tätä ei nyt pidä tehdä vaan vaan leikkaukset kun niitä tehdään tulee tehdä toisella tavalla eli lähinnä maasta ulos meneviin summiin arvoisa puhemies perussuomalaisten vastalauseessa on kahdeksannentoista kohdan ohjelma kannanotto jota esitettiin esitettiin äänestykseen ja se sisältää ne linjaukset jotka pidämme tässä yhteydessä tärkeinä
arvoisa puhemies heti alkuun kannatan edustaja heinosen tekemää vastalausetta arvoisa puhemies sivistyssanakirjan mukaan suunnitelma on etukäteen pohdittu asia joka aiotaan toteuttaa tulevaisuudessa näin ollen tänään palautekeskustelussa olevan hallituksen julkisen talouden suunnitelman pitäisi olla juuri tällainen pohdittu strategia siitä miten julkinen talous pidetään kunnossa ikävä kyllä tätä ei voida sanoa nykyisen rinteen marinin hallituksen osalta jo ennen nykyistä koronkriisiä hallitus lisäsi reippaasti julkisia menoja joukossa oli toki myös sinällään hyviä ja perusteltuja kohteita samaan aikaan hallitus on seissyt tumput suorina vastuulliseen julkisen talouden hoitoon kuuluvien sopeutustoimien osalta tarkempaa suunnitelmaa saati listaa toimista joilla suomen työllisyysastetta nostettaisiin lähemmäksi muita pohjoismaita ei ole näkynyt eikä kuulunut siitäkään huolimatta että hallituksen apuna toiminut yhteensä seitsemän kolmikantaista työryhmää siis seitsemän kolmikantaista työryhmää nyt sinällään poikkeuksellisen vakavan ja syvän koronakriisin aikana hallitus on kaiken lisäksi entisestään unohtanut vastuunsa julkisen talouden kestävyydestä uusi tavoite on vain velkasuhteen vakauttaminen vuosikymmenen loppuun mennessä suhteessa bruttokansantuotteeseen velkatasolle ei ole asetettu mitään tavoitetta ei myöskään valtion maksukyvylle arvoisa puhemies hälytyskellojen pitäisi nyt soida ja kovaa erityisesti keskustassa joka on tässä salissa julistanut olevansa jarru vihervasemmiston holtittomalle taloudenpidolle nyt olisi jo aika vihdoin laittaa jalkaa polkimelle toimia suomen pitkän aikavälin taloushaasteiden lievittämiseksi tarvitaan tänään tässä ja nyt kaikkein nyt on vaalia työllisyyttä ja suomalaisten yritysten ja työn kilpailukykyä yksi tehokas vaihtoehto joka muun muassa saksassa ja ruotsissa on tuottanut meitä korkeampaa työllisyyttä on ollut voimakas paikallisen sopimisen lisääminen toinen konkreettinen asia joka ekonomistien mukaan toisi lisää työpaikkoja olisi niin sanottujen työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poistamista se kohentaisi erityisesti yli kuusikymmentä vuotiaiden työllisyyttä näitä asioita olemme kokoomuksessa esittäneet muun muassa jo viime vuoden vaihtoehtobudjetissa vetoankin nyt arvoisa puhemies uuteen valtiovarainministeriin näihin keinoihin tarttumiseksi suomi on vaikeassa tilanteessa ja pelkän rahan jakamisen ohella hallituksen on kannettava vastuuta julkisen talouden kestävyydestä siihen tarvitaan nyt kaikki käytössä olevat keinot

arvoisa puhemies poikkeuksellisten aikojen yksi seuraus on ollut että taloudessa miljoonista on tullut miljardeja maailmalla euroopassa ja suomessa on tehty ja tehdään pelastuspaketteja jotka ovat kooltaan lähes tähtitieteellisiä myös suomen valtio on viime viikkoina ottanut yhteiskunnan puolesta jotta työttömyys ei räjähtäisi taivaisiin eikä yrityksiä laajamittaisesti kaatuisi yhteiskuntaa on laitettu liikkeelle ja taloutta elvytetään esimerkiksi eri suomea nopealla tahdilla toteutettavat tie ja muut infrahankkeet työllistävät ja elvyttävätkin suoraan samalla ne parantavat pidemmällä aikavälillä edellytyksiä yritysten investoinneille ja alueiden elinvoimalle myös etelä pohjanmaa kiittää neljäs lisäbudjetti sisältää muun muassa merkittävän elvytystoimen valtatie yhdeksän välille seinäjoki lapua ja kun ministeri andersson on täällä paikalla niin tahdon myös kiittää merkittävistä opetus ja koulutustoimista varsin viisasta järkevää politiikkaa kuitenkin puhemies taloudelliset puskurimme ovat tämän jälkeen paljon heikommassa kunnossa emme voi loputtomasti ratkaista tämän mittaluokan kriisejä velkaantumalla on kyettävä linjaamaan siitä miten tulot ja menot saadaan lähentymään toisiaan tulevaisuudessa olemme saaneet tärkeää oppia siitä mitä meidän on kehitettävä jotta voisimme olla valmiimpina ennakoimattomiin kriiseihin parasta valmistautumista on saattaa taloutta kuntoon ihmiset on saatava töihin ja työuria on pidennettävä liian moni meistä ei jaksa eläkeikään asti olemme koronan aikana onnistuneet niinkin yksinkertaisella keinolla kuin hyvällä käsihygienialla vähentämään sairauspoissaoloja

arvoisa puhemies tässä kun on tätä keskustelua kuunnellut niin ei kyllä välillä erota

tässä salissa valtiovarainministeri vanhanen puhuu sopeuttamisesta mutta tämän omastakin puolueesta keskustalta tulee välillä puheita että nyt ei ole aikaa sopeuttaa kuten tässä kuultiin valtiovarainministeri vanhanen kertoi että meillä on seitsemän miljardin euron sopeuttamistarve sitä ei voi kuroa kasaan sillä että me lisäämme menoja esimerkiksi julkiselle sektorille vaan nyt täytyy kyllä nämä menolisäykset mitä täälläkin on esitelty rohkeasti uskaltaa ottaa pois kuten tässä edustaja kankaanniemi fiksusti kertoikin mekään emme halua esittää leikkauslistoja mutta kyllä näitä asioita täytyy voida hoitaa siten että me laitamme rahaa perusasioihin vihreiltä tuli sellainen puheenvuoro että siipiä ei saa leikata kukaan ole siipiä leikkaamassakaan mutta puolesta ei pidä tehdä jos siivet toimivat ja se tarkoittaa sitä että meillä ei ole varaa jatkaa tällaisella järjestelmällä jossa ihmiset voivat esimerkiksi muuttaa maahan ja olla täällä vuosikausia tekemättä työtä jopa koko elämänsä priorisointi tarkoittaa sitä että me huolehdimme tässä maassa sekä turvallisuudesta että perusturvaverkoista mutta kaiken näköiset rönsyilyt kyllä tässä taloustilanteessa on kyettävä suomen ja suomalaisten edun nimissä

niin että että tällaisessa tilanteessa

on kyettävä

pois nyt on katsottava vain suomen etua miten tästä päästään eteenpäin koska tämä ei ole mitenkään lyhytaikainen kriisi varmaankaan samoin vihreiden puheenvuoroista kuulin että maahanmuutto kaksinkertaistuu vuoteen kaksituhattaneljäkymmentä mennessä

kiitos herra puhemies

arvoisa herra puhemies hallitus on kertonut tekevänsä finanssipolitiikkaa joka reagoi suhdanteisiin sekä sitovansa menolisäyksiään työllisyysasteen nousuun mikäli työllisyysaste ei nouse riittävästi menoja peruutetaan näinhän meille tämä alkukausi ennen koronaa on kerrottu epidemian aiheuttaman vakavan reaalitaloudellisen kriisin myötä tämän periaatteen luulisi olevan selkeiden taloudellisten ja terveydellisten korjaustoimien ja elvyttämisen jälkeen vieläkin ajankohtaisempi tällaisen ajattelun vahvistumisesta ei valitettavasti ole minkäänlaisia merkkejä näin vaikuttaakin valitettavasti todennäköiseltä että leikkauksia hyvinvointivaltion perusrahoitukseen joudutaan tekemään vielä tällä kehyskaudella sopeutustoimien ja tasapainoa kohti pyrkivien rakennemuutosten määrittelyn pitäisi tapahtua välittömästi työllisyydestä on eri asia nostaa työllisyysprosenttia kuin rakentaa sellaista kestävää työllisyyttä josta on hyötyä myös julkisen talouden tasapainon kannalta arviossa pitää erityisesti tuottavuus bruttotulojen kehitys se kuka työllistyy millaisiin millaisiin töihin ja millaisin julkisin avuin sekä se tuleeko palkalla toimeen vai vaatiiko se rinnalleen sosiaaliturvaa tai jotain muuta kompensaatiota kokonaisuuteen liittyvät hyvin oleellisella tavalla niin sosiaaliturvan kannustinongelmat kuin maahanmuuttokin sen sijaan että hallitus olisi julkaissut jonkinlaisia konkreettisia toimenpiteitä kestävän työllisyyden lisäämiseksi se tyytyi vain nostamaan tavoitettaan uusien työpaikkojen lukumäärästä tavoitteiden kunnianhimon nostaminen ei kuitenkaan ole politiikkatoimi pelkkä julkisen sektorin paisuttaminen ei myöskään ole kestävä työllisyystoimi kestävä työllisyystoimi vaikka sillä saisi nostettua työllisyysastetta työn tekemisen kannattamattomuus etenkin alemmilla palkkatasoilla on yksi maamme merkittävimmistä rakenteellisista ongelmista kyse ei ole vain sosiaaliturvan kannustinongelmista vaan työmarkkinoiden yritysrakenteen ja esimerkiksi maahanmuuton vaikutuksista suomeen suuntautuva maahanmuutto on pääasiallisesti krooninen menokohde niin matalapalkka aloille siirtyvä työperäinen kuin pakolaisaseman saava humanitaarinen maahanmuuttaja aiheuttavat huomattavia kustannuksia korkeakoulutettuja osaajia meille saapuu polleisiin puheisiin nähden hyvin vähän niin kauan kuin suomen hallitus ei suostu ymmärtämään maahanmuuton kokonaiskustannuksia ja puuttumaan niihin ongelma säilyy ja pahenee jos teitä häiritsee että me puhumme aiheesta reagoikaa siihen tunnustakaa kustannukset ja toimikaa kyse ole nappikaupasta ja pikkuasiasta

arvoisa herra puhemies katastrofit syntyvät kun yksittäiset tapahtumat ja huonot päätökset ketjuuntuvat riskialttiissa olosuhteissa suomea lähestyy talouskatastrofi sillä hallitus ei ole valmis tarkastelemaan ohjelmaansa tai tehtyjä päätöksiä kriittisesti me kaikki ymmärrämme että koronakriisi on historiallinen mutta ymmärtääkö hallitus pohjustavansa seuraavaa katastrofia pitämällä jääräpäisesti kiinni hallitusohjelmasta ja kieltämällä tosiasiat eurooppa ei koskaan ratkaissut velka ja eurokriisiään vaan tapetoi sen piiloon keskuspankkirahalla suhdanteet olivat heikkenemässä jo ennen koronakriisiä eikä ekpllä ole jäljellä muita työkaluja kuin lisää samaa eu tarjoaa yhteisvastuuta joka on suomalaisille kestämätön suomen julkinen sektori ja takausvastuut ovat suhteessa euroopan suurimpia olosuhteet ovat nyt erityisen riskialttiit no nyt jatkuva kohtalokas tapahtumaketju lähti liikkeelle

epäuskottavasta hallituspohjasta ja epärealistisesta hallitusohjelmasta koronakriisiä hoidettiin aluksi kohtuullisen vastuullisesti mutta neljännen lisätalousarvion myötä harkinta petti täydellisesti julkisen talouden suunnitelma sisältää tavoitteita ilman keinoja sekä avointa sekkiä pyytävän sote uudistuksen nämä valinnat ja tapahtumat johtavat suomi koneen sakkaamiseen ja putoamiseen kantokyvyn loppuessa ne johtavat talouskatastrofiin mutta mitä tekee keskusta onnettomuuden välttämiseksi uusi valtiovarainministeri linjasi heti ensi puheessaan tukensa eun ajamalle yhteisvastuulle joka nostaa suomen riskin toiseen potenssiin arvoisa puhemies hallitus jatkaa menojen julkisen sektorin ja velan paisuttamista ja kuvittelee että työllisyysastetavoitteen nostamisella maksetaan lapasesta lähteneitä menoja euroopan tai suomen bkt ei lähde riittävään kasvuun millään määrällä uutta velkaa kestävyysvaje korjaantuu vain toimilla joilla julkinen talous aidosti tehostuu ja supistuu vapauttaen osaavaa työvoimaa yksityiselle sektorille suomi pelastuu kun se pienentää pysyvästi ylisuurta julkista sektoriaan suhteessa bruttokansantuotteeseen lisäksi meidän on huolehdittava kustannuskilpailukyvystä vahvistettava kotimaista ostovoimaa ja suosittava suomalaista hallituksella on nyt viimeinen hetki katkaista taloudelliseen tuhoon johtava tapahtumaketju hallitusohjelma ja julkisen talouden suunnitelma on laadittava kokonaan uudelleen

puhemies nostan valiokunnan mietinnöstä muutaman asian esiin ensinnäkin oppositiosta on jo aiemmin peräänkuulutettu sitä että koulutukseen ja korkeakoulutukseen etenkin tulisi investoida enemmän no nyt nyt teemme niin myös aloituspaikkojen osalta aika ennennäkemättömällä tavalla satakaksikymmentäneljä miljoonaa euroa on esitetty suoraan uusiin aloituspaikkoihin niiden tulisi ohjautua tietysti ennen kaikkea sellaisille aloille joilla tiedetään jo vallitsevan täystyöllisyys eli voidaan aika varmasti arvioida että ne nuoret jotka saavat opiskelupaikan ja suunnan tulevaisuudelleen saavat myös mieleisen työpaikan ihan näin yksiselitteistä ei tietenkään ole arvio siitä mitkä toimialat työllistävät tulevaisuudessa täytyy olla valppaana senkin osalta että meidän toimiala ja elinkeinorakenne muuttuu koko ajan ja me emme myöskään nyt tiedä kaikkia niitä tulevaisuuden aloja nuoret tulevaisuudessa työllistyvät työllistyvät tai joilla he ryhtyvät yrittäjiksi mutta aika aika varmoja aloja on myös olemassa esimerkiksi terveydenhuoltoalalla lääkärien työllisyys on ollut täystyöllisyyttä jo pitkään ja me tiedämme että meillä on ikääntyvä väestö joka tarvitsee enemmän terveydenhuoltopalveluita niin ikään on tärkeätä että kuntia tuetaan vaikeassa tilanteessa kunnat tekevät paitsi tärkeän ja ison osan palveluista kunnat tekevät myös investointeja joilla on ihan yhtä lailla elvyttävä vaikutus valtionkin kautta ohjatuilla investoinneilla voisi jopa väittää että kuntien investoinnit ovat siinä määrin tarkoin harkittuja että ne menevät usein hyvinkin tarpeeseen nyt kun mietimme talouden tulevaisuutta niin ensisijaista on että elvytämme siten että me voimme myös talouden osalta tehdä ekologisesti kestävän muutoksen jossa ilmastonmuutosta torjutaan ja luonnon monimuotoisuutta parannetaan se vaatii meidän elinkeinorakenteen uudistamista mutta sillehän meillä on ollut tarve jo pitkään suomessa on liian keskittynyt elinkeinorakenne ja nyt erityisesti koronakriisissä myös palvelualat ovat kärsineet kovasti ja siellä työllistämisen osuus on on tosi merkittävä kun me tarkastelemme sitä mihin suunnata voimavaroja jatkossa pitää luottaa tutkimustietoon ja olla aitoja perusteluja sille että me olemme osaamisen polulla ja teemme sellaisia ratkaisuja jotka lisäävät arvoa eivätkä ole

niin sanotusti tällaisia perusbulkkiratkaisuja kuten täällä hyvin aiemmin todettiin vaikuttavuus on kaiken

puhemies tämä kevät on osoittanut konkreettisesti sen miten epävarmaa ja ennakoimatonta elämä voi toisinaan olla vaikka olemme tässä tilanteessa yhdessä myös tämä kriisi iskee toisiin kovemmin toisiin talouspolitiikan punainen lanka on oltava siinä kuinka pidämme kaikki mukana ja tällöin meidän on katsottava ennen kaikkea niitä jotka ovat jo tipahtaneet tai ovat tipahtamassa kaikkien yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle

tilanteessa jossa entistä useammassa lapsiperheessä talous on kriittisen tiukalla me tarvitsemme entistä enemmän panostuksia koulutukselliseen tasa arvoon ja siihen kiinteästi liittyvään maksuttomaan koulutukseen suomalaista yhteiskuntaa on kehitetty tasa arvoisemmaksi vuosikymmenien ajan edellisissäkin talouden taantumissa panostamalla kaikille maksuttomaan koulutukseen ei tarveharkintaiseen ja leimaavaan köyhäinapuun

koronakriisin aikana merkittävästi teemmekö nyt sellaisia talouspoliittisia ratkaisuja että myös nämä ihmiset pysyvät mukana huomioimmeko me ne lapset jotka elävät näissä perheissä tutkijat ovat tarttuneet nykyisen kriisin ilmiöihin kiitettävällä tavalla ja meillä on jo alustavia tuloksia siitä kuinka perheiden hyvinvointierot ovat kriisin aikana kasvaneet me kaikki jotka kasvoimme aikuisiksi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman varjossa voimme olla iloisia siitä että tämä hallitus ottaa oppia edellisten talouskriisien hoitamisesta nyt pelastetaan niin yritykset kuin ihmisetkin lapsiin ja nuoriin panostetaan omalla hyvinvointipaketilla työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan sekä kuntia ja yrityksiä tuetaan suuret välttämättömämmäksi pitkälle katsovan politiikan lyhytkatseisen perustoimeentulosta ja palveluista leikkaamisen sijasta

arvoisa herra puhemies kaikille on selvää että suomen julkinen talous on huonolla uralla meillä on maailman jäykimmät työmarkkinat työvoima vähenee ulkomailta ei haluta investoida tänne talous nakuttaa miinusta ja tämä on tilannekuva ajalta ennen koronakriisiä kun pandemian vaikutukset tuodaan tähän yhtälöön mukaan tilanne ei ole pelkästään synkkä vaan lähes lohduton onneksi olemme tähän asti hoitaneet valtiontaloutta vastuullisesti ja näin luottoluokituksemme on sillä tasolla että sentään saamme lainaa edullisesti aina asiat lainan suhteen näin hyvin luokituksemme on kuitenkin laskussa emmekä ole enää aikoihin olleet parasta a ryhmää ja kohta olemme b luokan lainanottajia ellei meno muutu tässä tilanteessa hallituksen olennaisin toimi kehitys toiseen suuntaan siten että suomeen varmasti luotetaan vastuullisen talouspolitiikan maana tähän ei riitä pelkkä velkasuhteen taittaminen arvoisa puhemies jo ennen koronakriisiä taloutemme oli huonossa hapessa luulen että rinteen ja sittemmin marinin hallituskin tämän ymmärsi mutta se mitä toistaiseksi on nähty luo vaikutelman että hallituksen sormi on suussa niiden keinojen suhteen joilla maamme talous aidosti saataisiin tervehtymään ja hyvinvointi kasvamaan

aitoa talouskasvua ja talouden terveyttä lisäävistä toimista minkäänlaisia aitoja ratkaisuja seitsemässä työllisyystyöryhmässä ei olla saatu aikaiseksi mitään eikä tällä menolla saada arvoisa puhemies velkaantuminen ei koskaan ole hyväksi eikä erityisesti tilanteessa jossa ei osata tai uskalleta oman kannatuksen menettämisen pelossa tehdä mitään uudistuksia jotka voisivat talouden suunnan kääntää meidän julkinen taloutemme vajoaa alijäämäiseksi ja meistä tulee heikko euromaa peräti kahdeksan vuotta vaihtotaseemmekin on ollut alijäämäinen

tällaisella otteella ei selätetä haasteitamme joita ovat muun muassa kilpailu nuorista osaajista ja investoinneista ja ikääntymisen ikääntymisen kustannusten kattaminen työmarkkinat on vapautettava ja työn määrää on lisättävä sen sijaan hallitus tuntuu edistävän vain tulonsiirroilla elämistä oleskeluyhteiskuntaa arvoisa puhemies suomen talous ei oikene näillä sosiaalidemokraattisilla opeilla alun perin tavoitteena oli kestävyysvajeen poisto työllisyysasteen saaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja julkisen talouden tasapaino vaalikauden lopussa oikein keinot vain ovat tähän mennessä olleet vääriä vääriä siksi asia voitaisiin tehdä oikein jos vain halutaan hallitus tekee rusinat pullasta suunnitelmia ja pakenee vastuutaan siinä että maatamme uudistettaisiin siten että täällä kannattaisi aina tehdä töitä yksi tunti enemmän että tänne kannattaisi investoida ja luoda työpaikkoja keinot on kirjoitettu niitä on vain käytettävä

arvoisa puhemies keskustellaan julkisen talouden suunnitelmasta tilanteessa jossa se on tietysti vanhentunut tällaisessa lamasokissa epidemiasokissa on ihan oikein käyttää julkisen talouden alijäämää puskurina ja antaa sen antaa sen puskuroida tätä sokkia mutta niin kuin ekonomistit ovat moneen kertaan sanoneet tällaiseen toimintaan täytyy liittää uskottava näkymä siitä millä tavalla julkinen talous saadaan taas tasapainoon nythän vaikka hallituspuolueiden edustajat eivät mielellään tätä me olimme kestämättömällä uralla jo selvästi ennen tätä epidemiaa epidemian olen huomannut vetävän suuta hymyyn monien hallituspuolueiden edustajien keskuudessa koska nyt kaikki nämä taloudelliset vaikeudet voidaan panna sen piikkiin meillä tulee olemaan kuitenkin aivan hirmuinen sopeutusurakka tällä vuosikymmenellä ja se että pelkästään velkasuhde saataisiin vakiintumaan on äärettömän kunnianhimoton tavoite pitäisi edes kertoa mille tasolle se saadaan sopeutumaan

ei tule onnistumaan minä tunnen todella monen maan talouspoliittista historiaa enkä tiedä ainuttakaan tapausta jossa olisi ammattiyhdistysliikkeen myötävaikutuksella onnistuttu tekemään sellaisia työmarkkinoiden rakenneuudistuksia jotka oikeasti nostavat työllisyyttä tämä on kova tosiasia minulla ei ole mitään ammattiyhdistysliikettä vastaan mutta on meidän poliittista järjestelmäämme testataan nyt tällä vuosikymmenellä ja tähän mennessä arvoisa hallitus merkit eivät vain näytä kovin hyvältä kaikenlaisia lupauksia on ollut ja koko ajan vain lykätään eteenpäin ja ihan niin kuin edustaja kopra äsken sanoi suomesta on selvästi jos katsoo näitä trendejä tulossa pohjoisen euroopan italia me olemme hitaasti vajoamassa heikoksi euromaaksi ja tällainen ajattelutapa jossa mennään jonnekin ekpn selän taakse on valitettavasti leviämässä vasemmiston kansanedustajienkin parissa talousvaliokunnassa järkytti kun halusin tähän jts lausuntoon maininnan siitä että tarvitaan sopeutumistoimia tämän kriisin jälkeen ja että ekp tuskin siinä voi merkittävästi pitkällä aikavälillä auttaa tämä ei kelvannut hallitusrintamalle joka halusi sanella tällaisen lausuman erityisesti on kiinnitettävä huomiota keskuspankkien entisestään kasvavaan rooliin julkisen velanhoidon uusiin mekanismeihin ja kasvu ja vakaussopimuksessa tapahtuviin merkittäviinkin muutoksiin eli täällä ilmeisesti osa tästä porukasta uskoo että ekp tämän homman hoitaa no ei varmasti tule hoitamaan

arvoisa puhemies kiitos sipilän hallituskauden vastuullisen talous

on nyt varaa rakentaa silta pahimman yli julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli noin kuusikymmentä prosenttia ennen koronaa jopa vähän allekin kuusikymmentä prosenttia tilanne on meillä aivan toinen kuin niissä maissa jotka ovat valmiiksi korviaan myöten veloissa suomi kestää velkapiikin kunhan samalla linjataan siitä miten tulot ja menot saadaan johdonmukaisesti lähestymään toisiaan tasapainotuksen on oltava oikea aikaista arvoisa puhemies suomen nostamisessa takaisin jaloilleen tarvitaan kasvu ja työllisyyspolitiikkaa sekä yhteiskunnan uudistamista työmäärää ja tuottavuutta on nostettava mitä paremmin tässä onnistutaan sitä vähemmän joudutaan tekemään suomea näivettäviä veronkorotuksia ja suomalaisia eriarvoistavia menoleikkauksia suomen selviytymisessä tarvitaan sopimisen ja uudistamisen kykyä vastakkainasettelulla suomea ei saada takaisin jaloilleen on välttämätöntä on välttämätöntä pitää kaikki suomalaiset ja koko maa mukana terveys ja talouskriisiä ei saa päästää laaja alaisen osattomuuden kriisiksi ihmisten perusturvasta on kaikissa olosuhteissa huolehdittava lapsiperheköyhyyttä ja nuorten syrjäytymistä vastaan on taisteltava ihmisten palvelut ja yhteiskunnan turvaverkot on pantava kestävästi kuntoon viemällä tarpeelliset uudistukset sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta alkaen valmiiksi

arvoisa puhemies edustaja kopra nosti tuossa esille suomen kilpailukyvyn heikkouksia minulla on semmoinen tunne että nyt meni vähän liian pitkäksi kopran esitys

varkaudesta ja siellä on metalliteollisuutta ja paperiteollisuutta ja elinkeinoelämä on vientivoittoista meillä oli että japanilainen firma

tämmöinen seulalevyjen tehdastuotantoon liittyvä firma aft

siinä oli meillä vastassa kanadaan sijoittaminen kanadan valtio myös tuki rahallisesti sitä kilpailutilannetta että se olisi sijoitettu kanadaan mutta kanada hävisi ja perussyy siihen oli meidän koulutustasomme ja ammattitaitomme ja osaamisen osaamisen määrä samoin tämmöinen sellukattiloita ja energialaitoksia rakentava sumitomo foster wheeler rakentaa uutta konepajaa varkauteen ja lähtökohtana on sama syy se meidän koulutustasomme kun tätä keskustelua on kuunnellut minulle on tullut semmoinen kuva että me emme ole ymmärtäneet että meidän paras tulevaisuuteen tähtäävä elvytystoimenpiteemme on meidän koulutustasomme nostaminen toisen asteen koulutuksen

velvollisuus siitä ilman kustannuksia pystyy suorittamaan ammatin itselleen on erittäin tärkeä osa meidän omaa kilpailukykyämme ja sitä että me pärjäämme tässä kilpailussa muitten maitten kanssa tämä kävi ilmi vihriälän raportissakin se on semmoinen asia mistä ei kannata tinkiä yhtään kun itse seuraan suomen väestörakenteen tilannetta ja eläköitymisten määrää niin olen sitä mieltä että nämä ovat tarpeellisia toimenpiteitä jotta jokainen nuori

koulutuksen ja ammatin jotta pystyy työelämässä olemaan minun mielestäni

meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta työelämän ulkopuolelle me tarvitsemme heidät kaikki tekemään töitä suomen eteen täällä ja siksi koulutukseen panostaminen on erittäin tärkeä osa meidän elvytyspolitiikkaamme kiitos
arvoisa

hyvä jatkaa sikäli että kyllä minäkin uskon siihen että nämä lisäaloituspaikat koulutukseen ovat hyviä ainakin silloin kun ne kohdistuvat semmoisille aloille joissa todennäköisesti on työtä tarjolla valmistumisen jälkeen ja joihin saadaan myös riittävästi kyvykkäitä oppilaita ettei tarvitse koulutuksen tasosta tinkiä se on ihan järkevää kilpailukyvyn parantamista pitkällä pitkällä aikavälillä isommassa kuvassa kuten täällä edustaja vartiainen sanoi on tietysti myöskin niin että tässä tilanteessa on elvyttävän politiikan aika mutta se tässä kyllä huolestuttaa että samaan aikaan ei olla kyetty tekemään näitä rakenneuudistuksia ennen kaikkea työmarkkinoilla ei ole minkäänlaista merkkiä edes siitä että

oltaisiin valmiita tekemään kokoomus esitti jo viime elokuussa ohjelman jolla olisi eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan saatu ymmärrän että hallituksen ei tarvitse ottaa opposition ohjelmaa mutta nyt on itse asiassa niin että ne meidän keskeisimmät ehdotuksemme on kirjattu myöskin vihriälän raporttiin toivoisin että se vähitellen menisi jo pikkuhiljaa perille kun ei ole mitään tähtitiedettä mistä näitä keksitään niin minusta tuntuu ihmeelliseltä että nämä hallituksen seitsemän työllisyystyöryhmää vaan istuu ja istuu vaikka vaikka

kaikilla on jo moneen kertaan tiedossa ne keinot mitä pitäisi tehdä tänään suomen pankin pääjohtaja olli rehn totesi mielestäni erittäin hyvin sen mistä olen itsekin samaa mieltä että että tämän kriisin keskellä meidän työmarkkinajärjestelmämme on toiminut ihan hyvin me olemme pystyneet sieltä tekemään ne päätökset että voi nopeammin lomauttaa ja tulee lomautetuksi saa sen korvauksen ilman omavastuuta tämä on ihan oikein ja yrittäjän työttömyysturva ja monet muut asiat tämä on ollut ihan oikea tapa toimia tässä tilanteessa ja näin se pelittää mutta kuten olli rehn sanoo sanoo niin nyt tulee se toinen kierros nyt pitää sitten pystyä tekemään niitä uudistuksia joilla meidän kilpailukykyämme parannetaan pysyvästi ja joilla me pidämme kiinni siitä suomen kansainvälisestä maineesta jonka edustaja eestilä täällä kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa erinomaisesti sanoi suomi on se maa joka hoitaa talouttaan vastuullisesti ja kykenee myös maksamaan velkansa niin kuin me aikoinaan olemme tehneet ja siitä meidät ympäri maailmaa tunnetaan

tehdä rakenneuudistuksia vihriälän raportissa se on hyvin selvästi mainittu ymmärtääkseni myöskin uusi valtiovarainministeri on kiinnittänyt tähän huomiota mutta nyt alkaa vain olla sitten se aika että niitä ehdotuksia pitää tulla tulla jotta me saamme tämän talouden uskottavalle

herra puhemies edellisestä puheenvuorostani jäi loppu loppu sanomatta siinä olisi ollut vain sitä että olisin halunnut kysyä mikä on tilanne ay liikkeen verotuksen suhteen entinen valtiovarainministeri kulmuni kertoi vastauksessaan kirjalliseen kysymykseeni hallituksen selvittävän onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ay liikkeen saamille osingoille viiden prosentin lähdevero vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä

arvoisa puhemies keskustelu on lainehtinut laidasta laitaan ja täällä on hyvin kyllä muistettu se että nyt on tuettu yrityksiä ja sillä tavalla pyritty säilyttämään työpaikkoja ja tämä on tämä on todella todella ainutlaatuista näinkin merkittävillä panoksilla sitten on arvioitu mitä hallitus tekee tai mitä se on jättänyt tekemättä hallitus kumminkin on poistanut rajoituksia ja tarkkailee koko ajan koronan etenemistä tai sen taantumista ja sitä myötä tarvitseeko vielä reagoida syksyllä koronavirukseen vai ei jos se nyt näyttäisi sillä tavalla että se tästä rupeaa taantumaan niin varmaan näin on että elokuun riihessä on sitten näitten toimenpiteitten aika mitä nyt oppositiokin on täällä

niin kuin meidän puheenvuoroissamme on monessakin tullut esille kyllä hallitus näihin

on varautunut ja ja puolustan siinä suhteessa hallituksen näkemyksiä varmaan edustajat tietävät että ei hallitus yksin voi tehdä ihan kaikkia esityksiä työmarkkinapuolet ovat yksi merkittävä tekijä ja

kun pyritään siihen että yhteiskuntarauha säilytetään niin tehdään yhdessä niitä toimenpiteitä ja viedään sitten eteenpäin tässä tilanteessa on ollut erittäin hyvä panostaa liikennehankkeisiin tukea kuntien toimintaa ja nimenomaan terveyden ja sairaanhoidon puolta myös koska siellä on ollut kuluja merkittävästi ja yhtenä tärkeänä on koulutus niin kuin täälläkin on todettu koulutus korkeakoulujen aloituspaikat ja oppivelvollisuusiän pidentäminen tässä etäkoulutusvaiheessa mitä nyt esimerkiksi yläastelaiset kokeneet on järkevää jatkaa oppivelvollisuusikää ja pyrkiä sillä tavalla siirtämään nyt sitten kaikki tänne yhteiskunnan rattaisiin kuuluvaksi ja ja tuomaan sitä omaa hyvää panostaan tähän yhteiskuntaan työllistyminen on huomattavasti parempaa kun ei tule tämmöistä tämmöistä katkosta

arvoisa puhemies koronatoimenpiteet ovat suomessa purreet varsin hyvin suomalaiset ovat noudattaneet hienosti rajoituksia ja tartuntojen määrä laskee edelleen käytännössä päivittäin tästä iso kiitos kuuluu jokaiselle suomalaiselle koronakriisistä pitää päästä ulos niin pian kuin mahdollista sillä yhteiskunnan sulku on maksanut suomelle noin miljardi euroa joka viikko ja vauhti on kiihtynyt itse asiassa näitä rajoitustoimenpiteitähän marinin hallitus on vielä ylläpitämässä jopa ensi lokakuulle asti eli tätä laskua on kertymässä lisää marinin hallituksen toimien vuoksi maamme julkinen talous oli kestämättömällä uralla jo ennen koronakriisiäkin mutta nyt se on entistä vaikeammassa tilanteessa kriisin aikana merkittävätkin lisämenot ovat perusteltuja mikäli ne ovat kohdennettuja ja oikein ajoitettuja ja myös määräaikaisia elvyttävän politiikan tavoitteena on oltava vain koronakriisin aiheuttamien välttämättömien kulujen kattaminen yritysten kantaminen kriisin yli sekä harkitut elvytystoimet marinin hallitus on osoittanut holtittomuutta rahojen jakamisessa sekä välinpitämättömyyttä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeiden palveluiden kestävästä rahoituksesta velkaantua arvoisa puhemies ei voi loputtomiin kasvavien menojen sekä laskevien verotulojen vaikutuksesta heikko julkisen talouden kehitys uhkaa muuttua katastrofaaliseksi toisin kuin verrokkimaissamme alijäämäkehitys ei lähivuosina osoita laantumisen merkkejä otamme ensi vuodesta eteenpäin joka vuosi kymmenen miljardia lisää velkaa tällainen kehitys on pahentuvan kestävyysvajeen oloissa täysin sietämätöntä me emme voi kokoomuksessa hyväksyä sitä että talouden annetaan näinä suunnitelmavuosina edetä katastrofaalista uraa eteenpäin kokoomuksen mielestä oli vastuutonta luvata hallitusohjelmassa pysyviä pysyviä menoja yhden pilkku neljän miljardin euron edestä lunastaminen ei ollut mahdollista edes ennen kriisiä vielä vastuuttomampaa on pitää kiinni julkisen talouden kasvattamisesta kriisin aikana hallitus on pitämässä kiinni menojen rahoittamisesta omaisuudenmyynneillä samalla kun omaisuuden arvo on laskenut dramaattisesti kansallisomaisuutta ollaan siis myymässä pilkkahinnalla maailmanhistorian suurin taloudellinen kriisi on varmasti riittävä syy tilannekuvan muuttamiseen kuntien lisääntyvät tehtävät ja investoinneiksi kutsutut kulutusmenot heikentävät niin kuntien rahastojen kuin

on selvää että hallitusohjelma on rakennettava uudelleen ja olemme tyytyväisiä että keskustan riveistä tätä asiaa on pidetty esillä tässä olisi paljon aihetta keskusteluun ja olisi toki ollut suotavaa että myös pääministeri marin olisi tähän tärkeään talouskeskusteluun osallistunut mutta huomenna tätä keskustelua jatkamme sen verran arvoisa puhemies ylitän vielä aikaa että onnittelen teitä lämpimästi arvokkaasta puhemiehen tehtävästä

rouva puhemies otin tämän toisen puheenvuoron paria asiaa kommentoidakseni tässä salissa puhuttiin työn tuottavuuden parantamisesta ja on totta että työn tuottavuutta tulee parantaa esimerkiksi vasemmistoliitto on pitkään esittänyt että työn tuottavuutta voisi parantaa esimerkiksi työtä jakamalla

uudistusten merkitykseen ja tärkeyteen me emme voi jättää lapsiperheitä yksin ilman tukea ja nyt siihen esitetään tukea me emme voi jättää nuoria ilman tukea me tarvitsemme oppipolkuihin tukea eri eri vaiheisiin ihan varhaiskasvatuksesta sinne korkeakouluihin ja tämä oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi lääke siinä keinovalikoimassa jolla me pidämme meidän kaikki nuoret ja lapset mukana meillä ei ole varaa hukata heistä ketään ja olen tosi iloinen siitä että tämä on kirjattu hallitusohjelmaan ja tätä myös eteenpäin viedään ja tässä julkisen talouden suunnitelmassa siihen on myös

jotta me saamme meidän hyvinvointivaltiomme pidettyä ja pystymme suomen kilpailukyvystä huolehtimaan ja osaamistasosta huolehtimaan että kyllä nämä toimet ovat äärimmäisen tärkeitä ja nimenomaan tässä ajassa huolta kannettiin myös siitä että työpaikkoja tällä hetkellä on menetetty mutta niin kuin me tiedämme me elämme sellaisia aikoja että esimerkiksi lomautettuna yli kuukauden on ollut ollut yli satatuhatta ihmistä ja se on tosi suuri määrä tällä hetkellä kaikki resurssit kaikki voimavarat täytyy keskittää tästä hetkestä tästä kriisistä selviytymiseen mutta edelleen kuitenkin pitää katse tulevaisuudessa ja pitää kiinni meidän yhteiskunnallemme erittäin tärkeistä uudistuksista niin sosiaaliturvauudistuksesta

rouva puhemies tervetuloa puhemieheksi me täällä viime metreillä puhumme tästä julkisen talouden suunnitelmasta ja haluan vielä muistuttaa siitä mitä me tuolla sivistysvaliokunnassa totesimme tästä me kiinnitimme erityistä huomiota nyt näihin koronan vaikutuksiin kun kuntatalous on on ollut vaikeuksissa jo pitkään niin totta kai tämä koronatilanne vaikeuttaa sitä ja oikeastaan kuntien kuntien huono talous ja sitten taas lasten ja nuorten palvelut korreloivat hyvin paljon yhteen niillä on paljon yhteyttä siitä syystä me kiinnitimme huomiota siihen että esimerkiksi toimeentulotilanne perhesuhteet ja arjessa selviytyminen ovat todella koetuksella tällaisessa tilanteessa kun meillä on paljon haavoittuvassa asemassa olevia

elikkä tämä koronatilannehan on on vielä pahentanut kuntien vakavaa tilannetta me kiinnitimme huomiota myös siihen että lapset nuoret ja perheet tarvitsevat tukea tämän koronan jälkeen ja olen hyvin tyytyväinen siihen että tuossa on siihenkin tulossa lisää rahaa meidän pitää kuitenkin muistaa että tämä korona ei ole vielä ohi vaan saattaa olla että sieltä tulee vielä toinen aalto ja siitä syystä nyt kannattaisi miettiä ja täsmätä mitkä ovat ne kiireellisimmät asiat ja mihin nyt panostetaan koska sinne sinne pussinpohjalle pitää kyllä vielä jäädäkin rahaa koska meillähän tulee käymään niin että ne hankalat tilanteet mitkä meillä ovat olleet vain pahenevat tässä koronatilanteessa siinä ei aina välillä rahakaan auta mutta kyllä se helpottaa monta kertaa tilannetta kun pystytään tukipalveluja järjestämään esimerkiksi oppimisvajeen selvittäminen ja oppilashuoltokysymykset tulevat erityisen painokkaasti esille syksyllä meidän pitää kuroa sitä oppimisvajetta mikä on tullut monelle nyt tämän kevään aikana me tarvitsemme myös erityisopetusta me tarvitsemme koulunkäynninohjausta me tarvitsemme myös sitä että opettajat ja jotka ovat aika tiukoille tämän kevään aikana myöskin huomioitu mutta sitten ihan vielä lopuksi sanon tästä mihin me sivistysvaliokunnassa myöskin otimme kantaa monille nyt tämä korona aiheutti negatiivisia taloudellisia vaikutuksia ja mainitsen tästä taiteen ja kulttuurin muun muassa musiikkialan ihmiset ja ja myöskin urheilijat eli on paljon tällaista problematiikkaa joihin tarvitaan nyt sitten toimia koronan jälkeen siellä pohjalla oli sitä niin sanottua velkaa jäljellä toivon että näihin pystytään pitkällä juoksulla vastaamaan helppoa se ei tule olemaan kiitos

rouva puhemies edustaja hänninen puhui tästä toisen asteen koulupakosta opiskelupakosta jota vasemmistohallitus on nyt eteenpäin viemässä me kokoomuksessa emme kannata koulupakkoa tai opiskelupakkoa enää toisella asteella vaan me näemme että olisi tehokkaampaa kohdentaa se määräraha jos sellaista rahaa tosiasiallisesti olisi siis velkarahastahan tässäkin on kyse että se kannattaisi mieluummin suunnata esimerkiksi peruskouluun varhaiseen puuttumiseen ja perustaitojen vahvistamiseen ja sitten esimerkiksi laadun parantamiseen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa tänäänhän on saatu aika painavaa kannanottoa sivistystyönantajilta kuntaliitolta ja opettajien ammattijärjestöltä jotka kaikki toteavat yksiselitteisesti että nämä määrärahat vasemmistohallitus on varannut oppivelvollisuuden pidentämiseen on reilusti alakanttiin laitettu ne ovat tässä kehyksessä satakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa ja ja puhutaan huomattavasti suuremmista kustannuksista yksi aivan perustavaa laatua oleva ongelmahan tässä on se edustaja hänninen ja myös arvoisa opetusministeri andersson että teillähän tämä oppivelvollisuus kuitenkin päättyisi ennen kuin nuoresta tulee ylioppilas ennen kuin hän siis pääsisi lukiosta pois ja myös ennen kuin hän valmistuisi ammattiin eli ei tämä olisi mikään takuu toisen asteen toteuttamiseen tai läpikäymiseen nyt kysyisin oikeastaan opetusministeri anderssonilta kun hän täällä uutterasti on kuunnellut tätä keskustelua ja ja sivistykseen ja koulutukseen panostamalla tämä maa tulee tulevaisuudessakin pärjäämään kun tähän isona osana kuuluu tämä toisen asteen maksuttomuus mistä on laaja yhteisymmärrys että on tärkeää että kenenkään opiskelu ei jäisi kiinni siitä että ei ole varaa oppimateriaaleihin tai tai muuhun opiskeluun niin kysyisin opetusministeri anderssonilta onko tämä maksuttomuus kuitenkin tarkoitus ulottaa koko lukioon eli koskemaan myös sitä vuotta kun ollaan jo yhdeksäntoista vuotiaita eli kolmannella kolmannella lukion vuosikurssilla ja toisaalta ammatillisessa koulutuksessa myös sen jälkeen kun nuori täyttää kahdeksantoista vuotta mihin tämä teidän suunnittelema opiskelupakko on päättymässä kyllähän tässä iso ongelma on myös se löytyykö niitä opiskelupaikkoja sellaisilta aloilta mihin nuoret haluavat vai osoitetaanko sinne sitten pakko että jos ei pääse sähkömieheksi tai putkimieheksi niin sitten osoitetaan että mene lähihoitajaksi tai jos ei pääse parturi kampaajaksi niin

rouva puhemies onnittelut ensinnäkin valinnastanne joudun tässä vähän poikkeamaan keskustelusta työllisyyspolitiikan ja yritystukien puolelle mutta se sallittaneen

tähän tähän kesäkuun alkuun mennessä työ ja elinkeinotoimistoille oli saapunut lomautuksia koskevia yt ilmoituksia yhteensä viidensadanneljänkymmenentuhannen työntekijän osalta kokoaikaisesti lomautettuja lomautettuja on työ ja elinkeinoministeriön tuoreiden tietojen mukaan enemmän ja muita työttömiä enemmän kuin helmikuun lopussa oli maaliskuussa tukihanat yrityksille avattiin ennennäkemättömällä tavalla heti poikkeusolojen alettua on tärkeää torjua työttömyyttä valtion toimilla ja pyrkiä siihen tai irtisanotuiksi joutuneet työntekijät voisivat mahdollisimman nopeasti palata töihin ja yritystuilla tähän voitaisiin vaikuttaa jos tuen ehdoksi asetettaisiin työllistäminen nyt näin ei ole tehty lukuun ottamatta aivan pientä osaa eli ravintoloiden tukipaketin puolikasta yrityksille ja työnantajille on tähän mennessä ollut tarjolla erimuotoista tukea

tästä noin kaksi miljardia on suoria avustuksia etenkin näiden suorien avustusten vastikkeellisuus kannustavuus tai ohjausvaikutus on ollut olematonta parhaimmillaankin lähinnä teoreettista siten voi perustellusti kysyä onko näillä miljardeilla tuettu työllisyyttä vai ovatko ne ja kuinka suurelta osin enemmänkin olleet tulonsiirtoja yritysten omistajille tukien valmistelu on ollut kiireistä ja puutteellista ja toisaalta jakaminen suorastaan höveliä yrityksille jaettu suorien avustusten lisäksi useiden miljardien eurojen arvosta verojen ja maksujen lykkäyksiä sekä työlainsäädännön heikentämisestä kuten lomautusten nopeuttamisesta koituneita ja koituvia taloudellisia hyötyjä lomautusten nopeuttamisen oli määrä tuottaa voimassaoloaikanaan kesäkuun loppuun mennessä valtiovarainministeriön arvion mukaan yrityksille peräti yhden pilkku kahden miljardin euron hyöty nopeutettua lomautusta on käytetty myös väärin sakn mukaan viisitoista prosenttia heidän luottamusmiehistään on raportoinut tällaisista lomautuksista nyt tätä

lomautusmenettelyn voimassaoloa ollaan pidentämässä kesäkuun lopusta vuoden loppuun ilmeisesti varaudutaan etenkin vientiteollisuuden työvoimakustannusten leikkauksiin lomauttamalla tästähän koneen antti herlin viikonlopun helsingin sanomissa muun muassa varoitteli itse olen huolissani esimerkiksi varsinais suomen meriteollisuuden tulevaisuudesta risteilyvarustamojen siirtäessä tilauksiaan tähän saakka rekrytointeja tehnyt ja tuotantoon investoinut turun telakka uhkaa nyt

peräti yhdeksännensadannen toimenpiteiden piirissä on valtaosa koko henkilöstöstä alihankintaverkostossa tämä vaikutus kertautuu useisiin tuhansiin nämäkin irtisanomiset tulisi kaikin keinoin välttää jotta näkymä tämän alan tulevaisuudesta säilyy eikä korkeaa osaamista ja tehtyjä panostuksia menetetä kaiken kaikkiaan näiden suorien yritystukien sijaan oman pääoman ehtoiset sijoitukset turvaisivat veronmaksajien varat paremmin tulisi myös estää tukien valuminen talousrikollisille tai veroparatiiseihin kevennetyn lomautusmenettelynkin sijaan tulisi arvoisa puhemies olisi viisasta tämän kevennetyn lomautusmenettelynkin sijaan monessa tapauksessa pyrkiä lyhentämään työaikaa ja jakamaan työtä tukien vastikkeellisuus on on ollut olematonta olematonta ohjausvaikutus ja osumatarkkuus heikko tukimuotoihin ei ole sisältynyt

minä vielä muutaman sanan sanon tästä jtsstä elikkä julkisen talouden suunnitelmasta on erinomaisen hyvä että näitä koulutuspanostuksia tehdään ainoa huoleni tietysti näin opettajana on se kun koulutus ei kuitenkaan ole sellaista kovin paljon olisi näitä kertapanostuksia kuinka paljon pystytään pitämään yllä näitä rahoituksia kun se nyt näyttää siltä että siellä on aika paljon näitä kertapanostuksia niitä hieman olen pohtinut samoin lukiokoulutuksen rahoitusta mitä olen itse miettinyt että miten me saisimme sen koska kunnathan rahoittavat siitä tällä hetkellä hyvin paljon korkeakoulujen aloituspaikkoihin tuli nyt tuossa lisätalousarviossa mihin ollaan kiinnitetty myöskin huomiota nyt kun meillä on tällainen tilanne että meillä tarvitaan väkeä esimerkiksi sote alalle niin tärkeäähän on että niitä aloituspaikkoja saatiin mutta mutta nyt on tietysti mielenkiintoista nähdä mikä on se yksikköhinta millä se lasketaan koska koska meillä on hyvin eri yksikköhintaisia koulutuspaikkoja ja siitä syystä pidän tärkeänä että se rahoitus on sitten riittävä koska se vain valitettavasti laskee sitä koulutuksen laatua jos se yksikköhinta on kovin pieni sitten tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitus tietysti suomi nousee tkillä ja siitä syystä toivon että sellainen pystytään järjestämään järjestämään kun tavoite on se että meillä bruttokansantuotteesta käytetään neljä prosenttia niin se pitää pitää ja ja se tiekarttahan siihen on jo olemassa mutta tällä tietoa

aika paljon korjausvelkaa siinä siinä tiessä mistä on puhe ollut sitten täällä puhuttiin tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä ja kaikki tässä salissa tietävät oman kantani siihen minä puhun nyt opettajana kun olen itse sitä mieltä että meidän pitäisi ensin satsata nimenomaan sinne perustaitoihin meillä meillä on paljon oppilaita joilla on oppimisvaikeuksia mielenterveysvaikeuksia neuropsykologisia vaikeuksia ja meidän pitäisi saada sinne sitä satsausta meidän pitäisi saada erityisopetusta meidän pitäisi saada monenlaista tukea juuri nämä joilla on oppimisvaikeuksia pakkaavat sitten pudota sieltä mutta se ei auta että sieltä toisesta päästä päästä pidennetään minä olen itse ollut opettajana toisen asteen koulutuksessa ja tiedän mitä se tarkoittaa kun opiskelija tulee sinne eikä pärjää siellä hän lähtee kovin herkästi pois minä väitän että tällainen koulupudokkuuskin saataisiin pois sillä että me satsaamme sekä siihen tukeen monipuoliseen räätälöityyn tukeen että oppilaanohjaukseen sitten tästä olisi hyvä tuoda esille että täällähän ovat taloustieteilijät olleet tämän puolella mutta kyllä

vaikka näitä yritystukia on perusteltu nimenomaan työllisyyden turvaamisella niin tosiasiassa niihin ei juurikaan sisälly tällaista työllisyyteen kannustavaa elementtiä puhumattakaan siitä että edellytettäisiin tuen ehtona työllistämään aivan pieneltä osin aivan muutaman kymmenen miljoonan osalta siellä on sellainen tässä ravintolatuessa mutta muuten juurikaan ei näiden tukien vastikkeellisuus on ollut olematonta ja ohjausvaikutus ja osumatarkkuus kansantaloudellisessa mielessä heikkoa ellei olematonta näihin ei ole sisältynyt riittävää kannustinta ylläpitää taloudellista toimintaa ja ylläpitää työllisyyttä itse asiassa on myöskin jäänyt selkeästi estämättä monissakin tuissa niiden valuminen suoraan talousrikollisille tai veroparatiiseihin

vielä emme tiedä lopullista saldoa tämän osalta mutta mutta ennusmerkit näyttävät vähän huonoilta ja pelkään että tämä kaikki uhkaa koitua työntekijöille veronmaksajille ja koko kansantaloudelle erittäin kalliiksi
sitten ministeri andersson kolme minuuttia
arvoisa puhemies kiitoksia edustajille pitkästä keskustelusta ajattelin vastata muutamaan kysymykseen tässä suoraan minulle esitettiin liittyen koulutuksen ja opetuksen määrärahoihin ja erityisesti oppivelvollisuuden pidentämiseen vähän ehkä syntyi sellaista vaikutelmaa että tässä osittain ovat menneet puurot ja vellit sekaisin johtuen ehkä siitä että nyt tässä käsitellään julkisen talouden suunnitelmaa ja myöhemmin tällä viikolla myöskin tätä lisätalousarvioesitystä lisätalousarvioesitykseen toki sisältyy määräaikaisia siis kertaluontoisia panostuksia jotka rahoitetaan velalla mutta jos tarkastellaan julkisen talouden suunnitelmaa ja niitä pysyviä menolisäyksiä mitä hallitus tekee niin on kyllä syytä huomioida se että hallitus on hallitusneuvottelujen yhteydessä myöskin sopinut tuloraamista siis pysyvistä tulonlisäyksistä

katetaan nämä pysyvät menolisäykset mitä tehdään eri hallinnonaloille tässä esitettiin kysymyksiä liittyen oppivelvollisuuden nostoon tosiaan oppivelvollisuus päättyy sinä päivänä kun ihminen täyttää kahdeksantoista koska meillä ei juurikaan ole tämänkaltaisia täysi ikäisiä koskevia velvoitteita

olisi mahdollisesti syntynyt myöskin perustuslaillisia ongelmia mikäli oppivelvollisuus olisi ulotettu yli mutta tämä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus jatkuu

vuoden loppuun kun nuori täyttää kaksikymmentä tätä kautta halutaan huolehtia myöskin siitä että kaikilla on tosiasialliset mahdollisuudet se toisen asteen tutkinto suorittaa

jos käy niin että nuori ei peruskoulun jälkeen pääse vaikkapa siihen ammatillisen koulutuksen ohjelmaan tai siihen paikkaan mihin hän olisi ensisijaisesti halunnut niin eihän meidän vaihtoehtomme näissä tilanteissa nuorille voi olla se että alaikäisille että odota vuosi tee mitä lystäät pysy kotona odota vuosi ja yritä uudestaan vaan kyllä tämä oppivelvollisuusesitys rakentuu sellaiseen ajattelumalliin että vaikka nuori ei pääsisi siihen hänen ensisijaisesti haluamaansa koulutusohjelmaan syystä tai toisesta niin pitää löytää muita ratkaisuja yhteistyössä tämän nuoren kanssa esimerkiksi nivelvaiheen koulutus mikä nyt on tuotu vahvasti osaksi tätä

siinä vaiheessa näille nuorille sanoisimme ikään kuin niin että älä tee mitään tai tämä oli tässä vaan aina löytyy uusia vaihtoehtoja uusia mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia yhteistyössä niitä hyviä paikkoja löytää

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia

arvoisa puhemies lämpimät onnittelut minunkin puolestani kuten kaikki täällä salissa olevat edustajat hyvin tietävät tämä kulunut kevät on ollut erittäin poikkeuksellinen kevät suomalaisissa peruskouluissa valtioneuvosto antoi seitsemästoista päivä maaliskuuta kaksituhattakaksikymmentä soveltamisasetukset varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista käytännössä silloin siirryttiin koronaepidemian takia suomalaisissa peruskouluissa hyvin lyhyessä ajassa pääosin etäopetukseen oppilaiden ja opetushenkilökunnan sekä koko väestön terveyden turvaamiseksi toukokuun puolivälistä alkaen terveysviranomaisten suositusten pohjalta siirryttiin takaisin lähiopetukseen kuitenkin noudattaen niitä erillisiä hygienia ja väljyysohjeita mitä terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä

epidemian hallinnassa käyttää ainakaan opetussektorilla on opetus ja kulttuuriministeriö varautunut syyslukukautta varten myös näillä lakimuutoksilla haasteellista toki on että me emme vielä tiedä minkälainen epidemiatilanne syksyllä tulee olemaan mikään maailman asiantuntija ei pysty vielä sanomaan tuleeko toista aaltoa vai ei mutta viisasta tässä tilanteessa on varautua kaikkiin kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin ja huolehtia siitä että meillä on normaalilainsäädännön puolella ne tarvittavat työkalut

silloin voidaan hyödyntää hallitus siis varautuu perusopetuksen syyslukukauteen kaksituhattakaksikymmentä antamalla hallituksen esityksen joka antaisi opetuksen järjestäjille mahdollisuuden siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mikäli tartuntatautitilanne syyslukukaudella sitä edellyttää tavoitteena on että tartuntatautitilanteeseen voidaan reagoida joustavasti paikallisista lähtökohdista käsin tästä syystä hallitus siis esittää väliaikaista säännöstä perusopetuslakiin ja helsingin eurooppalaisesta koulusta koulusta annettuun lakiin meidän voimassa oleva perusopetuslaki ei tunne etäopetusta ja tämän takia oppilaan oikeus saada perusopetusta voi käytännössä estyä vakavassa tartuntatautitilanteessa nyt käsiteltävillä laeilla laeilla säädettäisiin poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä jotka mahdollistavat esimerkiksi vuorottelun lähi ja etäopetuksen välillä mikäli tietyt tartuntatautilain edellytykset täyttyvät nämä lakimuutokset tarkoitettu väliaikaisiksi etäopetusta ei ole tarkoitus käyttää enempää kuin se on oppimisen turvaamisen kannalta välttämätöntä ja toki kaikkien toive ja tällä hetkellä oletus on että syyslukukaudella kaksituhattakaksikymmentä perusopetusta kuitenkin pystytään järjestämään pääosin lähiopetuksena

ottaa käyttöön myös mikäli opetuksen järjestämiseen käytetty tila suljetaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain nojalla opetuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä paikallisen tai alueellisen tartuntatautiviranomaisen kanssa arvioidessaan lähiopetuksen turvallisuutta ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden tarpeellisuutta haavoittuvassa asemassa olevat oppilaat jatkaisivat lähiopetuksessa myös syksyllä nämä mahdollisuudet poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eivät koske esiopetuksen oppilaita perusopetuksen ykkös kolmosvuosiluokkien oppilaita erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita tai valmistavan opetuksen oppilaita tällä hallituksen esityksellä on tarkoitus ehkäistä koronaviruksen leviämistä lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen syyslukukaudella kaksituhattakaksikymmentä hallitus haluaa varmistaa että jokaisen syksyllä koulutyönsä aloittavan oikeus saada maksutonta perusopetusta turvataan myös vallitsevassa tartuntatautitilanteessa esityksellä pyritään turvaamaan myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien oppilaiden oikeus saada perusopetusta myös poikkeuksellisissa opetustilanteissa lopuksi haluan kiittää eduskuntaa joustavuudesta siinä että tämä hallituksen esitys saatiin esiteltäväksi koska tavoitteena tosiaan on että tämä laki olisi voimassa jo ensimmäinen päivä elokuuta tänä vuonna jotta se ehtii ajoissa ennen kuin perusopetuksen syyslukukausi alkaa koulujen toiminnan suunnittelun ja järjestämisen kannalta on siis välttämätöntä että tämä ehdotettu lainsäädäntö saadaan voimaan ennen syyslukukauden alkamista

tämä hallituksen esitys on on erittäin tervetullut mutta toivon että me sivistysvaliokunnassa kiinnitämme vielä huolellista huomiota moniin eri kohtiin päällimmäisenä tulee ehkä mieleen se että on tärkeää että tässä esityksessä linjataan että lähiopetus on ensisijainen opetuksen järjestämisen muoto ja että tästä myös pidetään jatkossa kiinni että me seuraamme tämän kevään etäopetusjakson vaikutuksia lapsivaikutusarvioita hyvin huolellisesti me tiedämme jo nyt sen että etäopetuksen on ollut isoja eroja sekä koulujen sisällä että alueiden välillä ja että monien lasten kohdalla etäopetus ei olisi ollut mahdollista ilman vanhempien sitoutumista ja tukea ja kaikilla niitä resursseja ei kotona ole joten tässä tietenkin herää huoli esimerkiksi siitä millä tavalla tämä haavoittuvaisten lasten ryhmä sitten määritellään

tai jossa siellä kotona ei ole tarvittavia välineitä tämän etäopetuksen toteuttamiseen eli on tärkeää että se kontakti siihen oppilaaseen todella säilyy koko ajan ja että se etäopetus ei missään olosuhteissa ole itsenäistä opiskelua kouluateria herätti jo keväällä paljon keskustelua ja ehkä valiokunnassa meidän olisi syytä pohtia myös sitä miten kouluateria varmistetaan sitten syksyllä jos joudutaan siihen tilanteeseen että kouluissa joudutaan siirtymään epidemian takia etäopetustilanteisiin sitten vielä tähän kiinnittäisin huomiota tämä kymmenen vuoden ikä on kiinnostava sehän perustuu tähän työsopimuslainsäädäntöön mutta sillä ei sinänsä ole mitään tutkimuspohjaa miksi se on juuri se kymmenen vuotta lapset ovat tietenkin hyvin erilaisia ja tarvitsevat erilaista tukea ja ja ehkä tätä ikärajaa olisi vielä syytä miettiä onko se juuri tämä kymmenen ja ja sitä minkälaista vastuuta siinä annetaan koulutuksen järjestäjille mutta toivon että käydään oikein antoisaa ja hedelmällistä keskustelua sitten valiokunnassa kun tätä lakiesitystä käsitellään kiitos
rouva puhemies sydämelliset onnittelut valintanne johdosta tämä esitys osoittaa erinomaista tilannetajua ja ennakoivaa pelisilmää hallitukselta esityksellä varaudutaan siihen tosiasiaan että elokuussa elämme vielä epävarmuudessa sen osalta mitä koronan osalta tapahtuu esitys tuo mahdollisuuden alueellisiin ja paikallisiin joustoihin tilannereagointiin ja herkkyyteen lukea koulukohtaisiakin tilanteita lainsäädäntö siis mahdollistaisi sen että tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voitaisiin siirtyä entistä hallitummin ja päätös erityisjärjestelyistä voitaisiin tehdä paikallisella tasolla meillä on keväästä rutkasti oppia ja kokemusta ja pidän erittäin järkevänä esityksenne henkeä siitä että emme aja valtakunnallisesti samaa muottia vaan reagoimme siellä missä reagoida mahdollisesti pitää tämä on huomattavasti ketterämpi ja kevyempi tapa kuin nämä kevään järeät mutta joiltakin osin ehkä myös kankeat toimintatavat paikallisella tasolla on aina paras tieto vallitsevasta tilanteesta lisäksi on tärkeää että päätöksiä ei tietenkään arvuutella pelkästään opetusviranomaisten kesken vaan opetuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa tämä on tärkeä asia ylipäätään että tilanteita arvioidaan niiden viranomaisten kanssa joiden asiantuntemus ja tehtävään liittyvä mandaatti siihen riittävät tällöin opetuksen järjestäjä saa myös selkänojaa toimiinsa ja pystyy huomioimaan päätöksessä paikalliset olosuhteet tartuntatilanteen ja turvallisuuden ja toimimaan myöskin kotien kanssa yhteistyössä

tai ylipäätään löyhin perustein esityksessä ehdotetaan siis lisättäväksi lisättäväksi perusopetuslakiin kriteerit jotka ministeri erinomaisesti ja täsmällisesti esittelikin jolloin siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin olisi ylipäätään mahdollista tämä yllättävä koronakevät myös opetti että koulut ja opetuksen järjestäjät tarvitsevat tarvitsevat ohjeistuksia ja selkeyttä siihen mitä oppimisen ja koulunkäynnin tukea järjestäjät ovat velvollisia järjestämään kun tämä vastaava tilanne on päällä esitys huomioi tämänkin eli tässä suhteessa kehitys kehittyy puhemies edustaja honkasalo hyvin esitteli niitä yksityiskohtaisia varmaan tarkennuksia mitä valiokunnassa on syytä tehdä ja pohtia onneksi meillä on erinomainen valiokunta joka varmasti kykenee tämän arvioimaan

arvoisa rouva puhemies onnea ja menestystä uuteen tehtävään jossa vahvuutenne ovat hyvässä käytössä ja lämmin kiitos ministeri anderssonille selkeästä esittelystä tämä kevään valmiuslaki on voimassa niin kauan kuin siitä johdettuja asetuksia on voimassa ja niin kauan kuin nämä rajoitukset ovat välttämättömiä ja onkin todella järkevää että toimitaan mahdollisimman pitkälle normaalilakien puitteissa ja tehdään niihin liittyviä muutoksia tässä esityksessä hallitus haluaa muuttaa väliaikaisesti perusopetuslakia ja helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia esityksen tarkoituksena on ehkäistä tämän viruksen leviämistä lieventää siitä koituvia haittoja ja turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen elämme hienossa maassa jossa jokainen voi edetä koulupolulla niin pitkälle kuin rahkeet riittävät ja jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta kaikenlaisina aikoina myöskin poikkeavissa oloissa tautitilanne on kovin erilainen eri puolilla suomea ja siksi alueelliset ja paikalliset ratkaisut tulevat tarpeeseen

jos lähiopetusta ei ole turvallista järjestää koulutuksen järjestäjä voi siirtyä paikallisesti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin päätökset voidaan tehdä kuukausi kerrallaan voidaan vuorotella niin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa ja yksi hyvä ajatus on se ettei kenenkään lapsen etäopetusaika muodostuisi liian pitkäksi on hyvä että lähiopetukseen jäävät samat ryhmät kuin nyt keväällä ja näitähän jumpattiin muun muassa perustuslain valossa pienet lapset erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevat ja valmistavan koulutuksen oppilaat rajautuvat tästä pois oppilailla on oikeus saada edelleenkin syksyllä tukea oppilashuoltoa erityisopetusta ja tämän tuen laajuudesta ei poiketa ja myös oikeus kouluruokaan toteutuu haluankin kiittää tässä vaiheessa tätä lain nopeaa valmistelua siinä on haluttu ottaa lapsen etu huomioon se on ykn lasten oikeuksien sopimuksen mukainen lähtökohta

tosiaankin nyt käsiteltävä hallituksen esitys liittyy koulujen varautumiseen syksyn opetusjärjestelyihin koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa hallituksen esitys mahdollistaisi nyt tietyissä tilanteissa opetuksen järjestämisen sekä lähi että etäopetuksena jopa vuorotellen tämä ehdotettu olisi määräaikainen lait ehdotetaan tulevaksi elokuun alusta voimaan ja ne olisivat voimassa joulukuun loppuun asti on erittäin hyvä että tällainen esitys tänne nyt saatiin ja ja kiitos ripeästä valmistelusta ymmärrän sen että nythän meidän täytyy todella valmistautua tuleviin aikoihin valmiuslaki on liian raskassoutuinen tällaisiin tilanteisiin mitä tässä nyt tarvitaan

on helpompi operoida kun ne ovat niin sanotusti siellä meidän omissa laeissa eli siinä mielessä erinomaisen hyvä tämä on mielestäni siinäkin mielessä erittäin tärkeä että tämä antaa mahdollisuuden siihen alueelliseen räätälöintiin kuten edustaja honkasalo täällä toi esille niin on aivan totta että meidän on tietenkin katsottava tätä valiokunnassa monipuolisesti lapsen näkökulmasta varmasti myös näitä lapsiasiainvaltuutetun lapsivaikutusten arviointeja on tehtävä

meidän meidän kaikki toimet pitää satsata nimenomaan siitä lapsen ja nuoren näkökulmasta sen lisäksi kiinnittäisin huomiota myöskin opettajien ja muun henkilökunnan toimintaan ja osaamiseen on hyvä saada selvitystä tämän kevään kokemuksista ja onneksi meillä sekä opetus ja kulttuuriministeriö että opetushallitus ovat sitä keränneet erityisesti opetushallitukselta on on tullut meille hyvää dataa ja tietoa siitä minkälaista kokemusta tästä nyt on ja sitä kannattaa hyödyntääkin

vähän niin kuin heitettiin kylmään veteen eli vaikka sitä oli niin sanotusti kuivaharjoiteltu vuosien aikana niin nyt sitä piti sitten oikeasti toteuttaa uskon että myös tällainen varautuminen täydennyskoulutuksen näkökulmasta pitää olla no sitten ihan pohdin vielä ääneen vain sitä olisiko kuitenkin ollut hyvä ottaa tämä koko lukukausi niin että se olisi antanut vähän joustavuutta eikä se olisi vuoden loppuun minä nimittäin ennustan että siellä toisessa aallossa saattaa olla että se menee jopa kevääseen niin siinä mielessä no piankos tätä sitten jatketaan en sitä sano mutta sanoisin että se olisi ehkä ollut järkevää sitten ymmärsinkö oikein että lausuntopalautetta ei ole oikein keritty tehdä ja kysellä kysellä ihmisiltä siihen varmasti ministeri vastaa vaikka täällä tulee varmana vielä monta muutakin kysymystä mutta

fru talman arvoisa rouva puhemies myös minun puolestani lämpimät onnittelut

henkilökuntaa tässä vaiheessa kiittää koska he olivat koko pandemian ajan töissä me olemme kiittäneet opettajia ja hoitajia mutta varhaiskasvatuksen työntekijöitä ei olla kiitetty elikkä nyt he saavat sen huomion jonka tarvitsevat

tämä esitys perusopetuslain muuttamisesta nyt sitten mahdollistaa mikäli nähdään se terveydellisistä syistä etäopetusta lähiopetuksen rinnalle ja tämä on mielestäni todella kannatettavaa tämä esitys on joustava ja se on myös hyvä tässä yhteydessä on tärkeää että ohjeistus opetuksen järjestäjille on todella hyvä ja kattava ja on myös tärkeää että saadaan tämä laki aika nopeasti täällä päätettyä ja käsiteltyä jotta opetuksen järjestäjät voivat valmistautua

arvoisa puhemies poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellisia toimia koronaepidemia pakottaa meidät pohtimaan opetusjärjestelyjä uudelleen ja innovaatioita on siitä syystä myös onnistuttu luomaan tästä kriisistä on tärkeä oppia olen puhunut koko kevään etäopetuksen mahdollistamisen puolesta turun yliopiston laaja selvitys osoittaa aivan loistavia tuloksia lasten mielestä kotona on parempi työrauha ja koettiin että opiskelu verkkoyhteyksiä hyödyntäen sujui hyvin valtaosa koki suhteiden opettajiin säilyneen hyvinä ja joka kuudes koki saaneensa opettajalta enemmän apua kuin normaalisti nämä vastaukset kannustavat edelleen jatkamaan etäopetuksessa jos tilanne niin vaatii riittävät resurssit oppilashuollon järjestelyihin tulee kuitenkin ehdottomasti turvata jotta oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä lakisääteisiä palveluita järjestetään tilanteen vaatimalla tavalla ja ehdottoman matalalla kynnyksellä esityksen mukaan etäopetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä näihin opetusjärjestelyihin tiettyjen kriteereiden täyttyessä vaikka poikkeuksellisten järjestelyiden käyttöönotto edellyttää kunnilta useaa päätöstä hallinnon eri tasoilla esityksessä ei ole arvioitu kunnan päätöksentekovelvollisuutta perustuslain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän valossa hallitus pitää kuitenkin suotavana että perustuslakivaliokunta antaisi asiasta lausunnon joten tätä olisi hyvä hyvä pohtia lakimuutosesityksessä todetaan että etäopetustilanteessa oppilaan huoltajalla ja etäopetuksen järjestäjällä voidaan nähdä olevan jaettu vastuu oppivelvollisuuden valvonnasta mitä jaettu vastuu tarkoittaa käytännössä

arvoisa rouva puhemies on hyvä että kevään kokemuksia kootaan ja arvioidaan eräs nuori kirjoittaa näin koko arki muuttui kertaheitolla kaikki itselle tärkeät ja kauan odotetut asiat peruttiin ja jäljelle jäi tyhjyys koen että putosin korkean rakennuksen huipulta ja elämältäni vietiin pohja arkeni on hyvin yksitoikkoista joka päivä on selviytymistä ja kamppailua toki tylsyyden sietämistä on syytä vähän oppiakin koska elämään se kuuluu mutta nuorten kokemukset tulee ottaa tosissaan nuoret kärsivät kevään aikana erityisesti siitä että he eivät nähneet kavereita etäopiskelu aiheutti osalle stressiä ja harrastustauko vaikutti kielteisesti elämään pelastakaa lapset ry kyseli kolmeltatuhannelta nuorelta kokemuksia ja useampi kuin joka neljäs kyselyyn vastanneista kolmetoista viiva seitsemäntoista vuotiaista koki henkisen hyvinvoinnin poikkeustilanteen vuoksi huonoksi tai melko huonoksi toisessa kyselyssä osallisuuden kokemus ja itsensä tärkeäksi osaksi luokkayhteisöä tunteminen suorastaan romahtivat aiempaa useampi lapsi ja nuori on kokenut mielialaan liittyviä ailahteluja ja ahdistuneisuutta nämä on syytä ottaa huomioon vaikka voimme todella olla tyytyväisiä kokonaisuuteen ja siihen että koulu siirtyi niin nopeasti etäopetukseen ja reippaasti takaisin harjoittelemaan syksyä varten on tärkeää että arvioimme ja tutkimme poikkeusolojen vaikutuksia jotta opimme tuleviakin kriisejä varten ja olemme me oppineetkin jo paljon tähänkin mennessä tämä väliaikainen laki on voimassa elokuun alusta vuoden loppuun syksyllä tulee arvioida sen jatkamisen tarpeellisuutta on esitetty myös toiveita pysyvistä lainmuutoksista sen päätöksenteon pohjaksi tarvitsemme riittävää arviointia ja tutkimuksia ja näiden tuloksia se on myöhemmän päätöksenteon asia on tärkeää että koulun väki ja vanhemmat saavat selkokielistä ohjeistusta syksyn koulutyöstä riittävän hyvissä ajoin ja siksi tätä lakiesitystä tulee viedä ripeästi eteenpäin ja rinnalla myöskin selkeän ohjeistuksen laatimista

hallituksen esitys jota täällä nyt käsitellään tarvittiin tähän näin tähän vaiheeseen kyllä mutta olisin itsekin sitä mieltä että tätä pitäisi nyt selvittää vähän pidemmälle josko tästä saataisiin kuitenkin vähän pitempiaikaista eikä vain väliaikaista ja perustelut ovat tässä

perusopetuksessa kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia ja kiitos siitä kaikille raudanlujille ammattilaisille ja myöskin perheille ja itse lapsille ja nuorille kevään aikana on huomattu että etäopetuksen järjestäminen on mahdollista myös perusopetuksessa kun lainvalmistelua etäopetuksen mahdollistamiseksi tehdään on tärkeää että lakia ei sidota pelkästään koronavirustilanteeseen vaan mahdollistetaan sen käyttö myös muissa tarkoituksenmukaisesti rajatuissa rajatuissa tilanteissa

tai vesivahingon sattuessa lain on oltava nopeasti käyttöön otettavissa koulutuksen järjestäjän päätöksellä siksi tämä pitäisi olla siellä perusopetuslaissa etäopetusta voidaan hyödyntää myös muissa kuin poikkeusoloissa mahdollisuus etäopetuksen toteuttamiseen perusopetuksessa tarkoituksenmukaisesti rajatuissa tilanteissa lisäisi joustavuutta koulutuksen järjestäjille pysyvä mahdollisuus etäopetuksen järjestämiseksi mahdollistaisi esimerkiksi harvinaisempien kurssien järjestämisen ja etäopetusta voidaan käyttää apuna myös erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden oppimisen tukemiseen on esitetty myös esimerkkejä siitä että jos on esimerkiksi tällainen oikein vaikea koulukiusaustilanne niin tällä tällä voisi helpottaa sitä tilannetta korostan että kantani on ehdottomasti se että etäopetus ei saa olla säästötoimi ja lähiopetuksen pitää olla aina se pääsääntö mutta tällaisissa harvinaisissa tilanteissa mitä saattaa sattua meillä pitäisi olla mahdollisuus opettajien ja nimenomaan koulutuksen järjestäjien päättää niin ettei sitä keneltäkään avilta ruveta

minä tein tästä kirjallisen kysymyksen ja kiitän ministeriä siitä että vastasitte että että tätä arvioidaan ja pohditaan ja selvitetään tutkimusten tuloksia kiitos
ja aikamme tähän asiaan alkaa olla olla loppupuolella mutta annan tähän lopuksi vielä puheenvuoron ministeri anderssonille kaksi minuuttia paikalta
arvoisa puhemies lyhyesti vastauksia muutamiin esille tulleisiin kysymyksiin vaikka tällaiseen tavalliseen lausuntokierrokseen ei ollut aikaa johtuen siitä että tämä lainvalmistelu tehtiin niin nopeasti niin sekä neuvotteluja että kuulemisia on pidetty muun muassa oajn opetushallituksen kuntaliiton sivistan kuntatyönantajien ja myöskin suurten kaupunkien sivistystoimenjohtajien kanssa mutta tämä alleviivaa myöskin tämän eduskuntakäsittelyn tärkeyttä näiden lainmuutosten osalta

nyt olisi ajateltu olevan voimassa vain joulukuun loppuun myöskin siitä syystä että perustuslakivaliokunta on ollut aika tarkka sen kanssa ettei tehdä ajallisesti liian pitkiä muutoksia koronatilanteesta johtuen jos on kyse sellaisesta lainsäädännöstä joka koskettaa eri ikäisten suomalaisten perusoikeuksia ja ja ehkä tämän perusopetuslain osalta erityisesti tämä on tämmöinen niin sanotusti perusoikeusherkkä lainmuutos siksi päädyttiin tämmöiseen lyhyempään voimassaoloon tämän osalta erittäin tärkeitä puheenvuoroja on pidetty myös oppilas ja opiskelijahuollon ja ja kouluruokailun osalta ja ja kiinnitän myöskin edustajien huomiota siihen että tähän esitykseen ei sisälly samankaltaisia rajoituksia järjestämisvelvollisuuksiin kuin mitä oli tämän valmiuslain nojalla annetuissa asetuksissa eli tarkoitus on että esimerkiksi oppilas ja opiskelijahuolto toimisi normaalisti silloin syksyllä ehkä sielläkin voi olla tarvetta hyödyntää tätä etänä annettavaa tukea tai muuta mutta missään nimessä ei niin että koulutuksen järjestäjät esimerkiksi lähtisivät näitä palveluita syksyllä vähentämään koska yhdyn sivistysvaliokunnan puheenjohtajan arvioon siitä että varmasti tarve näille palveluille on vielä suurempi nyt syyslukukauden aikana kuin normaalisti

kiitoksia ministerille on todella tärkeää että kiinnitetään huomiota siihen oppilashuoltoon nyt kun te olette täällä niin minä ihan sen tähden sanon tästä että meillä oli niitä huolioppilaita valtavasti esimerkiksi meidän alueellamme me pohdimme miten me saamme ei aina välillä saatu yhteyttä jotkut opettajat kävivät jopa kotona katsomassa mitä sinne kuuluu no sitten kun tultiin koululle ei välttämättä ole saatu sitä oppilashuoltoa heti käyntiin että opetus ja kulttuuriministeriöstä menisi ihan patistelu sinne kuntien oppilashuoltoon että kesällä pitää antaa tehostettua palvelua vaikka yleensähän kesän ajaksi aina ajetaan vähän down minä tiedän sen kun minä olen sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja että on ne kesän aikaiset palvelut nyt ei saisi olla niin sanottua kesäpalvelua vaan nyt pitäisi olla että tarjotaan niitä palveluja varsinkin niille saatiin kyllä näkyville sinne kouluun mutta siinä oli kaksi viikkoa ja se oli sellaista aikamoista hässäkkää kun ryhmissä mentiin ruokailuun että kerettiinkö siinä kaikkia nähdä sen tähden minä toivoisin että opetus ja kulttuuriministeriöstä oikeasti patistettaisiin ja ministerin lauseilla on aina valtavan suuri merkitys kannattaa puheissa käyttää tätä myöskin mutta sitten minä ihan vain toteaisin tuosta aikataulusta mainitsittekin että että vähän myöskin perustuslakivaliokunta on sanonut että ei saa liian pitkiä lakeja tehdä että ne perusoikeudet on totta että perusoikeudethan tässä ovat kysymyksessä mutta jos ajatellaan tuota seuraavaa lakia mitä me

niin voimakkaasti perusoikeuksiin liittyvä mutta sielläkin tämä tämä laki tulee se on pitempiaikainen laki mutta sen voima loppuu heti jos korona loppuu tässähän olisi voinut käyttää sitä samaa logiikkaa ja se tietysti kiinnostaa miksi siinä laissa logiikka on eri kun sitä olisi voitu käyttää myös tässä siis tätä että se on pidempiaikainen mutta sen voima loppuu heti kun korona loppuu

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies nyt on käsittelyssä toinen lakimuutosesitys jolla hallitus varautuu syksyn tilanteeseen ja siihen että emme vielä tässä vaiheessa tiedä syksyn aikana tulee kehittymään koronaepidemian aikana eli tämän kevään aikana ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteuttaminen on vaikeutunut siitä luonnollisesta syystä että monet työpaikat ovat olleet kiinni tai toiminta niillä on ollut rajoittunutta esimerkiksi jos tartuntavaaran vuoksi työpaikoille ei ole päästetty ulkopuolisia tai jos merkittävä osa työntekijöistä on ollut etätöissä eikä työpaikalla työtä tekemässä myös kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä saakka voimassa olleet aluehallintovirastojen päätökset oppilaitosten sulkemisesta ovat vaikeuttaneet näyttöjen toteuttamista oppilaitosympäristöissä koska oppilaitosten tilojen käyttö on ollut rajoitettua vaikutuksissa on selvää vaihtelua koulutusaloittain vaikeuksia näyttöjen toteuttamisessa on on ollut erityisesti palvelualoilla sekä sosiaali ja terveysalalla mikä mielestäni on myös hyvin ymmärrettävää ottaen huomioon tämän koronaepidemian luonteen voimassa olevan lainsäädännön mukaan ammatillisen koulutuksen näytöt on toteutettava aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa näytöt on toteutettava ensisijaisesti työpaikalla mutta ne voidaan jo voimassa olevan lainsäädännön mukaan järjestää perustellusta syystä muuallakin kuten oppilaitoksen työmailla opetusmetsissä opetusmaatiloilla tai työsaleissa soveltamisasetusten voimassaoloaikana rajoitettiin oppilaitosten velvollisuutta järjestää näyttöjä ja näyttöjä oli velvollisuus järjestää vain siltä osin mahdollista toteuttaa tällöin suositeltiin asettamaan etusijalle jatko opintoihin hakeutuvien ja muutoin valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden näytöt mutta muilta osin keväälle suunniteltuja näyttöjä on jouduttu siirtämään syksyyn

kun opiskelijan katsotaan saavuttaneen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet tarkkaa aikarajaa näyttöjen toteuttamiselle ei ole säädetty selvää on että näyttöjen viivästyminen useilla kuukausilla ei kuitenkaan enää täytä lain vaatimusta näyttöjen järjestämisestä mahdollisimman pian esityksen tavoitteena on turvata ammatillisten opintojen eteneminen ja suorittaminen myös koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa esityksessä ehdotetaan näyttöjen toteuttamista joustavoitettavaksi siten että aitojen työtilanteiden sijaan ne voitaisiin toteuttaa tekemällä muita käytännön tehtäviä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja jo voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa tosiaan näytön toteuttamisen oppilaitosympäristössä joten tältä osin lainsäädäntöä ei ole tarpeen muuttaa lisäksi ehdotetaan että käytännön tehtävissä osoitettua arviointia voitaisiin täydentää nykyistä laajemmin kirjallisella tai suullisella arvioinnilla ammatillista tutkinnon osaa ei kuitenkaan jatkossakaan suorittaa pelkästään kirjallista arviointia käyttäen vaan opiskelijan tulisi ainakin osittain osoittaa osaamisensa käytännön tehtäviä tekemällä on tärkeää että työelämä voi luottaa siihen että myös koronavirusepidemian aikana suoritetuissa opinnoissa ja niiden arvioinnissa on asianmukaisesti todennettu tutkinnon suorittajan käytännön ammattitaito

saakka koronaepidemian kehitystä on vaikea ennustaa mutta joustojen soveltaminen on sidottu koronavirusepidemiaan liittyviin olosuhteisiin eli joustoja ei voitaisi soveltaa jos ei tätä enää edellytä tältä osin totean vain että tämä erotus aikataulussa johtuu tosiaan siitä että tämä on nähty vähemmän perusoikeusherkkänä muutoksena lainsäädäntöön verrattuna perusopetuslain muutokseen mutta sinänsä näen kyllä itse että logiikka on sama että sekä muutos perusopetuslain puolella että tässä näiden joustojen käyttö on kuitenkin sidottu siihen että se on välttämätöntä epidemiatilanteen takia eli eli ne ovat selvästi sidoksissa

arvoisa rouva puhemies ammattikoululaiset ovat opiskelleet poikkeusolojen aikana etäopinnoissa ja vaihtelevasti työpaikoilla kaikilla nuorilla ei ole valmiuksia itsenäiseen opiskeluun kiitos kaikille ammatillisten oppilaitosten opettajille ja kouluväelle siitä että näyttöjä on kuitenkin pyritty järjestämään mahdollisuuksien mukaan vaikka yhteiskunta menikin tautitilanteen vuoksi monelta osin kiinni tämä uudistus on odotettu ja tervetullut näin koronakevään jälkeen ja tilanteessa jossa emme tiedä mitä syksyllä on edessä ainakin siellä on edessä näyttöruuhka koska niiden jotka eivät ole valmistumassa näytöt ovat saattaneet siirtyä syksylle

vanhana vanhana näyttöjen vastaanottajana pidän tärkeänä sitä että näytöt tulee pääsääntöisesti edelleenkin toteuttaa käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa se on edelleen hyvä pitää mielessä siellä työssä oppii tekemällä oikeita töitä oppii ja osaaminen voidaan näyttää siellä käytännössä oikeissa töissä toki epidemian aikana näyttöjen toteuttaminen tällä tavalla on ollut haastavaa varsinkin palvelualoilla kun työpaikat ovat kiinni ja tartuntariski suuri tässä ehdotetaan että näyttöjen toteuttamistapaa ja sen sääntelyä muutetaan väliaikaisesti niin että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden sijaan toteuttaa suorittamalla erilaisia käytännön tehtäviä on hyvä että jo tähänkin mennessä on pyritty ottamaan erityisellä tavalla huomioon valmistuvat opiskelijat mutta kaikkien opintojen edistymisen ja tutkinnonosien eteen on tehtävä kaikki jotta koulu ei keskeydy ei veny pitemmäksi eikä pudokkuutta sen vuoksi tapahdu

tässä kaikessa on kuitenkin muistettava pitää kiinni laatuvaatimuksista on toimittava niin että työmarkkinat voivat luottaa siihen että koulusta valmistuu päteviä ja osaavia henkilöitä todellisia ammattimiehiä ja naisia me emme halua luoda tilannetta jossa tutkinnot venyvät ja ihmiset eivät pääse töihin me haluamme rakentaa uudelleen suomea ja nämä investoinnit jotka ovat edessä tarvitsevat osaajia ja tekijöitä siihen tämä lakimuutos auttaa

rouva puhemies ammatillisen koulutuksen lakia ehdotetaan siis muutettavaksi näyttöjen toteuttamistapojen osalta määräaikaisesti tämä on hyvin mielenkiintoinen laki itselleni koska olin aikoinansa niitä ensimmäisiä näyttökokeita suomessa tekemässä silloin opetushallituksessa

jotka siis vastaisivat mahdollisimman pitkälti aitoja työtilanteita lakimuutosten soveltamisedellytykset ovat sidottuja koronavirustilanteeseen eli mikäli epidemian olosuhteet päättyisivät lain voimassaoloaikana poikkeuksia näyttöjen antamiseen ei voida enää käyttää tämä ehdotettu laki olisi voimassa ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka tämä on erittäin hyvä laki muutokset lisäävät opiskelijoiden yhdenvertaisuutta koska työpaikalla tapahtuvien näyttöjen antamisessa on kevään poikkeusolojen takia ollut huomattavia eroja ehdotetut muutokset ovat perusteltuja koska ne mahdollistavat näyttöjen antamisen poikkeusoloista huolimatta ja tätä kautta mahdollisuuden valmistua ja suorittaa tutkinto mutta tästä on tietenkin kerättävä taas kokemusta tältä keväältä ei ihan tuosta noin vain voi siirtyä varsinkaan jos ei ole sitä osaamista riittävästi siellä kouluilla oppilaitoksilla siihen miten näitä järjestetään poikkeustilanteissa lainsäädännön on toki tuettava sitä että opiskelijat pystyisivät suorittamaan tutkintonsa mahdollisimman hyvin ja varmasti voimisteluliikkeitä siellä nyt on jouduttu tekemään innovatiivisia uusia käytäntöjä ottamaan käyttöön että nämä tutkinnot on saatu ja hyvä niin mutta kun täällä sanotaan vielä sekin että että voidaan käyttää myös muita tehtäviä eli ensiksikin tilanne on aivan eri kuin normitilanteessa aidossa tilanteessa ja sitten voidaan vielä käyttää muita tehtäviä

otan nyt hoitotyöstä esimerkin että ihmisen katetrointi on vähän vaikeaa nukelle tai on ehkä paljon helpompi nukelle kokemusta omaavana sanon tämän ja siitä syystä minä sanoisin että jotkut taidot vain ovat sellaisia joiden pitäisi ihan oikeasti saada olla näytöissä no joo mutta on paljon muitakin sellaisia taitoja joita ei ehkä ehkä pysty ihan

ammatillinen koulutus on arvokas ja tärkeä toisen asteen tutkinto ammatillisessa koulutuksessa opiskeli vuonna kahdeksantoista yhteensä noin kaksisataakuusikymmentäkuusituhatta opiskelijaa ja tutkinnon suoritti samana vuonna yli opiskelijaa puhumme siis valtavasta joukosta joka omalta osaltaan rakentaa tai tulee rakentamaan yhteiskuntaa ammatillista koulutusta voidaan järjestää erilaisissa oppimisympäristöissä näistä esimerkkejä ovat tietysti luokkahuoneet työpajat työpaikat tai digitaalinen oppimisympäristö

monimuotoisen ja monipuolisen oppimisen ja opiskelun maailma on osaltaan koulutuksen vahvuus korona on tietysti osaltaan haavoittanut haavoittanut tai vähintään haastanut ammatillisen koulutuksen suorittamista erityistä vaikeuskerrointa on kertynyt koulutukseen oleellisesti kuuluvien näyttöjen ja työpaikoilla oppimisen osalta ammatillisessa koulutuksessa näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on joillakin koulutusaloilla ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta koronavirusepidemian aikana puhemies sääntelyä siis ehdotetaan muutettavaksi nyt siten että näytöt voitaisiin

johtuvien syiden vuoksi toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä joissa totta kai mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja tavoitteena on siis mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon suorittaminen virusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa ja haastavissa olosuhteissa puhemies pidän tätä esitystä hyvin järkevänä oleellista on tietysti se että ammatillisen koulutuksen laatu säilyy joustavuus ketteryys ja tilannesopeutuminen ovat tärkeitä sanoja mutta kaikista tärkeintä on se

tämä ei ole ihan pieni asia se kattaa sadanyhdeksän opetuksen järjestäjää ympäri maata näin sitä tulevaisuutta

rouva puhemies ammattitaidon osoittaminen tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa on keskeinen osa ammatillisen koulutuksen laadun varmistamista vaikka kaikki lausunnonantajat kannattivat ehdotusta olen hieman ihmeissäni siitä että osan mielestä väljennykset tulisi ottaa käyttöön jopa pysyvästi oppilaitosympäristön työtilanteiden ja työprosessien simulointi todellisuutta vastaavaksi ei ole aivan yksinkertaista ammatillisen koulutuksen nykytila on jo valmiiksi todella karu lähiopetuksesta on viime vuosina leikattu runsaalla kädellä viime vuoden lopulla amisbarometrissakin kävi ilmi että kaksikymmentä prosenttia vastaajista on miettinyt keskeyttämistä oppimisvaikeuksien vuoksi tavoitteena on poikkeusoloissa joustavoittaa näyttöjen suorittamistapoja jotta opintojen ja tutkinnon suorittaminen ei tarpeettomasti pitkity opiskelijakyselyn mukaan nyt keväällä kaksituhattakaksikymmentä valmistuvista noin kolmasosalla valmistuminen toteutuu aikataulussa valmistuminen viivästyy viivästyy reilulla viidenneksellä ja yli kaksi viidestä ei vielä tiennyt valmistumisen tilannetta nämä ovat huolestuttavan suuria lukuja suhteellisen harvalle opiskelijalle oli vielä edes huhtikuun alkuun mennessä varmistettu valmistuuko hän aikataulun mukaisesti vai ei ehdotetut muutokset ovat tarpeen ja tämä esitys olisi ollut hyvä tuoda saliin jo aikaisemmin

arvoisa puhemies koronakevään parin kolmen kuukauden aikana hallitus on monin eri tavoin koettanut helpottaa yritysten selviytymistä tukalassa tilanteessa käytettyjä keinoja on ollut toistakymmentä käytössä ovat olleet ely keskusten ja business finlandin avustus ja myös lainamuotoiset tuet yksinyrittäjien avustuksena annettu tuki ravitsemusalan erityistuki työnantajan työeläkemaksujen alentaminen verojen maksujärjestelmät myös arvonlisäveron lainapalautus tähän mukaan lukien ja niin edelleen mainita kannattaa myös finnveran takaukset ja suomen teollisuussijoituksen pääomasijoitukset erittäin tärkeää on on ollut työntekijöiden lomautuksen sopeuttaminen tilanteeseen työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys kustannustueksi alkuperäiseltä kutsumanimeltään yleistuki on kuin piste in päälle kaikille kaikille näille aikaisemmille yritysten tukimuodoille tämä on todella yleistuki jonka tarkoituksena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia tuen tarkoitus on edistää talouden nopeaa elpymistä akuutin kriisin jälkeen tätä kustannustukeahan voi hakea vaikka yritys olisi jo saanut muita tukia koronatilanteessa tosin sitten ravintola alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja business finlandin ja ely keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään seitsemänkymmentä prosenttia

puhemies kiitoksia ministerille tästä esityksestä ja hyvä että tämä nyt saatiin tänne minä ymmärrän että tämä ei ole mikään helppo laki ollut ei missään nimessä mutta nyt kysyisin teiltä tästä kun meihinhän otetaan yhteyttä hyvin paljon ja kuten tiedätte oman taustani niin niin minuun ottavat paljon yhteyttä

kun se laki täältä tulee se on sitten minä vetoan myös kollegoihin että tulisi nopeasti tämä laki täältä ulos ja sitten nopeasti toimeenpano nyt on sen aika muuten nämä meidän yritykset kellahtavat ja silloin meillä ei hyvä heilu kiitos
ministeri lintilä yksi minuutti paikalta
arvoisa puhemies edustaja risikko on täsmälleen oikeassa ja se nopeus on äärettömän tärkeää tässä peruslähtökohta on että tämä tapahtuu täysin teknisesti eli suoraan ajoilla eli käytännössä sinne voi sanoa ei käsi koske välillä eli verottajalta saadaan tieto tieto valtiokonttorille laittaa tämän maksuun siinä vaiheessa kun meillä alkoi tämä laki olemaan aika selvä niin valtiokonttori jo aloitti omat valmistelut maksatukseen siinä vaiheessa kun eduskunnassa nuija nuija kopsahtaa tähän niin valtiokonttorilla on hyvin nopeasti sitten valmius lähteä näitä maksatuksia tekemään tavoite on tällä hetkellä että kuun vaihteessa olisivat ensimmäiset maksatukset sitten liikkeellä toinen asia on sitten nämä joissa joudutaan käyttämään käsin valmistelua eli esimerkiksi yritykset jotka tulevat sektorilta joka ei ole tässä kymmenen prosentin sisällä tai sitten esimerkiksi nolla alviset joita löytyy esimerkiksi kuntoutuspuolelta tai muista vastaavista mutta perusidea on nimenomaan että on erittäin nopea maksatus tässä

arvoisa rouva puhemies ensin sydämelliset onnittelut haluan ensiksi myös kiittää korkeakoulujen henkilökuntaa ja opiskelijoita tästä keväästä korkeakouluilla tehtiin nopea digiloikka ja se on vaatinut isoa ponnistusta kaikilta jotka ovat olleet loikkaa ottamassa tällä esityksellä ehdotetaan ehdotetaan väliaikaisia muutoksia yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin koronavirusepidemian mahdollisen pitkittymisen ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi meillä on tulevaisuus vielä sumussa emme osaa sanoa koronavirusepidemian kestosta tarkkaa yksiselitteistä tietoa ja on vaikea ennustaa esimerkiksi vuoden päähän kuinka

tällä esityksellä huomioidaan epidemian mahdollisen jatkumisen vaikutukset opintojen järjestämiseen liittyviin korkeakoulujen lakisääteisiin velvoitteisiin sekä varmistetaan opiskelijoiden oikeusturvan toteutuminen ensinnäkin korkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi säännökset poissa olevaksi ilmoittautumisesta ensimmäisenä lukuvuonna jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta painavasta syystä tämä muutosehdotus perustuu unifin ja arenen esitykseen nykyisin voimassa

on rajattu opiskelijan mahdollisuutta ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen on mahdollista ilmoittautua poissa olevaksi ainoastaan jos opiskelija ensimmäisenä lukuvuonna suorittaa asevelvollisuuslain siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua on äitiys isyys tai vanhempainvapaalla tai on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan nämä mainitut syyt ovat luettelossa joka on tyhjentävä eikä lainsäädäntö tunnista erilaisia poikkeusoloista johtuvia syitä jotka voivat estää opintojen aloittamisen vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden opintojen aloittaminen voi estyä esimerkiksi matkustusrajoitusten opiskelulupahakemusten käsittelyn pitkittymisen tai muiden viranomaistoimintaan liittyvien syiden syiden vuoksi

ehdotetut säännökset edellyttävät että opiskelija olisi tosiasiallisesti estynyt aloittamasta opintojaan eli opiskelijan oma päätös olla aloittamatta opintoja ei ole riittävä peruste poissa olevaksi ilmoittautumiselle ehdotettavat säännökset eivät velvoita korkeakouluja järjestämään samoja opintojaksoja yhtä aikaa sekä lähi että etäopetuksena tilanteessa jossa on palattu lähiopetukseen mutta maahantulossa on edelleen ongelmia

päätöstä tehtäessä

korkeakoulujen opetuksen ja opintojenohjauksen järjestämisvelvollisuutta koskevista poikkeuksista koronavirusepidemian aikana on säädetty aiemmin kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä asti voimassa olleissa valmiuslain nojalla annetuissa soveltamisasetuksissa opetuksen järjestämisvelvollisuutta koskeva sääntely on tarpeen epidemian mahdollisesti jatkuessa ensi lukuvuoden puolella voimassa olevan lainsäädännön mukaan korkeakoulun tulee järjestää opetus ja opintojenohjaus siten että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopisto ja ammattikorkeakoululaissa säädetyssä ajassa opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkintoon johtavat opinnot korkeakoulun tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä määräämällä tavalla yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opetuksen järjestämisestä ja ja järjestämistavoista ei säädetä tarkemmin vaan korkeakouluilla on laajat mahdollisuudet toteuttaa opetusta ja koulutusta monin eri tavoin myös muutoin kuin lähiopetuksena yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta saadun tiedon mukaan etäopetus on sujunut pääosin erittäin hyvin

korkeakoulujen järjestäessä opetusta ja opintojenohjausta lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla niiden tulee huolehtia kuitenkin siitä että opiskelija voi suorittaa tutkinnon yliopistolaissa ja ammattikorkeakoululaissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa vaihtoehtoisilla tavoilla järjestetyssä opetuksessa tulee myös huolehtia koulutuksen tutkimuspohjaisesta luonteesta ja koulutuksen laadusta mutta osalla korkeakoulutukseen kuuluvista aloista on alan luonteen vuoksi haasteellisempaa tarjota etäopetusta mikä on hidastanut opintojen etenemistä on laboratorio olosuhteita tai muita erikoistiloja käytössä ja niitä kaikkia ei ole pystytty järjestämään myös pakollisten harjoitteluiden järjestäminen on on ollut haasteellista ja opinnot ovat saattaneet viivästyä näiden harjoittelumahdollisuuksien puuttumisen vuoksi nyt ehdotettujen säännösten mukaan korkeakoululla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojenohjausta siten että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää koronavirusepidemian vuoksi opintojen viivästyminen voi joidenkin opiskelijoiden osalta johtaa siihen että opiskeluoikeus päättyy ennen kuin tutkintoon sisältyvät opinnot on saatu suoritettua opiskelijan oikeusturva toteutuisi opiskelijan opiskeluoikeuden jatkamista koskevan päätöksenteon yhteydessä ja jos opiskelijan on tarpeen hakea lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseksi koronavirusepidemiaan liittyvistä opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä tulisi ottaa huomioon lisäaikana päätöstä tehtäessä lain voimassaoloaika olisi ehdotuksen mukaan sellainen että lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka ehdotettujen säännösten soveltamismahdollisuus on kuitenkin sidottu vallitsevaan epidemiatilanteeseen eli lain voimassaolon päättymisen ajankohta voi siten ja sillä ei siten ole merkitystä jos epidemia esimerkiksi laantuisi jo syksyn kaksituhattakaksikymmentä aikana ja maahantulo helpottuisi siten että keväällä kaksituhattakaksikymmentäyksi alkavissa koulutuksissa opinnot olisi mahdollista toteuttaa normaalisti ehdotetut säännökset poissa olevaksi ilmoittautumisesta eivät ole siten sovellettavissa

tämä toinen osuus

on valmisteltu korkeakoulujen

toiveesta ja tämä on kiireellinen kuten tässä aikaisemminkin esitetyissä hallituksen esityksissä oli oli tämä kiireellisyys valmistelun yhteydessä on kuitenkin pyydetty kirjallisia kommentteja unifi ryltä arene ryltä syl ryltä ja samok ryltä ja kaikki nämä kannattivat tätä esitystä muuta erillistä lausuntokierrosta ei tässä ole siis

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri kososelle seikkaperäisestä esittelystä ja erityisesti näistä uusista aloituspaikoista joilla puramme hakijasumaa ja nostamme osaamisen tasoa maassamme koulutus kantaa meitä koronan yli hallitus esittää että muutetaan kahta kohtaa yliopistolaissa ja ammattikorkeakoululaissa se tehdään väliaikaisesti epidemian aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi tavoitteena on helpottaa korkeakoulussa tutkinto opintonsa ensi syksynä ja seuraavana keväänä aloittavien opiskelijoiden asemaa epidemian aikana on hyvä että tämä ehdotus mahdollistaa tämän ilmoittautumisen poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna jos opintojen aloittaminen estyy nimenomaan epidemian vuoksi tämä vaikuttaa erityisesti kansainvälisiin opiskelijoihin meillä on edelleen monella alalla osaajapulaa ja on tarpeen että tänne suomeen hakeutuu myöskin kansainvälisiä opiskelijoita jotka nyt ovat vaikeuksissa monien maiden rajoitusten kanssa toki meidän täytyy toimia myös niin että he myös jäävät tänne opintojen jälkeen palvelemaan isänmaatamme tämä toinen kohta liittyy opetusjärjestelyihin kun koronamuutokset saattavat viivästyttää opintoja on opiskeluoikeuteen liittyen huomioon tämä tilanne kun päätöksiä tehdään muutokset ovat osa koronatoimia jotta yhteiskunnassa koulutuksen pyörät pyörivät ja toki samalla on kysymys opiskelijoiden oikeusturvasta kun saatamme yhteen opetussuunnitelmia ja koronan varotoimia se on välillä varmasti haasteellista on tärkeää että tekemämme joustot ja muutokset eivät heikennä opetuksen laatua korkeakouluissa ja myöskään opiskelijan saamaa osaamista lisäksi koronasta aiheutunut opintojen viivästyminen täytyy hyväksyä perusteeksi kun tutkintoaikoja määritellään kenenkään ei tule altistaa terveyttään opinnoissaan pidetään korkeakouluopiskelijoista huolta

korkeakoululakeihin tosiaan esitetään koronavirustilanteesta johtuvia määräaikaisia muutoksia jotka olisivat voimassa ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka eli koko ensi lukuvuoden ja tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian tässähän ministeri tämän ansiokkaasti jo esittelikin nythän tietenkin tilanne on se että useat korkeakoulut ovat jo ilmoittaneet että ne järjestävät syyslukukaudella opetusta pääsääntöisesti etäopetuksena toiset jopa hyvinkin paljon etäopetuksena käytännössä korkeakoulut ovat siis varautuneet järjestämään etäopetusta siten että myös kansainväliset opiskelijat pystyvät opetukseen osallistumaan se on hyvä hyvä asia koska tämä lakiesityshän liittyy myös kansainvälisiin opiskelijoihin nämä nyt ehdotetut muutokset perustuvat hyvin pitkälle unifi ryn sekä arene ryn tekemiin ehdotuksiin joista on toteutettu keväällä kysely kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille niin mikä on sitten tämän esityksen pääasiallinen sisältö sisältö

sekä yliopistolakiin että ammattikorkeakoululakiin lisätään säännökset siitä että opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvistä syistä nykylakihan ei mahdollista ensimmäisenä lukuvuonna poissa olevaksi ilmoittautumista kuin muutamissa laissa säädetyissä tilanteissa joihin epidemia ei kuulu siinä mielessä tämä on erinomaisen hyvä muutos poissa olevaksi ilmoittautuminen helpottaisi myös tänne saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden asemaa ja ja korkeakoulujen toimintaa maahantulo voi nimittäin olla vielä ensi lukuvuoden aikana haastavaa lisäksi lakia muutetaan niin että yliopistoilla ja ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja siten että opiskelija voi suorittaa tutkinnon tavoitteellisessa suorittamisajassa tämä toki saattaa johtaa opiskeluaikojen pidentämiseen mutta sekin on huomioitu laissa kuitenkin säädetään siis että jos epidemiasta aiheutuvien syiden vuoksi tulee viivästyksiä opintoihin se otetaan huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevassa päätöksessä

nämä ehdotukset näihin lakeihin ovat erittäin kannatettavia ja tietysti tärkeää on se että että ei nyt ajatella vain että näin voi tehdä vaan nimenomaan tuetaan opiskelijoita valmistumaan valmistumaan esimerkiksi myös haastavissa tilanteissa ja varmasti korkeakoulut tarvitsevat siihen tukea

rouva puhemies yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat merkittävä suomalaisen sivistyksen koulutuksen ja tutkimuksen lippulaiva ja ylpeydenaiheemme koronakeväänkin aikana he ovat tehneet voitavansa niin että opetusjärjestelyt paitsi opintojen osalta myös pääsykokeiden osalta eivät romuttaisi suomalaisen yhteiskunnan perustaa sivistystä

tämä kaikki tietysti väliaikaisesti tämän koronavirusepidemian ajaksi esitys sisältää joustoja esimerkiksi silloin jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvien viranomaismääräysten vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä tämä on hyvin maalaisjärkistä samoin korkeakoululla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää viruksen olemassaolon takia tällaiset opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otettaisiin huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä

erikoisina aikoina puhemies haluan myöskin edustaja kinnusen lailla tässä yhteydessä kiittää hallitusta ja erityisesti vastuuministeri kososta hallitus toden totta panostaa lisätalousarviossa kestävään kasvuun osoittamalla näitä lisämäärärahoja korkeakouluille ja tutkimukseen se on todella iso asia kun korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteista rykäystä lisätään sadallakahdellakymmenelläneljällä miljoonalla eurolla tällä summalla saadaan yliopistoihin kaksituhattakuusisataa ja kaksituhattakaksisataa uutta aloituspaikkaa aloituspaikkoja nostamalla lisätään suomalaisten osaamistasoa tuetaan nuorten mahdollisuuksia edetä elämässä ja lisätään samalla nuorten luottamusta tulevaisuuteen kun korkeakoulujen hakijasumaa puretaan puhemies nyt kun täällä salissa istuvista edustajista yli puolet on seinäjoelta en malta olla sanomatta että uskon ja toivon tietysti tässä jaossa myös seinäjoen ammattikorkeakoulu pärjää tiedänkin että ministeri on hyvin perillä ja ja noteerannut nämä nämä seinäjoen ammattikorkeakoulun pyrkimykset sanon tämän siksi että seinäjoen ammattikorkeakoulun laadukas ja tasokas toiminta on äärimmäisen tärkeää eteläpohjalaisen maakunnan tulevaisuuden kannalta

ministeri on paikalla niin on aivan totta erittäin hyvä sanoa kivisaari oikeastaan vei sanoja suustani kun kun ajattelin että puhun näistä aloituspaikoista että on hirvittävän tärkeää ja hienoa että olette saaneet niitä lisää te olette tehneet siinä hyvän työn ja ja tärkeää on se että niitä sitten katsotaan myös alueellisesti ja todellakin seinäjoen alue tarvitsee niitä

sitten tietysti tärkeää on että kun niitä aloituspaikkoja nostetaan niin se yksikköhinta olisi riittävä ettei siinä käy niin että se opiskelijoiden valmistaminen otetaan koulutuksen laadusta

mutta samalla kun ministeri täällä nyt on paikalla niin minä kysyisin teiltä tästä asiasta kun tänä päivänä on käsitelty myös jtsää jts lausunnossahan valiokunta kiinnitti huomiota myös näihin yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalintoihin ja nimenomaan valintaperusteiden muuttumiseen koronatilanteesta johtuen muutoksena oli muun muassa se että yliopistojen aikaisemmin päätettyä valintakokeen perusteella valittavien opiskelijoiden kiintiötä pienennettiin ja vastaavasti todistusten perusteella valittavien osuutta kasvatettiin useissa tiedekunnissa muutosta koskevat ratkaisut tehtiin yhteisvalinnan päättymisen jälkeen jolloin valintakokeella valituksi tulemisen mahdollisuuteen oikeutetusti luottaneiden hakijoiden asema hakuprosessissa heikkeni yliopistosta ja tiedekunnasta riippuen ja tämä on ongelmallista hakuprosessiin osallistuneiden oikeusturvan kannalta nythän on tullut pilvin pimein valituksia ja kanteluja eduskunnan oikeusasiamiehelle ja ja minä kysyisin nyt teiltä arvoisa ministeri

että olette ollut tämän asian päällä

on pyydetty nyt viides kuudetta mennessä selvitys siihen vaikka yliopistot ovat autonomisia mutta siinähän on kuitenkin se kytkös siihen opetus ja kulttuuriministeriöön että mitä opetus ja kulttuuriministeriö pyrki tekemään sen eteen että näin ei tapahtuisi nythän on vilpin mahdollisuus ja kaikki se josta on tehty kanteluja että nämä etäkokeet eivät välttämättä ole juridisesti kuitenkaan sitä mitä olla ja sittenhän tietysti tämä valintaperusteiden muuttuminen kesken hakuajan on aika raskauttava juttu riippuen tietysti siitä mitä oikeusasiamies sanoo niin se varmasti vaikuttaa sitten tähän tähän tilanteeseen on hienoa että niitä aloituspaikkoja nyt on lisätty mutta sehän ei kuitenkaan auta siinä oikeudellisessa ongelmassa ja kysyisinkin teidän ministerin kantaa että miten opetus ja kulttuuriministeriö on pyrkinyt vaikuttamaan että näin ei tapahtuisi ottaen huomioon että että aluehallintoviranomaiset antoivat seitsemästoista kolmatta luvan järjestää valintakokeet siellä kouluissa

arvoisa puhemies kiitos kiitoksista tämä esitys on todella tehty hyvässä yhteistyössä unifin ja arenen kanssa on minusta ilman muuta selvää että tällaisia nopeita muutoksia täytyy tehdä ja ja uskon että myös täällä eduskunnassa pystytään toimimaan ripeästi jotta saamme saamme lait voimaan ja löydämme yhteistyön avaimen siinäkin nämä aloituspaikat ovat tulleet todella tarpeeseen niin kuin edustaja kivisaari hyvin kertoi hakijasumasta toki katsomme siinä kokonaisuudessa myös sitä tärkeää eteläpohjalaista tilannetta edustaja valiokunnan puheenjohtaja risikon kysymykseen oikeudenmukaisuudesta reiluudesta

valintoihin liittyen meillä on ollut heti sieltä maaliskuun lopusta lähtien tilannehuone yhdessä korkeakoulujen ja opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa tämän epidemiatilanteen takia liittyen moniin asioihin jotka tähän epidemiaan siellä olemme käyneet läpi myös näitä valintakoeasioita ja

korkeakoulujen valintoja asia on juuri näin eli eli korkeakouluthan ovat autonomisia ja autonomiaan kuuluvat myös opiskelijavalinnat ja pääsykokeiden järjestäminen mutta me olemme opetusministeriöstä opetusministeriöstä pitäneet esillä kaiken aikaa näitä oikeudellisia periaatteita ja konsultoineet siinä siinä myös juristeja ja ja olleet olleet sillä tavalla heille avuksi on valintakokeiden järjestämisessä käytetty niin terveydenhuollon ammattilaisia akatemian ammattilaisia valintakoeammattilaisia kuin juristeja joten asia varmasti on on siltäkin kannalta hyvin tarkkaan mietitty tämä ei ole ihan pieni asia kun lähdetään kymmeniätuhansia yli yli sataatuhatta valitsemaan ja ja järjestetään valinnat uudelleen silloin huhtikuun lopullahan epidemiatilanne oli vielä sellainen että että ennustuksissa nähtiin että se epidemian piikki suomessa olisi ollut juuri touko kesäkuun vaihteessa näkymä oli silloin vielä sellainen

valintakokeet on kuitenkin saatu suoritettua ja nyt me saamme helpotusta näillä aloituspaikoilla lisäksi myös avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kautta

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerille näistä ja ja on todella hienoa että olette ollut siellä seuraamassa tätä tilannetta tuohon vielä liittyen että toki tiedän sen että että yliopistot ja esimerkiksi kunnat ovat autonomisia mutta muistan että silloin kun olin olin kuntaministerinä niin sattui erilaisia tapahtumia ja ja vaikka on autonominen kunta niin silti on joitain asioita joihin voidaan kuitenkin puuttua sitä tässä nyt murehdin että mikä se lopputulema sitten tulee olemaan se on erinomaisen hyvä mihin viittasitte että saadaan niitä aloituspaikkoja ja avoimen kautta nyt saadaan myöskin se vähän helpottaa tätä tilannetta mutta kyllähän tämä hankala tilanne on terveys edellä tietenkin pitää mennä se on ihan selvää mutta vähän harmittaa itseänikin se että seitsemästoista kolmatta aluehallintoviranomaiset antavat luvan että voi käyttää ja annetaan määräys että koulut menevät kiinni mutta valintakokeet voidaan järjestää terveys ja turvallisuus huomioon ottaen ja sitten me olemme nyt tällaisessa tilanteessa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

rouva puhemies ihan vain vielä niiden sanojen vakuudeksi mitä me tuolla valiokunnassa teimme mehän

ja olemme ehdottomasti sitä mieltä että tämän ammattipätevyyden tunnustamisen

ollaan toimittu ihan hyvin suomessa mutta koska tässä tuli tämä

ei ollut kuitenkaan tyytyväinen menettelytapaan niin me saimme siitä huomautuksen ja nyt on lakiehdotukset korjattu pyydän muistamaan kuitenkin sen että esimerkiksi valvira on toteuttanut ihan oikein näitä soveltanut ihan samalla tavalla kuin mitä laki nyt edellyttää elikkä siinä mielessä varmasti mitään mitään ongelmia ei ole ollut mutta nyt on lait korjattu sen mukaisesti mitä mitä eun komissio on vaatinut hyvä näin ja on hienoa että me saimme tämän eteenpäin vielä tässä koronankin aikana

tässä ei mitään sen kummempaa ollut mutta saadaan kuitenkin eteenpäin näitä lainsäädäntöjä